käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia eduskunnan kirjaston hallituksen henkilökuntajäsen joni krekola on pyytänyt vapautusta eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan ensimmäisen puheenvuoron käyttää ministeri orpo olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies hallitus on antanut eduskunnalle täydentävän talousarvioesityksen vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista myös tilannekuva on sama kuin se oli varsinaista talousarvioesitystä annettaessa eli suomen talous on hienoisessa kasvussa mutta kuitenkin erityisesti julkisen talouden haasteet ovat erittäin suuria nyt ja vielä kohtuullisen pitkälle tulevaisuuteen isoin ongelmamme on korkea työttömyys kasvava pitkäaikaistyöttömyys ja siitä johtuvat menojen kasvut jotka hallituksen päätösperäisiä työttömyysturvamenot kasvavat julkiselle taloudelle työttömyydestä aiheutuu yli kuuden miljardin lasku ensi vuonna sen lisäksi eläkemenot ovat kasvaneet ja muun muassa maahanmuuton aiheuttamat kulut näkyvät vielä ensi vuonna viime vuonna toteutuneen laajan maahanmuuton seurauksena siitä huolimatta kun nyt on kokonaisuus talousarvioesityksestä koossa velkaantuminenkin hidastuu vuoteen kaksituhattakuusitoista verrattuna neljäsataakymmentä miljoonaa euroa valtion nettolainanotoksi kaksituhattaseitsemäntoista arvioidaan viisi pilkku viisi miljardia seuraavina vuosina hallituksen sopeuttamistoimet neljän miljardin säästöohjelma alkavat purra ja olemme vakuuttuneita myöskin siitä että toimemme pystyvät tukemaan orastavaa talouskasvua joten me pääsemme selkeästi paremmalle uralle valitettavasti tämä on vielä hidasta ja meidän täytyy tehdä lisätoimenpiteitä työllisyyden ja talouden tilanteen parantamiseksi ja seuraavia uusia toimenpiteitä valmistellaan mutta kiinnitän huomiota siihen että lukuisia uudistuksia astuu voimaan ensi vuoden alusta tästä täydentävästä esityksestä haluaisin nostaa esille muutamia asioita ensinnäkin jakamaton varaus vielä vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista jota eduskuntakin valtiovarainvaliokunta voi pohtia on neljäkymmentä miljoonaa euroa ja lisäksi vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista varataan kolmesataa miljoonaa euroa lisäbudjetteja varten yksittäisistä asioista haluan nostaa erityisesti esille poliisien määrärahojen lisäämisen tämä perustuu hallituksen omassa hallituksen strategiaistunnossaan linjaamaan väkivaltaisten ääriliikkeiden laittoman toiminnan torjumisohjelmaan sekä

tähtää erityisesti poliisien määrän turvaamiseen tällä rahalla me lähdemme siitä että kaikkien poliisimiesten ja tällä hetkellä työssä eivätkä eläköitymässä työsuhteita myös määräaikaisia pystytään jatkamaan näin ollen poliisien kokonaismäärä ensi vuonna olisi noin seitsemäntuhattakaksisataa joka on siis käytännössä maksimi johon päästään poliisien määrän osalta on hyvä huomata se että nyt viimeisenä kahtena vuotena koulutettujen määrä on ollut maksimissaan jonka poliisiammattikorkeakoulu pystyy ottamaan joten poliisien määrään tulee sitä kautta potentiaalia poliisien määrän turvaamiseen jopa kasvattamiseen mutta seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa meidän täytyy sitten katsoa tulevia vuosia mutta ensi vuoden osalta tilanne on tätä myöten turvattu tästä kymmenestä miljoonasta ohjataan suojelupoliisille yksi miljoonaa euroa mikä on erityisesti tässä kansainvälisessä mutta myöskin meidän kansallisessa turvallisuustilanteessamme erittäin perusteltua turvallisuudesta on pidettävä huolta näin epävarmoina aikoina se on kansalaisten suomalaisten näkökulmasta aivan oleellinen asia toinen iso kysymys on talvivaaran kaivokseen liittyvät ratkaisut järkeviä järjestelyjä varten ja niiden turvaamiseksi ohjataan sata miljoonaa euroa terrafame groupille tämä oli muassa viime torstaina keskusteltiin hallituksen ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan arvio järkevästä ratkaisusta tässä hetkessä edistystä on tapahtunut siellä kaivosalueella sekä ympäristönäkökulmasta mikä on aivan oleellista että prosessinäkökulmasta ja myöskin taloudellisesti edetään kohti positiivista kassavirtaa kun tähän on jo menneinä vuosina laitettu suunnattomia summia niin juuri nyt kun tämä käännös parempaan on tapahtunut sulkemispäätöksen tekeminen ei tuntunut järkevältä on aivan selvää myöskin se että jollain aikavälillä jossain näkymässä tämä kaivoksen toiminta on saatava positiiviseksi koska pitkällä aikavälillä valtio ei voi rahoittaa tappiollista toimintaa mutta tällä hetkellä toimivan johdon ja hallituksen arvio lähtee siitä että tämä kehitys on hyvää ja oikeasuuntaista ja lähdemme siitä että löytyy kestävät ratkaisut hyvinkin nopealla aikavälillä edelleen sotilaalliseen kriisinhallintaan lisätään määrärahoja kuusitoista pilkku kahdeksan miljoonaa valtaosa aiheutuu libanonin unifil operaation laajentamisesta pieni mutta tärkeä kysymys on kriisinhallintaveteraanien sotilastapaturmalain muutosten aiheuttamista korvausmenoista lisäys nolla pilkku kahdeksan miljoonaa euroa

infrahankkeisiin raide jokeri pikaraitiotien rakentamiseen helsingin itäkeskus espoon keilaniemi välillä enintään kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa valtuutta ja tampereen raitiotien rakentamisen avustamiseen ykkös ja kakkosvaiheisiin yhteensä seitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa kakkosvaiheen osalta ja koko rahoituksen maksamisen osalta odotamme myöskin tampereen kaupungin päätöstä kakkosvaiheen toteuttamisesta vielä viimeisenä rouva puhemies haluaisin nostaa esille viime viikolla julkistetun muutoksen hoitajamitoituskysymykseen minusta tässä löytyi hyvä ratkaisu tästä löytyi hyvä ratkaisu vanhusten kannalta vanhustenhoidon kannalta löydettiin järkeviä muutoksia vaatimuksiin ja edellytyksiin mutta samaan aikaan pidetään kiinni julkisen talouden näkökulmasta eli tämä seitsemänkymmenen miljoonan euron säästö toteutuu valtiovarainministerinä pidän tätä myöskin erittäin tärkeänä näkökulmana koska meidän taloudenhoitomme ja säästöohjelman pohjan pitää pitää tässä löytyi erinomainen ratkaisu ja kiitän vielä siitä sekä sosiaali ja terveysministeriötä rehulaa että kaikkia niitä jotka ovat tähän järkevän ratkaisun hakemiseen osallistuneet kyse ei ollut minkään peruuttamisesta vaan normaalista lainvalmistelusta jossa haettiin järkevää ratkaisua jo esitetyn vaihtoehdoksi ja vielä vihoviimeisenä sokerina pohjalla tenojoen nousevien lohien kaikuluotainseurannan toteuttamiseen nolla

miljoonaa euroa joka on todella hieno ympäristöteko ja varmasti omalta osaltaan auttaa meitä suojelemaan tärkeää tenojoen vaelluskalakantaa kiitoksia
ennen debattia edustaja

juuri niin listalta

arvoisa puhemies

sinänsä ymmärrettävä mutta kuvaavaa on se että yhtiö ei pysty itse hoitamaan asioitaan ja taas tarvitaan valtion rahaa avuksi hallitus on siis laittamassa nyt myös talvivaaran kaivoksen ympäristöriskit veronmaksajien maksettavaksi näinkö tässä on käymässä ministeri rehn kertoi tiedostustilaisuudessa että hallitus lupaa talvivaaralle sata miljoonaa euroa lisäpääomaa jotta se voi hakea parasta mahdollista neuvottelutilannetta ulkopuolisen rahoittajan kanssa neuvottelut lienevät vielä hankalassa vaiheessa koska ulkopuolisesta rahoittajasta on yhtä epämääräisiä lupauksia kuin ennen valtion

kaivos tekee kymmenen miljoonaa euroa tappiota kuukaudessa valtio voi varautua jo seuraavaan pääomitukseen ministeri rehn viittasi myös ympäristöluvan mukaisten vakuuksien maksamiseen valtion pussista nyt näemme mitä ministeri rehn tällä tarkoitti kysymys on jälleen kerran sadastaseitsemästä miljoonasta uudesta eurosta valtiontakauksen myötä

äärimmäisen kiinnostava kysymys on myös se että vaasan hallinto oikeuden tiukentamat kaivoksen lupamääräykset ovat voimassa vielä pitkään sillä kaivoksen uusittavaksi määrätyt ympäristöluvat tullaan käsittelemään korkeinta hallinto oikeutta myöten ennen kuin ne saavat lainvoiman ja kaivoksen väitetyt ympäristövaikutusten parannukset johtuvat lähinnä miljoonien kuutiometrien laittomista lisäjuoksutuksista joihin valvova viranomainen ei ole puuttunut tiettävästi patorakenteiden turvallisuutta ja varoallaskapasiteettia ei ole parannettu terrafamen aikana arvoisa puhemies varmaa on joka tapauksessa se että yhtiö on tullut maksamaan koko sen elinkaaren aikana veronmaksajille yhteensä vähintään miljoonaa euroa jo ennen hallituksen uusinta sadan miljoonan euron lisäpääomitusta ja sadanseitsemän miljoonan euron valtiontakausta lisäpääomitus ei pitkäksi aikaa riitä kun kaivos tekee tappiota kymmenen miljoonaa euroa kuukaudessa oma kiinnostava kysymyksensä on myös se että terrafame group oyn hallituksen puheenjohtaja lauri ratia sanoi yhtiön hakevan sadanviidenkymmenen viiva edestä lisärahoitusta jos kaivoksesta on tulossa ratian mukaan kannattava jo vuonna kaksituhattakahdeksantoista siis kassavirran osalta kuinka suurta omistusosuutta yhtiöstä on enää tässä vaiheessa järkevää antaa ulkopuoliselle rahoittajalle jos kyse on vain kohtuullisen pienestä lisärahasta suhteessa valtion tähänastisiin

kysyä myös ministeri rehn onko tähän kassavirtaennusteeseen vuoteen kaksituhattakahdeksantoista mennessä otettu huomioon ympäristölupien mukaiset velvoitteet ja investointivaatimukset arvoisa rouva puhemies kokonaisuudessaan on syytä kysyä onko tässä käymässä niin että jos kaivoksesta tehdään keinolla ja vaikutuksilla millä hyvänsä kannattava valtio maksaa viulut ja ulkopuolinen rahoittaja saa lottovoiton kun kaivos ei ole ollut erityisen houkutteleva sijoituskohde onko valtio lupaamassa ulkopuoliselle rahoittajalle oletettuja suotuisampia ympäristölupamääräyksiä kun jo vaasan hallinto oikeuden viimeisimpään päätökseen kohdistui jopa ministeritason julkista painostusta terrafamen ympäristövastuullisuuden uskottavuutta parantaisi huomattavasti mikäli yhtiö ei jatkuvasti omilla toimillaan pyrkisi löysentämään ympäristölupaehtoja

epävarmuustekijöitä myös euroopan unionin monissa maissa tullaan pitämään vaalit jotka edelleen lisäävät tätä epävarmuutta sen tähden on tärkeätä että hallitus nimenomaan tukee yrittäjyyttä työllisyyttä ja kasvua tukevia toimia meillä suomessa on joitakin alueita joilla kasvu on lähtenyt liikkeelle mutta on myöskin alueita joilla välttämättä ei ole vielä päästy eteenpäin sen tähden on tärkeätä että hallitus antaa edelleen mahdollisuuden myöskin kainuulle talvivaaralle ja terrafamelle joka on merkittävä työllisyyden kannalta siksi meidän on syytä antaa edelleen mahdollisuus tiedän että meillä on asenteet niin että toiset ovat valmiit toiset eivät mutta tässä tilanteessa nimenomaan pitää edetä näin että hallitukselle annataan mahdollisuus ja sen jälkeen kun tämä mahdollisuus on käytetty tätä asiaa voidaan tutkia uudelleen

arvoisa puhemies hallituksen esitys talousarvion täydentämisestä on selkeä tämähän liittyy tähän koko hallituksen talouspolitiikan kuvaan jota hallitus toteuttaa sdpn vaihtoehtobudjetti on vain kaksi viikkoa vanha tai voi sanoa vielä nuori mutta voin ilokseni todeta että se alkaa jo toteutua nimittäin tässä täydennysesityksessä hallitus nyt vetää vihdoin pois tämän epäoikeudenmukaisen ja epäinhimillisen vanhusten hoitajamitoituksen leikkauksen haluan esittää hallitukselle vilpittömän kiitoksen siitä että myönnyitte nyt tässä asiassa opposition ja kansalaisten ikäihmisten ja hoitajien painostuksen alla haluaisinkin kysyä nyt hallitukselta ovatko tässä täydentävässä esityksessä nyt ne kaikki asiat joita hallitus aikoo perua

arvoisa rouva puhemies todella hienoa oli tämä perjantaina saatu päätös siitä että tätä hoitajamitoituksen tarkistamista ei tulla tekemään vaan asia harkittiin uudelleen ja se kertoo kyllä siitä että meillä on viisaat johtajat käyttäisin kyllä tätä nimitystä jotka ymmärtävät sen päälle että aina voi harkita uudelleen ja yhdessä me olemme tämän tehneet hienoa että oppositio tästä nyt ottaa näitä mansikoita mutta oppositio ei ehkä tiedä sitä millaista toimintaa on täällä taustalla asian eteen tehty kiitos myös siitä että huomioitte poliisit viikko sitten juttelin yhden poliisipartion kanssa ja ja me totesimme että me olemme samassa veneessä poliisit ja hoitajat että molemmat kuuluu huomioida ja lisämäärärahaa heille saadaan terrorismi on tänäänkin ollut muun muassa lehdistössä esillä ja on tärkeä teema että kiinnitetään huomiota turvallisuuteen kiitoksia hallitus

haasteet ovat kaikkein vakavimpia siinä hoidossa se on tärkeätä ja silloin tämän perushoitajamitoituksen pitää olla riittävä mutta huoleni liittyy siihen että hallitus edelleen suunnittelee noin seitsemänkymmenen miljoonan euron säästötavoitetta vanhustenhuoltoon olen huolissani siitä onko sellaista ylipäätään mahdollista toteuttaa hoidon laadun heikentymättä eli olisitteko valmiita harkitsemaan sitä uudelleen ja minkälaisia säästötoimenpiteitä te nyt harkitsette jos menette edelleen eteenpäin jollain toisella tavalla vanhustenhuollon säästöjen toteuttamisessa olen siitä huolissani koska laadunvarmistus on tosi tärkeätä talvivaarasta sanoisin vain sen että tässä täydentävässä nyt laitetaan yhteensä kaksisataaseitsemän miljoonaa euroa lisää hankkeeseen josta on tullut tämmöinen niin kuin uhkapelaajan riski että kun on tullut jo paljon tappiota ei uskalleta lopettaa haluaisin kysyä nyt ministeri orpolta kun uskotte myös markkinatalouteen uskotteko että kaivos voi olla

puhemies ensi vuoden talouskasvuksi ennustetaan nolla pilkku yhdeksää prosenttia pääasiassa yksityisten investointien ja yksityisen kulutuksen ansiosta pientä positiivista kehitystä on siis näkyvissä mutta edelleen pitää muistaa se että viennin viennin kokonaisvolyymi se johon me tarvitsemme panostuksia ja työtä sen eteen ja julkisen talouden epätasapainoa emme pääse karkuun se meidän tulee hoitaa siksi hallituksen reformityö ansaitsee kaiken mahdollisen tuen ja kannustuksen jotta tuo reformityö ja sitä kautta julkisen talouden tasapaino saavutetaan hallitus tekee myös merkittävää arvovalintaa tässä lisätalousarviossa täydentävässä talousarvioesityksessä sillä että hallitus osoittaa lisävaroja tässä tiukassa tilanteessa erityisesti niille tahoille jotka huolehtivat suomalaisten turvallisuudesta poliisien lisämääräraha ja myös kriisinhallinnan ja sotilastapaturmalain korvausmenojen lisääminen ovat selkeä arvovalinta turvallisuuden puolesta hyvä

arvoisa puhemies minä ymmärrän hyvin kainuulaisten huolet työllisyydestä ja ja työpaikkojen riittävyydestä kainuussa mutta on syytä huomioida myöskin se että kyllä siellä ollaan myös huolissaan järvien tilasta kalastuksen tulevaisuudesta ja talvivaaran vaikutuksista luontoon ja ympäristöön tässä terrafamen hankkeessa on edelleen monta kohtaa jotka herättävät epäilyksiä ja kysymyksiä mitä tulee sekä kaivoksen kannattavuuteen että ympäristöongelmien hallintaan jos on jokin lainalaisuus johon minäkin vasemmistolaisena luotan niin se on se että yksityinen pääoma yleensä hakeutuu tuottavan rahan luokse nyt tämä kaivostoiminta on edelleen raskaasti tappiollista ja siitä huolimatta esitetään lisärahoitusta vaikka tämä valtioneuvoston aikaisempi ehto yksityisestä rahoituksesta ei ole täyttynyt miten me voimme luottaa siihen että tämä sama kierre ei jatku niin kuin tähän asti haluan myöskin kysyä ministeriltä onko näissä kannattavuusarvioinneissa otettu huomioon ympäristölupien edellyttämät lisäinvestoinnit ja myöskin ympäristöongelmien korvaamisesta korvaamisesta aiheutuvat kulut

täytyy vain hämmästellä millä voimalla vasemmistoliitto ja vihreät aikovat tehdä kainuuseen tuhatviisisataa työtöntä täällä edustaja aalto kysyi omassa puheenvuorossaan miten vesitasapaino talvivaarassa saadaan kuntoon se on jo kunnossa se on laitettu kuntoon ja toisena miten toiminta saadaan kannattavaksi sillä tavalla miten me olemme nyt uutisistakin lukeneet että siellä on prosessi saatu kuntoon ympäristöasiat kuntoon on oletettavaa että kaivos on kannattava taloudellisesti

minun mielestäni se että kaivokseen panostetaan tässä vaiheessa kun siellä asiat on saatu kuntoon on järkevää talouspolitiikkaa minä pikkuisen vertaisin kuitenkin talvivaaraa turun telakan pelastamisen tässäkin yhteydessä oli paljon sellaista puhetta että missään tapauksessa ei saisi panostaa mutta lopputulos on hyvä ja minä uskon että talvivaarastakin lopputulos tulee vielä hyväksi tässä on nyt kun käydään näitä neuvotteluja ulkopuolisen suhteen
arvoisa rouva puhemies myös minä tahdon antaa kaiken tukeni ja kehua myös yhtiön työntekijöitä ja johtoa että moni asia on mennyt eteenpäin mutta on syytä pitää mielessä se asia että jos puhutaan noin viidestäsadasta työpaikasta niin yhden työpaikan hinta on yli miljoona euroa jos puhutaan noin kahdestatuhannesta työpaikasta yhden työpaikan hinta on yli neljäsataatuhatta mitä kaikkea muuta tuolla rahalla olisi voitu tehdä kainuulaisten hyväksi kainuun hyväksi ympäristöä pilaamatta

on pakko kysyä mihin tuo kassavirtaennuste perustuu ja missä ovat todisteet siitä että ympäristökysymykset on tosiasiallisesti saatu kaikki kuntoon kuntoon yksityistä rahaa varmaan näkyisi jos yhtiö olisi niin kannattava kuin puhutaan sen olevan

olisi järjetön päätös siitä seuraisivat noin sadanviidenkymmenen miljoonan euron vuotuiset veronmenetykset siitä seuraisi valtavan paljon työttömiä useita tuhansia työttömiä kerrannaisvaikutuksiltaan ja ne työttömyyskorvaukset ja muut sosiaaliturvamaksut olisivat suomalaisten veronmaksajien maksettavana kyse ei siis ole kainuusta pelkästään vaan koko suomesta ja suomalaisten

värderade talman on luonnollisesti hieno asia jos kaivos saadaan kannattavaksi ja sen myötä nämä varsin kalliit työpaikat pelastettua on kuitenkin aika monta kysymysmerkkiä silloin kun tämä toiminta käynnistettiin niin maailmanmarkkinahinta sen jälkeen se on käynyt kahdeksassatuhannessa nyt lienee noin yksitoistatuhatta dollaria per per tonni ratian lausunnossa on edellytetty kuudentoistatuhannen hintaa vuoteen mennessä se ylittää maailmanpankin ennusteen on myöskin sanottu että että positiivinen kassavirta edellyttää tuotantomäärää kolmekymmentätuhatta tonnia vuodessa joka on yli tuplasti tähän mennessä saavutetun maksimin kysyisinkin ovatko nämä realistisia näkeekö hallitus että tässä on realismia ja ellei niin mikä on se punainen viiva jonka yli ei voi mennä mikä on se punainen viiva joka joka tuottaa sen että peli puhalletaan poikki
arvoisa rouva puhemies vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvion täydentäminen on selkeä ja se on toivoa antava terrafamesta on puhuttu täällä paljon heti todeta että kahdeksankymmentä prosenttia kainuulaisista asuu siinä nuasjärven ympärillä ja se on erittäin tärkeä järvi jonka tilasta pitää kaikkien tietysti olla huolissaan mutta nyt näyttää huomattavasti paremmalta siellä on yli viisikymmentä syvännettä ja kaikkia syvänteitä tutkitaan meillä nyt vuodenvaihteeseen mennessä tulee uusi raportti se on puolueeton raportti siitä mitä siellä on tapahtunut

minkä hintaisia työpaikkoja siellä talvivaarassa on jokainen voi tietysti laskea sen että jos perustetaan vaikka tuommoinen sellutehdas mikä esimerkiksi jo tällä hetkellä on siellä on miljardi investointi kysymyksessä niin työpaikkoja syntyy sen luokkaa
arvoisa rouva puhemies täällä oppositiossa olemme iloinneet siitä että hallitus on perunut tuon hoitajamitoituksen pienentämisen mutta samalla täytyy kuitenkin esittää huoli että kun yhtään lisärahoitusta ei kuitenkaan ole tulossa vaan tuo seitsemänkymmenen miljoonan säästötavoite näyttää säilyvän niin onko nyt niin että aiotaan sitten löysentää tulkintaa siitä ketkä työntekijät tulevaisuudessa lasketaan hoitajiksi on jo julkisuudessa esitetty huoli että onko niin että esimerkiksi vaikkapa talonmies on tulevaisuudessa siellä laitoshoitopaikassa yksi henkilö joka katsotaan mitoitukseen riittäväksi toivoisinkin että täällä nyt valtiovarainministeri ihan selkeästi tuo esille sen että tämä ei tule tarkoittamaan löysennyksiä siihen ketkä henkilökunnasta katsotaan hoitajiksi koska on äärimmäisen tärkeää se että he saavat hyvää hoitoa ja että se hoito mitä he saavat on nimenomaan asiantuntevaa ja se tulee ammatillisesta taustasta

puhemies hallitus ei peruuta vaan menee eteenpäin tämä vanhustenhuollon mitoituskysymys on osoitus siitä että hallitus omaa vahvan suuren sydämen sitkeästi etsitään vaihtoehtoja vaikeassa tilanteessa tämä ratkaisu että pidetään ennallaan on on tärkeä haluan todeta tässä että vanhuspalvelulain mukaan henkilöstömitoituksen perusteena on aina oltava asiakkaan hoidon ja palveluiden tarve mitä tämä nyt tehtävä muutos tarkoittaa se tarkoittaa sitä että voidaan joustavoittaa toimintaa niin että tuo mitoitus katsotaan asukkaiden hoitoisuuden ja ja siinä tapahtuvien muutosten perusteella eli asiakaslähtöisesti edustaja rinne toivon että tämä myöskin

puhemies tämän hoitajamitoituksen leikkauksen peruutus on erittäin hyvä ja vaikka edustaja sarkomaa täällä kuinka esittää että se on se on ollut hallituspuolueidenkin tahto niin täytyy hämmästellä miksi hallituspuolueet ovat ensin tehneet semmoisen esityksen josta sitten voidaan sanoa että näin ei ollutkaan minä olen tyytyväinen omaisten puolesta tietysti vanhusten puolesta siitä että tämä tuli mutta yhä edelleen samasta asiasta kuin edustaja essayah olen huolissani mistä se seitsemänkymmentä miljoonaa sinne kasataan onko niin että lasketaan tulevaisuudessa vaikkapa kanslistitkin mukaan mitoitukseen tai lasketaan pätevyyksiä niin paljon että saadaan pienemmällä palkkakustannuksella nämä kustannukset katettua toinen kysymys riittääkö kymmenen miljoonan lisäraha poliiseille koska

siitä rahasta laitetaan kalustehankintoihin tavoite oli saada kaksisataa poliisia palkattua myöskin vuodenvaihteen jälkeen jotta pysytään nykyisessä summassa ja harmaan talouden osalta lisäystä ei kuitenkaan tähänkään tullut

rouva puhemies se on kyllä kieltämättä hyvä asia että jo kahden viikon jälkeen ministeri orpo tuo tänne täydentävän budjettiesityksen jossa aletaan noudattaa sdpn vaihtoehtobudjettia sen osalta että tämä hallituksen aikoma julma leikkaus vanhusten hoitajamitoitukseen perutaan tämä on hyvä alku ja ja täytyy toivoa että mahdollisimman nopeasti tulee hallitukselta seuraava täydentävä budjettiesitys jossa kenties sitten seuraavia vääryyksiä hallitus lähtisi

voi ymmärtää että tällaisia hallitus voi esittää tämä vaihtoehtobudjettimme on siinä mielessä hyvä että tästä voi ottaa monessa suhteessa kopin ministeri kun tulevillakin viikoilla esimerkiksi verolait ovat täällä jälleen keskustelussa niin meillähän on sellainen vaihtoehto missä sekä palkansaajat että eläkkeensaajat yhdeksänkymmentäviisi prosenttia pieni ja keskituloisista palkansaajista ja eläkkeensaajista hyötyisivät hallituksen esitykseen nähden minä toivon että nyt näistäkin verolinjauksista ja muista otettaisiin koppia ja että hallitus seuraavaksi seuraavassa täydentävässä esityksessään peruisi näitä julmimpia leikkauksia ja korjaisi myös

arvoisa puhemies terrafamen osalta minun ymmärtääkseni valtio on asettanut tavoitteeksi ympäristön kannalta kestävän ja taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan jatkamisen tällä tiellä ollaan mitä suurimmassa määrin terrafame ei ole talvivaara määrätietoisella työllä nuo kaivosprosessit on saatu toimimaan ympäristöasiat on saatu kuntoon ongelmallinen vesitase on saatu puolitettua ei ylimääräisellä juoksutuksella juoksutuksella vaan kaivosprosessien toimivuudella koko ajan vaasan hallinto oikeuden erittäin tiukat päästörajat on alitettu eli kiistattomasti on todettava että nämä prosessit toimivat ja ympäristöasiat on saatu saatu monella tavalla kuntoon tuotantokustannukset myös laskevat koko ajan eli itsekin näen että tämä pääomitus on mitä suurimmassa määrin järkevää muistaen että kysymys ei ole vain kainuun työllisyydestä vaan kun täysillä mennään niin yli neljäntuhannen ihmisen työpaikasta siis myös muualla

olisi parasta jos talvivaaran kaivos voisi jatkaa se on erittäin tärkeätä alueen työllisyyden kannalta ennakkoehto on kuitenkin se että kaivos on taloudellisesti kannattava ja ympäristöongelmat ratkaistaan jos tästä on uskottava näkymä lisäbudjetti kannattaa tässä vaiheessa antaa kysymys kuitenkin kuuluu onko uskottavaa näkymää kun yksityistä sijoittajaa ei ole löytynyt ja kysymys kuuluu milloin johtopäätökset lopulta tehdään ja kuinka kauan veronmaksajien rahoja sinne kannattaa kaataa olisi parasta jos tässä vaiheessa eduskunta voisi saada ulkopuolisen selvityksen kaivoksen realistisista toimintamahdollisuuksista arvoisa puhemies on hienoa että hallitus peruu aikeensa vanhusten hoitajamitoituksen supistamisesta kuitenkin nämä säästötavoitteet vanhushoivaan ovat edelleen

arvoisa puhemies talvivaaran kaivoksen ympäristöriskit ovat akuutin ympäristövaaran partaalta parantuneet se on kaikkien myönnettävä ja siitä haluan kiittää yrityksen nykyistä johtoa ja työntekijöitä terrafamessa että siellä on selkeästi vahvempaa ammattitaitoa tältä osalta kuin aikaisemmin mutta se ei poista sitä etteikö siellä olisi edelleen merkittäviä ympäristöriskejä niitten hallintaan liittyy kustannuksia joihin on jatkossakin tehtävä investointeja nyt tehdyt investoinnit eivät vielä riitä varmistamaan että kaivos on jatkossakin ympäristön kannalta kestävällä tolalla ja sen päälle tulee sitten se kannattavuus jos verrataan turun telakkaan niin ei turun telakkakaan pyytänyt valtiontukea sillä että se sanoi että me osaamme tehdä laivoja jotka pysyvät pinnalla talvivaara on tähän mennessä vain selitellyt että me voimme ehkä saada prosessin haltuun no se ei riitä vaan sen pitäisi olla vielä kannattavaa ja nyt se näkymä siihen kannattavuuteen on lykkääntynyt koko ajan kauemmas niin että sipilän hallituksen

arvoisa puhemies ensin tästä hoitajamitoituksesta vielä toistan sen että siitä seitsemänkymmenen miljoonan säästötavoitteesta pidetään kiinni on tärkeää sekä tämän suunnitelmakauden säästöohjelman toteuttamisen kannalta eli julkisen talouden tasapainottamisen ja uskottavuuden kannalta että toisaalta myöskin siksi minkä haluan nostaa esille tässä että arvion mukaan kolmekymmentä luvulle mennessä vanhustenpalveluiden kustannukset ja tarve kasvavat seitsemänkymmentä prosenttia ja kun me tiedämme kuinka tiukalla meidän julkinen talous on tällä hetkellä niin jokainen meistä ymmärtää että meidän on tehtävä jotain pelkkä talouskasvu ei riitä koska sen pitäisi olla aika huikeaa silloin meidän täytyy koko ajan uudistaa toimintatapoja miten me meidän vanhustemme hyvästä arvokkaasta hoidosta ja vanhenemisesta pidämme kiinni ja se tarkoittaa sitä mitä nytkin ollaan hakemassa eli joustavuutta järkevöittämistä uusia toimintatapoja teknologian hyödyntämistä näitä yhdessä nyt stm thl yksityisen sektorin toimijat ja vm varmistamassa talouspuolta käyvät läpi ja valmistelevat tätä eteenpäin minusta tässä ollaan nyt oikealla polulla niin että huolehditaan samaan aikaan sekä vanhuksista että tästä meidän tärkeästä julkisesta taloudesta jos se on terve me pystymme huolehtimaan myöskin jatkossa ja tulevaisuudessakin meidän vanhuksista meidän täytyy käydä tämä koko vanhustenpalveluiden ketju koko tämä valtava haaste läpi ja miettiä miten me voimme tukea mahdollisimman pitkää hyvinvointia ja kotona asumista kotiin vietäviä palveluita palveluasumista tuettua palveluasumista ja sitten ehkä viimeisenä se laitoshoito silloin kun sitä tarvitsee jos tämä ja sote uudistuksen yhteydessä meillä on toimivat hoitoketjut joissa vanhus pääsee tarvitsemaansa hoitoon oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja kuntoutukseen ja jälleen kotiin silloin me pystymme jollakin tavalla vastaamaan siihen valtavaan palvelutarpeeseen ja rahantarpeeseen mikä meillä jatkossa on kansanedustajat poliisien rahoista vielä tilanteessa jossa joka paikasta leikataan me olemme nyt lisänneet hallitusohjelmaneuvotteluissa viisikymmentä miljoonaa sisäiseen turvallisuuteen oikeudenhoitoon ja ja poliisin määrärahoihin sen lisäksi me olemme me olemme useaan otteeseen tässä matkan varrella jo tänä aikana lisänneet poliisin määrärahoja ja nyt vielä kymmenen miljoonaa lisää kun verrataan siihen että samaan aikaan me joudumme leikkaamaan sieltä missä missä se oikeasti sattuu myös niin tämä on arvovalinta kuten edustaja jokinenkin nosti täällä esille jonka hallitus on tehnyt koska turvallisuuden takaaminen on yksi niitä perusasioita joita kansalaiset tarvitsevat ja kaipaavat ja minusta tämä on välttämätöntä niin kuin sanoin siitä että sillä turvataan nykyisten koulutettujen poliisimiesten ja naisten töiden jatkuminen vuodenvaihteen jälkeen on hyvä että sdpkin harrastaa veropolitiikkaa ja veronkevennyspolitiikkaa ja se on hieno uudistus teidän politiikanteossanne te olette yleensä juhlineet kun verotusta on kiristetty ja varsinkin työn ja yrittämisen verotusta hyvin ilahduttavaa voin sanoa että hallituksen esitys laskee sadan prosentin osalta työntekijöiden ja palkansaajien ja eläkkeensaajien verotusta se on mielestäni erinomainen asia ja se minkä unohdin mainita tässä täydentävässä esityksessä suunnataan vielä lisää entisen kolmenkymmenen miljoonan päälle kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa kaikkein vähäosaisimmille siis kaikkein vähäosaisimmille jotta tämä kiky sopimuksesta tullut

äskeisessä listassanne kun kiititte terrafamen johtoa ja ympäristöviranomaisia olisitte voinut kiittää myöskin hallitusta siitä että ympäristökysymyksissä on päästy eteenpäin
ministeri rehn kolme minuuttia

kiitämme eduskuntaa ja edustajia asiallisesta keskustelusta kiitoksia kiitoksia siitä ja ennen kaikkea terrafamen johtoa ja henkilöstöä erittäin hyvästä erinomaisesta työstä tämän kaivoksen ylösajon operatiivisen toiminnan onnistumiseksi kiitoksia heille siitä tässä keskustelussa nousi esiin useita kysymyksiä ja kahteen kolmeen niistä haluan tässä vastata tuoda valaistusta ensimmäinen koskee vakuusjärjestelyä johon edustaja aalto viittasi tämä esitys tehtiin sen takia että hallitus päätti varautua siihen että parhaillaan käsittelyssä olevassa korkeimman hallinto oikeuden ympäristöluvassa kaivostoimintaan liittyvät vakuudet nousisivat huomattavasti sen takia tehtiin tämä esitys sadanseitsemän miljoonan euron varauksesta vakuuksiin korostan kyse on varauksesta korostan myös sitä että tämä vakuusjärjestely kohdistuisi ennen muuta kaivostoiminnan lopettamiseen liittyviin ennakoiviin toimenpiteisiin joista valtio joutuisi sulkemiseen päädyttäessä kantamaan kustannusvastuun en toivo sulkemista toisin kuin edustajat andersson ja aalto myöskään sen takia että silloin nämä varaukset todennäköisemmin realisoituisivat ja tulisivat valtion eli veronmaksajien kontolle kumma että vihreät ja vasemmistoliitto eivät saaneet ratkaistua terrafameen ja talvivaaraan liittyviä kysymyksiä silloin kun itse olitte hallituksessa vuosikausia jälkikäteen on kyllä helppo helppo näistä asioista viisastella terrafamen jatkon lähtökohdista voi todeta että terrafamella on vahva näyttö ympäristötilanteen hyvästä hallinnasta sekä suunnitelmallisesti edenneestä tuotannon ylösajosta valtio omistajan eduskunnan ja hallituksen näkökulmasta voidaan arvioida että kannattavan kaivostoiminnan saavuttamiselle on nyt realistiset edellytykset olemassa yksityiseen rahoitukseen liittyvä prosessi on edennyt myönteisesti tavoitteena on edelleen varmistaa yritykselle jatkorahoitus vuoden kaksituhattakuusitoista loppuun mennessä ja sallimalla neuvottelujen jatkumisen tarvittaessa vuodenvaihteen yli hallitus haluaa varmistaa terrafamelle mahdollisuuden saavuttaa paras mahdollinen neuvottelutulos toiminnan jatkamiseksi edustaja aalto totesi että

ja on sekä ympäristön tilan että kainuun aluetalouden ja työllisyyden paljon parempi vaihtoehto se että terrafame onnistuu tällä hetkellä vakavia neuvotteluja yksityisestä rahoituksesta on käynnissä en voi mennä niihin yksityiskohtaisesti mutta korostan että se ei ole mitään uhkapeliä vaan se on hyvin vakavaa työtä kestävän kaivostoiminnan ja kainuun aluetalouden ja työllisyyden puolesta

arvoisa puhemies palaan vähän siihen aikaisempaan aiheeseen kun se tuli esille myöskin ministeri orpon poliiseille myönnetään nyt kahdeksan lisäystä joka kohdennettaisiin keskusrikospoliisille ja paikallispoliisille väkivaltaisten ääriliikkeiden laittoman toiminnan torjumiseksi hyvä hyvä asia ihan ihan sinällään koska jos hallituksen alkuperäinen budjetti olisi toteutunut se olisi johtanut yli kahdensadan poliisin vähennykseen poliisin mediaanipalkka on saamani tiedon mukaan noin kolmetuhatta euroa kuukaudessa ja ottaen huomioon sivukulut kahdensadan poliisin henkilöstömenot ovat huomattavasti enemmän kuin nyt esitetty kahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa eli siinä on edelleen useamman miljoonan vaje

vajetta

määrärahan lisääminen poliisille on hyvä asia se on hyvä asia jo ihan senkin kautta on mukava sanoa koska sdp keväällä sisäisen turvallisuuden selonteon lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuorossa paalutti tämän tason seitsemääntuhanteenkahteensataan siihen tasoon johonka hallitus nyt talven tullessa itsekin on päätynyt tästä kiitos mutta minusta on kyllä väärin antaa kuva että tällä kymmenen miljoonan euron lisärahoituksella hoidetaan tehtäviin liittyvät ongelmat ja tähän resurssiin liittyvät ongelmat joista tässä salissa tämänkaltaista kuvaa annetaan ministeri aivan oikein lisäsi tässä että tässä taloustilanteessa paikkaaminen on arvovalinta olen tästä samaa mieltä mutta suhteessa poliisin tehtäviin ja siihen ympäristömuutokseen jossa poliisi elää määrärahan lisäys ei ole riittävä ei ainakaan saa antaa itselleen sellaista kuvaa että tällä tulee kaikki ongelmat hoidettua

sain heti vastata minusta arvostamani edustaja oli nyt ymmärtänyt väärin mitä sanoin en todellakaan yritä väittää täällä että kaikki poliisin työhön liittyvät haasteet on nyt tällä korjattu ei varmasti tämä oli euromääräinen vastaus siihen akuuttiin tilanteeseen jonka poliisi itse toi tarkemmin julki vasta syksyllä että nämä määräaikaiset uhkaavat päättyä vielä keväällä kun edellisessä tehtävässäni valmisteltiin budjettiesitystä myöskin poliisin oma meille viestimä käsitys oli se että se aikaisemmin annettu budjettiesitys olisi riittänyt kaikkien työllistämiseen eli siinä mielessä osuitte oikeaan siinä omassa vaihtoehdossanne mutta eihän tällä missään tapauksessa voida vastata kaikkiin uhkiin jotka muun muassa sisäisen turvallisuuden selonteossa käyvät hyvin ilmi mutta tämä on nyt se mihin hallitus pystyy tässä vaikeassa tilanteessa ja se on paljon se

arvoisa puhemies on todella hienoa että tämän hallituksen aikana meille on tullut työpaikkoja toisin kuin viime hallituskaudella niitä menetimme niin paljon tämän hallituksen aikana on tehty paljon hyviä päätöksiä tämä hoitajamitoitus oli erityisen tärkeä asia ja siitä erikseen haluan vielä sanoa vaikka sen ovat monet muutkin tässä ottaneet sille myös nyt tässä lisätalousarviossa on hyvä liikennehanke tähän pori mäntyluoto rataosan sähköistykseen ehdotetaan viisi pilkku seitsemän miljoonaa euroa ja tämän hankkeen tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä kun satakunta on todella monipuolinen rakenteeltaan ja vientiosuuksia suomi tarvitsee lisää me tarvitsemme lisää vientiä ja markkinaosuuksia maailmalta niin tätä satakunnan infran lisäämistä vielä pitäisi tulla lisää

rouva puhemies nyt vähän loukkaannun pelikaverilleni ministeri rehnille kun annoitte ymmärtää että tässä salikeskustelussa vasemmistoliitto olisi jo tyrmännyt tämän pääomittamisen tai sitä emme ole tehneet me haluamme lisää tietoa me haluamme lisää vastauksia pääministeri totesi että talvivaarassa on tapahtunut ihme uskommeko ihmeisiin me haluamme uskoa faktoihin ja saada todella varmuuden siitä että sekä ympäristön kannalta kestävällä tavalla että taloudellisesti talvivaara on mahdollinen ja me toivomme että työpaikkoja ja toimintaa voidaan jatkaa mutta tähän ihmeeseen sisältyy myös kummaa ja se kumma kävi ilmi tv ohjelmassa jossa lauri ratia totesi että kaikissa vaihtoehdoissa joilla pyritään positiiviseen kassavirtaan kaksituhattakahdeksantoista alkupuoliskolla on mukana myöskin uraanin hyödyntäminen

suomen talouden yleiskuva on viime aikoina saanut lieviä myönteisiä etumerkkejä vaikkakin tietysti kansainvälinen epävarmuus sitä sitä varjostaa arviot ovat lievästi myönteistyneet ja tietysti taustalla on on kiky sopimusta ja ja paljon muutakin investointeja on tehtäväksi aikamoinen määrä jopa yllättävässä määrin niin paljon kuitenkin että että jonkunlaisesta käänteestä pitkän korpivaelluksen jälkeen voi kyllä puhua ministeri orpo te olette viimeisimmän tiedon päällä parhaiten taloudesta informoitu ministeri toivottavasti kysyn teiltä arviota suomen talouden yleiskuvasta voitteko muutamalla virkkeellä kertoa missä olemme menossa ja b kysyn teiltä miltä suunnalta hallitus hakee uutta potkua lisäpotkua jotta tämä

arvoisa puhemies tällaisessa taloudellisessa tilanteessa jossa me olemme suomi tarvitsee investointeja tampereen raitiotiehanke on hyvä esimerkki investoinnista joka paitsi lisää kestävää kaupunkikehitystä lisää työllisyyttä rakentamisvaiheessa myös tuo työpaikkoja kainuuseen transtechin tehtaalle otanmäkeen tämä on hyvä hanke ja on hyvä että valtio on sitoutunut tähän hankkeeseen kolmenkymmenen prosentin osuudella mutta haluaisin nyt tässä käyttää tilaisuuden hyväksi ja kysyä ministeri orpolta hallitus keskustellut siitä että kun tämänkin hankkeen kustannukset ovat tarkentuneet ja ne ovat kasvaneet siitä alkuperäisestä niin onko valtio sitoutunut kolmenkymmenen prosentin osuuteen myös näiden kasvaneiden kustannusten osalta tämä on hyvä hanke ja ja on hienoa että se toteutuu ja on hienoa että valtuusto näin päätti tässä kuussa mutta me tarvitsisimme vielä valtiolta sitoutumisen näihin kokonaiskustannuksiin kolmenkymmenen prosentin osuudella

rouva puhemies on hyvä että terrafame on saatu parempaan kuntoon kuin edellisen hallituksen aikana ja myönteistä on myös se että poliisin määrärahoja lisätään ja hoitajamitoitusta ei leikata nolla pilkku neljään myös kriha veteraanien

arvoisa puhemies olisi hyvä että kansanedustajat pyrkisivät tässä salissa totuuteen edustaja heinonen ei ole siitä tunnettu vihreiden vaihtoehtobudjetissa lisätään merkittävästi koulutuksen rahoitusta tästä vuodesta ensi vuoteen ja me tulemme äänestämään kaikkia hallituksen leikkausehdotuksia vastaan me torjumme kaikki hallituksen koulutusleikkaukset ja meidän vaihtoehdossamme laitetaan koulutukseen valtion budjetissa rahaa neljäsataaneljäkymmentäkuusi miljoonaa euroa enemmän kuin hallituksen vaihtoehdossa ja kunnan rahalisäykset huomioon ottaen kun palautetaan täysi oikeus päivähoitoon kuusisataaviisikymmentäviisi miljoonaa jos kokoomus on huolissaan siitä että koulutukseen laitetaan liian vähän rahaa niin miksi te ette ole laittamassa senttiäkään lisää kun vihreät laittaa miljoonaa euroa enemmän kuin te me olemme sitoutuneet perumaan kaikki tämän hallituskauden aikana tehtävät leikkaukset vaalikauden jälkeen ja tästä sitoumuksesta me pidämme kiinni tämä on meidän tavoitteemme sanon myös arvoisa puhemies loppuun sen että talvivaaran osalta ministeri rehn tässä nyt laittaa kyllä perintönsä siihen että te olette nyt profiloituneet sillä että valtion rahaa laitetaan paljon talvivaaraan ja olette edistäneet fennovoiman rosatomin hanketta nämä ovat ne mitä teidän

edustaja niinistö te te olette sanonut että hallitus leikkaa korkeakouluilta puolen miljardin euron leikkaukset joka vuosi ei tämä pidä paikkaansa ja sen osoittaa myös teidän vaihtoehtobudjettinne te ette esitä puolen miljardin palautusta sinne eli kun ei hallitus tee sellaista leikkausta mitä te sosiaalisessa mediassa väitätte niin ette te te ole sitä myöskään itse palauttamassa teidän ei myöskään löydy korkeakouluindeksin palauttamista sen takia kun te syytätte meitä epärehellisyydestä olisi rehellistä myöntää että nyt se on jäänyt sieltä tekemättä niin kuin vasemmistoliitto kertoi että heillä ei ole korkeakouluindeksejä heidän ja ainakin edustaja arhinmäki totesi että se on jäänyt epähuomiossa sieltä pois ja se tullaan korjaamaan sen takia ehdotin että vihreillä olisi tällainen mahdollisuus tehdä täydentävä varjobudjetti ja korjata näitä omia virheitään että ne olisivat sen mukaisia mitä sosiaalisessa mediassakin levitetään

arvoisa puhemies pidän todella asiattomana tätä tyyliä me olemme sanoneet että me vastustamme kaikkia teidän joka ikisessä äänestyksessä teidän koulutusleikkauksianne me vastustamme ja näin ollen vastustamme myös korkeakouluindeksin jäädyttämistä on on totta että tässä vaihtoehtobudjetissa ei ole sitä erillistä momenttia huomioitu se on se on jäänyt tästä pois mutta meidän sitoumuksemme on selvä me olemme sanoneet että tämän vaalikauden aikana kaikki tekemänne leikkaukset koulutuksesta ovat sellaisia mitä me vastustamme ja me teemme töitä sen eteen että ne rahat koulutukseen palautetaan ensi vuoden budjetissa palautamme kuusisataaviisikymmentäviisi miljoonaa euroa rahaa enemmän kuin olette leikanneet vuosina kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista ja tämä on fakta arvoisa puhemies toivoisin

puhemies niin meidän sen että hallitus leikkaa koulutuksesta niin paljon niin monin tavoin ja niin monelta asteelta että kyllä vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa tämä yksi leikkaus jäi sisällyttämättä mutta me tulemme myöskin tätä korjaamaan sitten tulevissa esityksissä lähinnä tämä on esitys hallituksen koulutusleikkausten laajuudesta mutta toki jos te haluatte sen tuoda esille näin niin se on teidän oma valintanne arvoisa puhemies haluan vielä tehdä selväksi terrafameen liittyen että vasemmistoliitto suhtautuu erittäin suurella vakavuudella terrafamen tilanteeseen me arvioimme hallituksen esitystä mutta meille on ehdoton edellytys että ne ympäristöongelmat on saatu hallintaan ja että on uskottava näkemys tämän kaivoksen kannattavuudesta tulevaisuudessa siihen liittyen haluan vielä kysyä niin selvää että kaivostoiminta on muuttumassa kannattavaksi niin miksi tätä yksityistä rahoitusta ei ole tähän asti saatu niin kuin valtioneuvoston aikaisempi linja ja ja edellytys

puhemies sanoin tasan vuosi sitten tässä salissa seuraavaa edustajat soini ja arhinmäki joutavat eläkkeelle kyllä ville niinistö on tämän salin johtava populisti moni tuolloin ihmetteli näin rankkaa kannanottoa mutta kun olemme seuranneet minkälaiseen populistiseen oppositiopolitiikkaan edustaja niinistö on johtanut vihreän puolueen niin en usko että kovin moni enää tuota lausuntoa ihmettelee mitä puheena olevaan terrafameen tulee niin ennen sanottiin että joku tekee tikusta asiaa nyt edustaja niinistö tekee piposta asiaa mitä tulee koulutusleikkauksiin te voitte edustaja niinistö sanoa että me olemme puhuneet kaikkia leikkauksia vastaan niin olettekin mutta kun te teette oman varjobudjetin jossa kukaan ei estä teitä laittamasta joka senttiä ihan siihen tarkoitukseen mitä te haluatte niin te vain noin kaksisataaviisikymmentä miljoonaa leikkaatte koulutuksesta miljoonaa leikkaatte koulutuksesta se on taivaan tosi ja pidemmässä puheenvuorossa olen valmis sen osoittamaan

on rasittavaa koko ajan käydä läpi ja korjata teidän väitteidenne virheitä mutta käydään läpi tämä te olette leikanneet lasten oikeutta päivähoitoon osa lapsista on nyt vantaalla ilmennyt ei saa edes ruokaa ollessaan päivähoidossa sen takia että osa aikaisessa päivähoidossa oleville lapsille joissain kunnissa ei anneta ruokaa kun he ovat siellä aamupala aikaan tämä on häpeällistä ja on hyvä että ministeri on nyt pyrkinyt korjaamaan että edes tämä virhe korjataan

miljoonaa euroa pois meidän vaihtoehdossamme laitetaan kuitenkin selvästi yli sata miljoonaa euroa enemmän kuin te laitatte mutta kunnille me palautamme valtionosuudet aivan niin kuin ne olivat ennen teidän leikkauksianne ja silloin kunnat ovat velvoitettuja laittamaan sen rahamäärän minkä ne itsekin laittoivat ennen eli yli kaksisataa miljoonaa euroa siellä on enemmän panostusta kuin te osaatte laskea arvoisa kokoomus

ihan hämmentyy kun kuuntelee tätä keskustelua näyttää siltä että monet hallituksen niin sanotuista hyvistä teoista johtuvatkin itse johtuvatkin itse asiassa siitä että wrapataan uusiksi niitä pahoja tekoja joita te te olette tehneet hyvin monille suomalaisille kyllä me lähdemme sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa siitä että yhdeksänkymmentäviisi prosenttia niin palkansaajista kuin eläkeläisistäkin hyötyy nyt tänään on kerrottu kuinka te perutte vanhustenhuollon leikkaukset te ette niitä peru te perutte vain hoitajamitoituksen mutta ne muut asiat jäävät kuitenkin vielä tekemättä olette kertoneet täällä kuinka poliisien määrärahat palautetaan tosiasiassa kymmenen miljoonaa jää palauttamatta siltä osin minusta olisi hyvä että pysyttäisiin ihan puhtaasti suoraan asiassa minä haluaisin tietää ministeriltä kun valtiovarainministeri kuitenkin täällä keskustelussa on oletteko harkinneet koulutusleikkauksien perumista minusta tämä talvivaara esimerkki osoittaa että teillä on tahtoa lisätä työllisyyttä ja koulutuksen puolella me olemme menettäneet tuhansia työpaikkoja kun tässä uudessa barometrissä suomalaiset totesivat että yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista

kemijärvi kemi pietarsaari uusikaupunki turku äänekoski kuopio ne ovat sellaisia nimiä joihin nyt tänä päivänä katsotaan kun niissä ovat isot investoinnit tai työpaikkojen lisäykset käynnissä tai alkamassa tämä kertoo kiitos ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajien että kiky sopimus on tuonut uskottavuutta talouteen ja hallituksen politiikka on luonut sellaisen luottamuksen että suomeen nyt investoidaan ja syntyy työpaikkoja

arvoisa rouva puhemies täällä puhuttiin kiivaaseen sävyyn ja ja kiitellen tietenkin tätä hoitajamitoituksen pitämistä ennallaan pidän tietenkin sitä erittäin hyvänä ja pidän hyvänä myös sitä että ikäihmisten hoitoisuus otetaan paremmin huomioon joten voidaan joustavasti sitten sitä koulutettua henkilökuntaa käyttää hoitolaitoksissa palvelutaloissa minä muistuttaisin nyt oppositiota siitä että kyllä tämä hallitus pistää erittäin kovan satsauksen omais ja perhehoitoon siitähän on puhuttu omaishoidon kehittämisestäkin oppositiokin on puhunut siitä hallituksessa ollessaan että pitää tehdä sitä ja tätä mutta siihen tällä kaudella tullaan laittaneeksi enemmän kuin koko sen vanhuspalvelulain yhteydessä viime kaudella

lyhytaikaisessa perhehoidossa voidaan hoitaa omaishoidettavia silloin kun omaishoitaja haluaa vapaata ja niin edelleen ja ja palkkioita korotetaan ja niin edelleen minä pidän tätä erittäin tärkeänä isona merkittävänä uudistuksena mutta se ei koskaan tule esille näissä keskusteluissa koska se on kiusallista kun tähän laitetaan nyt niin paljon rahaa mitä te ette tehneet

puhemies ministeri orpo tuossa totesi aivan oikein että vanhuspalvelumenot kasvavat ja ikääntymisen myötä nämä hoivan kustannukset tulevat kasvamaan totta kai täytyy kehittää kaikkia keinoja joilla voidaan hillitä sitä kustannuskasvua ja luoda laatua ja parantaa ja vahvistaa sitä sitä hyvinvointia mutta nyt hallitus tuntuu lähtevän tällä leikkauslinjalla kun te esitätte että seitsemänkymmentä miljoonaa otetaan sieltä kaikkein raskaimmasta hoivasta on sairaita pitkäaikaissairaita monisairaita vanhuksia se ei ole meidän mielestämme oikea osoite sieltä ei pidä leikata hoitajamitoituksesta se on hyvä että se peruttiin mutta edelleenkin se säästö jää voimaan nyt toivoisin että ministeri orpo vie hallitukseen terveisiä että ei heikennetä vanhuspalveluiden laatua vaan kehitetään juuri näitä digitalisaatiota välimuotoisia hoitopaikkoja dementikoille ja toimintakyvyn ylläpitämiseen satsataan sieltä syntyy pitkällä jänteellä sitten myös niitä kustannussäästöjä mutta ei leikkauslinjalla vaan toimintojen

puhemies päätös hoitajamitoituksen leikkaamisen peruuttamisesta oli ainoa oikea ratkaisu meillä on suomessa kaikkein pienin hoitajamitoitus pohjoismaisittain mutta meillä on samanaikaisesti paras osaaminen vanhusten palveluissa me olemme pystyneet tällä osaamisella kompensoimaan monellakin eri tavalla nimenomaan tätä pientä henkilöstömitoitusta joka meillä valtakunnassa on nyt te te olette kuitenkin heikentämässä hoitajien moniammatillista geriatrista geriatrista osaamista joka on pohja kaikelle sille kehittämiselle mistä esimerkiksi edustaja haatainen äsken totesi samanaikaisesti te te olette viemässä vastuutyöntekijän vanhuspalveluista joka on ollut yksi oleellinen osa vanhuspalveluiden kehittämistä tätä on perusteltu että omahoitajien ja vastuutyöntekijöitten päällekkäistyö olisi syynä tähän kuitenkin nyt käytännössä tämä tulee tarkoittamaan sitä että omahoitaja tai vastuutyöntekijä häviää

arvoisa puhemies kiitos hallitus että poliisit saavat lisää resursseja kiitos hallitus että veteraanit saavat lisää kuntoutukseen rahaa kiitos hallitus että hoitajamitoitus pidetään nolla pilkku viidessä meitä hoitajataustaisia on hallituksessa hyvin paljon

aikoinaan taisteli kovin nämä vaikeat ajat ja se on edelleenkin olemassa ja nyt tuhat lisää palkataan ensi vuonna se on mahtavaa turun telakka loistavaa muuallakin suomessa näkyy paljon valoa kysyisinkin arvoisilta ministereiltä rehn ja ja orpo kuinka me

tuosta terrafamesta lokakuun puolessavälissä minä vietin päivän siellä tutustuin siihen toimintaan ja siihen mitä ne itsellä kun on kolmenkymmenenviiden vuoden työkokemus maansiirtoalalta niin ne ovat todella tehneet hyvää työtä ne ovat salaojittaneet ne aumat uudella tavalla uudella tekniikalla ne ovat hoitaneet ne kuntoon siihen malliin että jätevesipuhdistamolle pääsevät ne salaojat menemään minä annan täyden kympin siitä työstä mitä ne ovat tehneet siellä mutta silti meitä vasemmistoliitossa askarruttavat nämä ympäristötekijät vielä edelleenkin kuinka ne saadaan huolehdittua ettei uutta uutta tilannetta tilannetta pääse karkaamaan sieltä poikkeen sillä tavalla on ajateltu tätä hommaa että jos sinne saisi jonkun yliopiston tekemään tutkimuksen vielä sillä tavalla että se olisi puolueeton koska ainakin osalla kansanedustajista tuntuu olevan epäilys mikä täälläkin salissa on tullut ilmi tästä ely keskuksen tutkimuksesta että ovatko ne kovin

puolueettomia tutkimuksia

ympäristövaliokunnan jäsenenä ympäristönäkökulma on minulle tärkeä ja olen muutaman kerran vieraillut talvivaaran ja terrafamen kaivoksilla päästöistä on pidettävä huolta mutta on ajateltava myös globaalisti kansainvälisellä tasolla nikkeliä ja sinkkiä on tuotettava jossain jos sitä tuotetaan suomessa niin hyvä ja jos se tehdään ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla niin vielä parempi kysyn ministeri rehniltä osaatteko arvioida

olisiko ympäristön kannalta globaalilla tasolla parempi että se tuotanto mikä suomessa jäisi tuottamatta tuotettaisiin jossain kilpailevassa maassa poliisiasioista kysyn ministeri orpolta oliko niin että poliisien koulutuspaikkoja on tarkoitus lisätä poliisiammattikorkeakoulussa tampereella ilmeisesti nyt eläköitymisen myötä

vaikka taloudessa nyt on ollut nähtävissä positiivisia merkkejä niin

suomen taloudellinen tilanne on edelleen heikko ja vaikuttaa siltä että olemme vielä suurempien haasteiden edessä kuin on arvioitu toki hyvä viesti on se että velkaantuminen hidastuu tähän vuoteen verrattuna noin miljoonaa euroa mutta eu komission tuoreen arvion mukaan suomi on edelleen niiden maiden joukossa tai on valitettavasti noussut niiden maiden joukkoon jotka ovat vaarassa jäädä jäädä asetetuista tavoitteista tästä syystä hallituksen reformityö ja toimenpiteet kestävyysvajeen kattamiseksi ovatkin erittäin tärkeitä ja niissä onnistuminen nousee entistä suurempaan rooliin helppo harjoitushan tämä ei ole mutta kuten kuuluvat nämä viisaat sanat jotka täälläkin on moneen kertaan kuultu niin niin tekemättä ei voi jättää tässä vaiheessa todella toivon voimia hallitukselle taisteluun suomalaisen työn työpaikkojen sekä suomalaisen hyvinvoinnin puolesta ja yhdyn näihin kiitoksiin joita tässä talousarviossa lisäyksiin on on esitetty erityisesti huoli poliisin toimintaresursseista ja niiden heijastumisesta muun muassa tehtävien priorisointiin on ollut viime aikoina erittäin suuri tutkinta ajat ovat pidentyneet ja erilaisia uusia tehtäviä on tämä turvallisuusympäristön muutos tuonut tämä kymmenen miljoonaa euroa on erittäin suuri ja tärkeä lisäys

täällä on nytten kerrottu muun muassa työllisyydestä kuinka se on nyt niin huisisti parantunut se on totta että se on parantunut nyt viimeisen kuukauden aikana on ollut kuusisataa ihmistä vähemmän työttömänä kuin oli kuukausi aikaisemmin se on hyvä asia tietenkin joka tapauksessa meillä on edelleenkin kolmesataakolmekymmentätuhatta työtöntä ihmistä satakaksikymmentäkolmetuhatta pitkäaikaistyötöntä kasvua edellisvuoteen on yhdeksäntuhattakuusisataa ja silti hallitus haluaa leikata työttömyysmäärärahoista ja työttömyysturvasta tämä ei minun mielestäni oikein istu eikä mene yhteen onko tämän asian kääntöpuolta katsottu mitä se merkitsee kuntataloudelle kuinka paljon kunnalliset menot kasvavat kuinka paljon sosiaaliturvan hakeminen kasvaa kuinka paljon enemmän kunnat tarvitsevat rahaa suomi on sellainen maa että täällä tarvitaan asunto jokaiselle ja tarvitaan myöskin leipää niin kuin tarvitaan

hallituksen esitys vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvion täydentämisestä on positiivinen viesti maailmalle kuitenkin olemme nousseet talouden murheesta kohti parempia päiviä ja kuten olemme kuulleet edellisenäkin päivänä pankkien talousennusteet ovat nousseet muun muassa osuuspankki nosti suomen talousennustetta hieman se on positiivinen viesti joten en jaksa ymmärtää tätä synkistelyä en sitten millään

vuoden kuluttua vuonna kaksituhattakahdeksantoista vuodenvaihteessa saavutetaan tilanne jossa toiminta on kannattavaa se oli tavattoman vaikeassa tilanteessa ja nyt se on saatu käännettyä positiiviseksi kehitys jatkuu ja jos vielä maailmanmarkkinahinnat suosivat kaivoksen toimintaa niin olemme hyvässä tilanteessa kyllähän meidän pitää uskoa tulevaisuuteen ja lopettaa tämä jatkuva valittaminen demareille täytyy antaa kiitos

on tietysti viisautta että jos toteamme jonkun suunnitellun säästökohteen ongelmalliseksi niin hallituksella on valmiutta arvioida sitä myöskin uudestaan mutta yhtä lailla on viisautta että hallitus kuitenkin pitää kiinni siitä että meidän taloudellinen kantokykymme pitää ja että emme velkaannu ja että myöskin ulkomaiset lainoittajat voivat luottaa siihen että suomalainen taloudenpito on kestävällä pohjalla

suunniteltuja menoleikkauksia perutaan niin sitten säästöt etsitään jollakin toisella tavalla pidän huolestuttavana sitä että tässä ollaan nyt unohtamassa tämä talouden iso kuva opposition puolelta kokonaan ja vaaditaan vielä tämänkin lisäksi peruutettavaksi menoleikkauksia kyllä tämmöinen tie johtaisi sellaiseen kestämättömään tilanteeseen jota suomalainen julkinen talous ei

arvoisa rouva puhemies nämä valtiovarainministeriön lisäykset ovat varsin onnistuneet ja ja katsomme että ne kohdistuvat myös erittäin hyvin moneen kipeään pisteeseen ja tuovat vastauksia erityisesti tämä kolmekymmentäkolme miljoonaa näille vähäosaisille on erittäin hyvä että ministeri nosti sen esille vastuullinen talouspolitiikkaa edellyttäisi mielestäni sen avaamista että kun tämä

verovaroin rahoitetaan niin miten turvataan se että ne rahat saadaan aikanaan sieltä takaisin tätä olisi voinut hieman enemmän avata tässä ja ja kertoa mikä se tulevaisuuskuva siellä on kansalaisten on ehkä huono ja heikko hahmottaa sitä että tänne löytyy aina rahaa kun se tarvitsee rahaa mutta sitten moneen muuhun muuhun kipupisteeseen ei meinaa löytyä muutamaa miljoonaa uskon että kansalaiset tätä tuolla tvn ääressä pohtivat miten tähän löytyy rahaa mutta muuhun

minäkin kiinnitän huomiota poliisien määrään on hyvä että olette siihen hallituksessakin puuttuneet suuri kysymys on kuitenkin se miten poliisin henkilötyövuosikehitys vuosikymmenen loppua kohden kehittyy kuten valtiovarainministeri orpo varmasti sisäministeriajoiltaan muistaa kysyisinkin teiltä miten näette mahdollisuutenne turvata poliisin resursseja myös tulevissa budjeteissa etenkin kun suomessakin on nyt tänäänkin puhuttu muun muassa vierastaistelijakysymyksistä jotka edellyttävät aivan uudenlaisia tutkintaresursseja meidän viranomaisiltamme

arvoisa rouva puhemies edustaja marin kysyi tampereen ratikasta tiedättekin että seitsemänkymmentäyksi miljoonaa on nyt se valtuus jonka olemme hyväksyneet ykkös ja kakkosvaiheisiin ykkösosan osalta tampere on tehnyt päätökset kakkososasta vielä puuttuu mutta me sitouduimme tähän koko tämän kolmenkymmenen prosentin osalta joka oli varsinainen kysymyksenne siihen liittyy iso periaatteellinen kysymys jos me tukisimme toteutunutta arviota niin se olisi iso periaatteellinen muutos kun tähän asti olemme valtionhallinnossa lähteneet aina sen arvion mukaisesta kolmenkymmenen prosentin tuesta esimerkiksi länsimetron osalta tämä olisi aika ongelmallinen jos me tukisimme kolmellakymmenellä prosentilla sitä toteutunutta ja tästä periaatteellisesta asiasta haluaisin pitää kiinni koska se myöskin ohjaa jatkossa tulevien hankkeiden osalta siihen että ne kustannusarviot tehdään tämä ehkä turkulaisena sanottuna jopa tampereella oikein niin että ne pitävät mahdollisimman hyvin no tämä oli huono vitsi mutta mutta joka tapauksessa tämä kolmekymmentä prosenttia on on tästä lähtökohdasta kiinni mutta tulevina vuosina kun hanke etenee tietenkin tehdään uusia budjetteja ja ja asioita arvioidaan mutta minä haluan pitää tästä perusperiaatteesta kiinni sitten edustajat haatainen ja kiljunen kiinnittävät tärkeään asiaan eli vanhuspalveluihin huomiota minä en ole tämän asian suurin asiantuntija todellakaan mutta sen verran olen tähän asiaan nyt saanut perehtyä tähänkin kysymykseen vanhuspalveluihin ehkä laajemmin muutenkin että nimenomaan hallituksen pyrkimys on löytää se hakemalla joustoja toimintoja kehittämällä sieltä missä mahdollisimman vähän vaikuttaa negatiivisesti tämä säästäminen harvoin säästäminen on hyvä asia missään mutta jos oikeasti on löydettävissä parempia toimintatapoja joustoja ja järkeviä tapoja tehdä asiat uudella tavalla teknologiaa hyödyntämällä niin ne ovat minusta ensisijaisia mutta vien terveiset varma että stmn thln ja yksityisen sektorin toimijoiden asiantuntemuksella haetaan parhaat mahdolliset tavat uudistaa vanhuspalveluita ja saavuttaa samalla tämä säästö mitä mielestäni ei karkuun kannata mennä koska seitsemänkymmenen miljoonan säästöä ollaan joka tapauksessa tekemässä näillä uudistuksilla mutta mieluummin uudistamalla kuin juustohöylällä leikkaamalla sitten poliisien määrästä edelleen poliisien koulutusmäärä on nyt ollut jo kahtena vuotena tällä neljänsadan tasolla eli käytännössä maksimissa ja se kyllä riittää kun tämä koulutusmäärä pidetään yllä mehän teimme aikaisempina vuosina ja lähivuosinakin sen virheen että meillä oli koulutusmäärä jopa vain reilu sata tai puolentoista sadan paikkeilla eli meillä on sitä ikään kuin korjausvelkaa tappiin nostettu koulutusmäärä takaa sen että me pystymme sitä kautta korvaamaan eläköityneet täällä useampi edustaja on näihin tuleviin vuosiin kiinnittänyt huomiota on totta että haasteet ovat kehyskauden loppupuolella ja silloin kun nämä pääasiassa nuoret jotka ovat nyt opiskelemassa valmistuvat mutta tästä siirrynkin sujuvasti edustaja kääriäisen tärkeään kysymykseen että miltä näyttää taloudessa kyllähän se siltä näyttää että

talous kasvaa siis me emme enää ole taantumassa vuosien taantuma on selätetty mutta me olemme edelleen edelleen hyvin matalan kasvun noin yhden prosentin bkt kasvun ajassa ja se ei vielä riitä taklaamaan niitä ongelmia joita meillä on pitkäaikaistyöttömyys tuli täällä esille ja esimerkiksi työllisyysaste jonka arvioidaan olevan

kahdeksan prosenttia on melkein kymmenen prosenttia jäljessä muita pohjoismaita jos työllisyysaste ruotsissa me olemme jäljessä seitsemän viiva kahdeksan prosenttiyksikköä niin se on huikea ero hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydessä ja tämän asian kimppuun meidän täytyy käydä nyt meillä on samaan aikaan avoimia työpaikkoja niitä on täällä pääkaupunkiseudulla muun muassa mutta meillä on täällä myöskin työttömiä nämä asiat eivät kohtaa ja silloin meidän pitää miettiä mikseivät kohtaa ja jos sosiaaliturva esimerkiksi on houkuttelevampaa kuin matalapalkkaisen tai lyhytaikaisen työn vastaanottaminen niin en edelleenkään syytä sitä työtöntä joka ei tartu vaan järjestelmää näihin kohtaanto ongelmiin kannustinloukkuihin meidän täytyy päästä kiinni ja se on hallituksen ohjelmassa kohti puolivälitarkastelua mutta mistä potkua kyllä minusta meidän täytyy kannustaa investoimaan auttaa nämä isot investointihankkeet biotaloudessa liikkeelle meidän täytyy auttaa uudenkaupungin autotehdasta ja turun telakkaa löytämään työntekijöitä ja mielellään työllistämään vaikka niitä nuoria miehiä jotka ovat syrjäytymisriskissä ehkäistä nuorisotyöttömyyttä slush

kolme minuuttia olkaa hyvä

kiitoksia arvoisa puhemies niin nälkäinen että puhuisin vaikka viisi minuuttia mutta yritän kiteyttää edustaja adlercreutz kysyi terrafamen toiminnan kehittymisestä tältä osin useat tekijät ovat viimeisen puolenkin vuoden aikana tai vuoden aikana kehittyneet parempaan suuntaan ensinnäkin ympäristötilanne on saatu hallintaan ja muun muassa vesitase on tällä hetkellä ratkaisevasti parempi kuin aikaisemmin eli vesitase on alle puolet siitä mitä se oli oli useiden vuosien ajan pahimpina talvivaaran aikoina bioliuotus ja operatiivinen toiminta kondiksessa nikkelin ja sinkin hinnat ovat nousseet kaikki nämä tekijät yhdessä viittaavat siihen että edellytykset terrafamen toiminnalle ja myöskin yksityiselle rahoitukselle ovat nyt ratkaisevasti paremmat kuin esimerkiksi keväällä kun asiasta viimeksi perusteellisesti täällä eduskunnassa keskustelimme siksi tämä myös kiinnostaa yksityisiä sijoittajia tällä hetkellä neuvotteluissa ei kannata ehkä aloittaa reunaehdoista vaan paremminkin lähteä siitä että haetaan eri osapuolille molemmille osapuolille hyödyllisiä ratkaisuja ja sen takia nyt kannattaa keskittyä kaivostoiminnan ylösajoon rahoituksen saamiseen siihen tämä täydentävä budjettiesitys tähtää edustaja uotila ja edustaja andersson peräänkuuluttivat selvennystä ja osaltani kiitän kiitän selvennyksestänne ja mahdollisesta tuesta pahoittelen jos ymmärsin väärin edustaja anderssonin puheenvuoron on aina parempi jos myös vasemmistoliitto on valmis tukemaan tätä lisäpääomitusta terrafamelle joka on hyvin tärkeä kainuun aluetalouden ja työllisyyden näkökulmasta ja myös ympäristönäkökulmasta olen ihan samaa mieltä edustaja anderssonin kanssa siitä että ympäristöturvallisuus on kaikkein tärkein asia ja se nimenomaan on ratkaisevasti parantunut tässä viimeisen vuoden edustaja uraani anteeksi edustaja uotila kysyi uraanista siellä siellä säteilee niin voimakkaasti voimakkaasti joten tässä sanatkin menevät suorastaan sekaisin eli edustaja uotila kysyi siitä miten tämä uraanikaivoksen näkymä terrafamen osalta etenee tämä ei ole ajankohtainen asia terrafame keskittyy ympäristöturvallisuuden varmistamiseen sekä nikkelin ja sinkin tuotannon ylösajoon kysymys uraanista on mukana yva selvityksessä osana pitemmän aikavälin varautumista tältä osin kannattaa ottaa huomioon se että tällä hetkellä uraani päätyy osin asiakkaalle hyvin pienissä määrin ei vaarallisissa määrin mutta pienissä määrin ja osin kipsisakka altaaseen uraanin talteenotto parantaisi lopputuotteen laatua ja vähentäisi alueelle jäävän uraanin määrää jokainen voi miettiä kumpi näistä on parempi vaihtoehto hallitus toimii osaltaan ydinenergialain ja sen vaatimien lupamenettelyjen pohjalta edustaja andersson kysyi miksi ei vielä ole yksityistä rahoitusta kun hän peräänkuulutti yksityistä pääomaa neuvottelut ovat käynnissä ja toivon että eduskunta voi tukea hallituksen esittämää linjaa jolla voidaan saada paras mahdollinen neuvottelutulos kaiken kaikkiaan kuten ministeri orpo totesi samoin kuin edustajat kääriäinen kankaanniemi ja monet meillä on tällä hetkellä suomen taloudessa käänne käänne käynnissä investointeja on lähtenyt liikkeelle ja lähtee liikkeelle esimerkiksi laivanrakennuksessa biotaloudessa bioenergiassa autoteollisuudessa ratikkatuotannossa nämä kertovat siitä että teollinen tuotanto suomessa kannattaa kun sekä osaaminen että työn hinta ovat kohdallaan kilpailukykysopimus osaltaan vahvistaa tätä käännettä ja myös jatkossa on äärimmäisen tärkeää kuten ministeri orpo totesi että kaikki toimet tähtäävät siihen että me kykenemme vahvistamaan investointeja parantamaan kasvua ja luomaan uusia työpaikkoja tämä on hallituksen talouspolitiikan peruslinja ja siltä pohjalta lähdetään eteenpäin

puhemies se että oppositio on täällä halunnut lisää tietoja terrafamen tilanteesta johtuu aika pitkälti viime viikon lauri ratian haastattelusta joka oli jossakin määrin hämmentävä nimenomaan siltä osin kuin hän puhui näistä puhui näistä uraanin sivuvirroista ja ja niitten hyödyntämisestä oli hyvä että ministeri täällä käytti varsin selventävän puheenvuoron mutta tuosta ratian haastattelusta jäi sellainen kuva että että tätä sivuvirtauraania myydään tällä hetkellä asiakkaille julkisuuteen ei ole annettu tietoja siitä minkälaisia asiakkaita siellä on ja päätyykö näitä sivuvirtauraaniostoja kenties suomen rajojen ulkopuolelle ja niin kuin ministeri hyvin kuvasi niin aina kun uraanista on kysymys paitsi energiapoliittisia myöskin turvallisuuspoliittisia näkökulmia siinä mielessä toivoisin että ministeri selventäisi näitä mitä mahtoi hallituksen puheenjohtaja ratia näillä ulostuloillaan oikein tarkoittaa ja minkälaisia ajatuksia tästä uraanin käytöstä on

arvoisa puhemies olisin tässä nyt kysynyt vielä kun ministerit ovat paikalla sinänsä sisäministeri ei ole paikalla mutta olen iloinen että poliisin määrärahoihin tuli lisää varoja kun meillä oli keskustelua jossain vaiheessa näistä ääriliikkeistä ja vihapuheista niin onko mitään tietoa onko tulossa mitään ohjeistusta poliisille nettivalvontaan minkälaisiin puheisiin tullaan puuttumaan kansalaisilta ainakin itse saan vielä postia hyvinkin paljon siitä että mitä tämä jatkossa tarkoittaa ja minkälaisten toimenpiteiden kohteeksi he ehkä joutuvat onko tästä ollut mitään keskustelua hallituksen puolesta kiitän kiitän kovasti tästä hoitajamitoitusasiasta meillä eduskuntaryhmä on tätä asiaa pitänyt yllä ja on erittäin erittäin tyytyväinen tähän oikeastaan tässä oli tämä kysymys poliisin

arvoisa puhemies on totta että kun täällä talousarviosta ja täydentävästäkin keskustellaan niin keskeistähän on juuri puuttua siihen että millä saadaan suomessa työllisyys nousuun on aivan totta niin kuin valtiovarainministeri totesi että jos meidän työllisyysaste laahaa jatkuvasti matalammalla tasolla kuin muissa pohjoismaissa se aiheuttaa myös yhä suurempia ongelmia ja sen kantokyvylle silloin kysymys sitten kuuluukin mitä hallitus on tekemässä sille että meillä myös tulevaisuudessa työllisyysastetta pystyttäisiin nostamaan täällähän on aika paljon jo odoteltu opposition puolella että hallitus myös toisi niitä talouden draivereita tänne saliin joilla myös työllisyyttä pystyttäisiin vankasti nostamaan senpä takia kysynkin missä viipyvät esimerkiksi esitykset siitä millä tavalla me helpottaisimme

mene hallitukseen ensi vaalikaudella ellei kaikkia koulutukseen tehtyjä säästöjä peruta ja sitten kun he pääsevät tekemään oman varjobudjettinsa joka tehdään juuri niin että valtiontalouden mitkään säännöt eivät estä muut puolueet eivät estä vaan tehdään ihan oma vaihtoehto niin sieltä vain puuttuvat ne koulutussäästöjen perumiset mitkä he ovat luvanneet kaikkia ei peruttu

puhemies tämä keskustelu on valitettavasti osoittanut sen että valtiovarainministeripuolueen edustajat eivät ymmärrä valtion ja kuntatalouden eroja ja sekoittavat valtion ja kuntien rahat toivottavasti ja elinkeinoministeri ymmärtävät mitä tarkoittaa kassavirta jos ymmärrätte niin tiedätte myös sen että positiivinen kassavirta ei kerro vielä mitään yhtiön varallisuudesta ja veloista jotta tämä keskustelu ei jää ympäripyöreäksi tämän terrafamen osalta niin kolme kysymystä kolme selkeää kysymystä

todeta että kyllä kunnissa päätetään lapselle aamu tai iltapäiväpala jollei hän ole kokopäivätoiminnassa ettei se ole meidän vikamme mutta niin kuin täällä on todettu vielä tämä meidän taloustilanne ei ole mikään hyvä vaikka semmoista orastavaa pilkettä onkin näkyvissä hallituksen toimet yrittäjyyden parantamisessa ovat kyllä varmaan tuottaneet tuloksia koska nyt vuoden takaiseen verrattuna kaksikymmentätuhatta on työllistetty niin että kyllä mielessä oikeansuuntaiset nämä hallituksen toimenpiteet vaikka on samaan aikaan todettava että vielä on liian paljon pitkäaikaistyöttömiä ja nuorisotyöttömiä maassamme mutta mitä ei voi rahalla mitata ainakin minulle on on tultu sanomaan että tämä tavallisen ihmisen turvattomuus on lisääntynyt ja se ei johdu vain hallituksen toimista vaan tämän maailman kuohunnasta ja tilanteesta toivottavasti tähän nämä maailman eri valtiot pystyisivät joskus vastaamaan

koskee pitkäaikaistyöttömiä ja palkkatukea me tiedämme että hallitus kohdentaa palkkatukea tällä hetkellä pääsääntöisesti yrityksiin ja se on aiheuttanut nyt sen tilanteen meidän palkkatukityöllistettävillemme kun järjestöt ja säätiöt käytännössä ajavat toimintansa alas siellä on yt neuvotteluja jopa konkursseja tällä hetkellä menossa että kun kaksi vuotta sitten meidän järjestöt palkkasivat kymmenentuhatta henkilötyövuotta palkkatukilaisia niin nyt jatkossa näyttää siltä että määrä tulisi olemaan ainoastaan kolmetuhatta henkilötyövuotta nyt kysyisin teiltä jotta tämä työllisyys myös näitten pitkäaikaistyöttömien ihmisten osalta voisi olla valoisampi

järjestöihin

kysymys kuuluu että kun ulkopuolista rahoitusta on pyritty saamaan ja pyritään tästä eteenkinpäin saamaan niin onko niissä kaavailuissa niissä keskusteluissa mukana myöskin uraanin ja muiden maametallien talteenotto pitemmällä aikavälillä kun ministeri rehn totesi että asia ei ole nyt ajankohtainen se on ehkä ajankohtainen niissä keskusteluissa kun rahoittajien kanssa käydään sitä pitemmän ajan tulevaisuutta

ymmärrän että te vihreät ette halua puhua teidän koulutusleikkauksistanne mutta juuri siksi me haluamme niistä puhua kun te olette levittäneet täysin vääränlaista tietoa että te ette koulutuksesta leikkaisi ja onneksi nyt teidän puheenjohtaja niinistö täällä pystyi myöntämään sen että te ette palauta teidän vaihtoehtobudjetissanne korkeakouluindeksiä myös teidän vaihtoehtobudjettinne pakottaa kunnat säästämään varhaiskasvatuksesta peruskoulusta tai joistain muista peruspalveluista ja on hyvä että tämä viesti tulee nyt selväksi että vihreät toimivat sosiaalisessa mediassa toisella tavalla kuin täällä eduskunnassa missä asioita päätetään arvoisa puhemies sekin on hyvä että on tullut esille että sosialidemokraatit haluaisivat keventää suomalaisista vain yhdeksänkymmenenviiden prosentin verotusta hallitus haluaa keventää sadan prosentin eli jokaisen suomalaisen verotusta se on hieno arvovalinta että pidetään huolta siitä että jokaisen ostovoima pysyy hyvänä työllisyydessä on tapahtunut pieni parannus mutta pitkäaikaistyöttömyys riivaa tätä maata ja olen varma että keväällä tarvitaan lisää toimenpiteitä työllisyyden ja kasvun vahvistamiseksi kysyisin ministeri orpolta minkälaisia esityksiä mahdollisesti on
vastata tähän edustaja heinosen väitteeseen minusta on todella hyvä että täällä avoimesti viette sitä linjaa eteenpäin että työskentelette vain harvojen hyväksi te ajatte siis verojen korotuksia vain tuolle viidelle prosentille minusta se on häpeällistä ja se on törkeää me nimitämme tätä kaverikapitalismiksi ihan tarkoituksellisesti sen takia että te teette sellaisia esityksiä suomen kaikkein suurituloisimmille että he rikastuvat edelleen kun toiset vähistä joutuvat säästämään teidän leikkauksenne peruspalveluihin perusturvaan koulutukseen ja myöskin kaikkein pienituloisimpien toimeentuloon ovat niitä tekijöitä joiden vuoksi me joudumme katsomaan laitammeko tämän hallituksen toimintalinjan päälle

meidän verolinjamme johtaa siihen että yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista hyötyy miksi siis hallitus tekisi vain

nyt edustaja krista kiuru te kyllä sekoitatte täysin nämä asiat eli kyse on työn verotuksen keventämisestä ja ja tuloverotuksen keventämisestä hallitus haluaa niin että jokaisen veroa maksavan verotusta kevennetään ensi vuonna me haluamme tehdä sen myös eläkeläisille ja tämä hallitus haluaa tehdä sen myös kaikista pienituloisimmille teidän esityksessänne tämä veronkevennys on yhdeksällekymmenelleviidelle prosentille meillä sadalle prosentille eli te ette halua että kaikki suomalaiset ja saisivat lisää ostovoimaa ja sitä kautta pidettäisiin sisämarkkinoita ja ja kauppaa vilkkaana vaan te haluatte että vain osa teidän äänestäjistänne ei teillä onneksi niin paljon äänestäjiä ole mutta mutta yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaista sen saisi

arvoisa puhemies kyllä minä nyt haluaisin tässä muistuttaa että vaikka mitenkä halua olisi siihen että sataprosenttisesti tulisi veronkevennykset niin meillä on lukuisa määrä ihmisiä jotka eivät yllä siihen saakka että heiltä menisi edes valtion vero meillä on nuoria ihmisiä jotka tienaavat vuodessa noin kaksitoistatuhatta euroa he eivät yllä sinne kuuteentoistatuhanteen näiltä ihmisiltä te haluatte viedä näiltä ihmisiltä te haluatte leikata te halusitte tuoda apteekkariveron missä te annatte apteekkareille veronkevennyksinä kaikkein pienimmät eivät hyödy siitä yhtään mitään meillä on ihmisiä jotka tienaavat kaksi kertaa sen määrän mitä apteekkari saa nyt veronkevennyksinä niinä veronkevennyksinä joita te annatte viidelle prosentille

viikonloppuna tapasin noin sataviisikymmentä parturi ja kampaamoalan yrittäjää jotka nimenomaan toimivat henkilöyritysten kautta ja ja nimenomaan saavat tämän viiden prosentin yrittäjävähennyksen ja he olivat äärimmäisen tyytyväisiä tyytyväisiä tähän haluaisin kyllä nyt kuulla oppositiolta sitten tähän vastauksen onko todellakin näin että te ette halua nimenomaan tämäntyyppisille yrittäjille jatkossa tätä viiden prosentin

arvoisa puhemies haluan kiittää valtiovarainministeri orpoa siitä että hän vastasi kysymykseeni toki haluan myös oikaista eli kyse ei ole siitä että tampere olisi pyytänyt valtiolta kolmenkymmenen prosentin osuutta toteutuneisiin kustannuksiin vaan tähän kustannusarvioon joka on noussut kahteensataankahdeksaankymmeneenkolmeen miljoonaan siitä alkuperäisestä kahdestasadastaviidestäkymmenestä

ymmärrän että tämä on hankala kysymys teille vastata mutta haluan tulkita positiivisesti tämän teidän vastauksenne niin että te olette valmiita arvioimaan tulevissa budjeteissa myös tätä kasvaneen kustannusarvion osuutta että siihen saisimme sen kolmenkymmenen prosentin osuuden valtiolta tämä on tärkeä hanke ja tämänkaltaisia hankkeita tarvitaan suomeen enemmänkin myös sen takia että nämä julkiset hankkeet kannustavat myös yksityisiä hankkeita ja investointeja lähtemään liikkeelle aivan kuten tampereellakin olemme tästä saaneet jo osviittaa arvoisa

talousarvioesityksen täydentämiseen liittyy semmoinen merkittävä tyytymättömyyttä lisäävä tekijä että vaikka kaksitoista päivää sitten esiteltiin lisärahaa maahanmuuton kustannuksiin niin nyt esitetään aina vain enemmän rahaa niihin maahanmuuton kustannuksiin ihmettelenkin missä viipyy nyt se seikkaperäinen ja selkeä dokumentti siitä kuinka paljon tämä haittamaahanmuutto ja turvapaikkaturismi meille nyt kaiken kaikkiaan maksaa jos sellaisen selvityksen saisimme se voisi auttaa myös sosialidemokraatteja varjobudjettinsa laadinnassa että löytyisi tarpeeksi iso säästöpossu rikottavaksi esimerkiksi suomen pankin ja sitran taseen tyhjentäminen ei riitä edes tämän vuoden vuoden maahanmuuton kustannuksiin jostain pitäisi löytää paljon paljon enemmän rahaa kuitenkin sosialidemokraattien riveistä on on tullut vaatimus pakolaiskiintiön kymmenkertaistamiseen joka on aika mielenkiintoinen linjaus tässä taloustilanteessa tästä kuluerästä tehtäisiin valtava jatkuva ja loputon saisiko tähän vastauksia

edustaja viittasi siihen että kertaluontoisilla tuloilla rahoitettaisiin kertaluontoisia menoja tai eikö näin tehtäisi mutta me pidämme kiinni tästä periaatteesta ja olemme laatineet oman budjettimme niin että

kertaluontoisia tuloja käytetään kertaluontoisiin menoihin mutta tässähän on hyvä esimerkki niin kuin ministeri täällä jo kävi todistamassa tästä hoitajamitoituksesta nythän on tarkoitus kertaluontoisilla tuloilla käytännössä rahoittaa otatte siis kertaluontoisesta valtion omaisuuden myynnistä josta piti kärkihankkeita maksattaa eli niitä menoja sieltä lainataan tämän hoitajamitoituksen kuusi pilkku kolme miljoonaa ainakin sellaisen lehdistötiedotteen me olemme lukeneet siltä osin minä pidän tärkeänä että kertaluontoisilla tuloilla rahoitetaan kertaluontoisia menoja mitä tulee tähän sitraan on hyvä muistaa että hallitushan nimenomaan haluaa myydä tätä kovaa possua eli esimerkiksi nestettä tai joitain muita vaihtoehtoja ja minusta siinä suhteessa tuntuu tosi pahalta miksi näin tehdään lopulta totean myös edustaja heinoselle että nyt ovat keskustelussa siis sellaiset tuloverotuksen tasavähennykset jotka eivät ole oikeudenmukaisia ja väärä periaate
vielä edustajat semi

täällä on kehuttu tätä kiky sopimusta ja meidän teollisuuden menestymistä ainakin metsäteollisuuden osalta

ne suuret investoinnit ja niistä päättäminen aloitettiin jo huomattavasti ennen tämän hallituskauden alkua samoiten näissä risteilylaivatilauksissakin on ollut lähtökohtana se että siinä on takana ollut suomalainen tekniikka suomalainen osaaminen ja se tutkimustieto mitä meillä on ollut kaikesta meidän teollisuuden kehittämisestä se on se asia mihinkä pitäisi nykyäänkin vielä satsata nimenomaan koulutukseen ja siitähän hallitus nytten on ollut koko ajan leikkaamassa

olemme iloisia siitä mutta myös poliiseja tarvitaan enemmän niin turvallisuustilanteen kuin poliisien oman jaksamisen vuoksi sen lisäksi koulutukseen tarvitaan lisäeuroja leikkauksia olisi peruttava meidän omien nuorten hyvän tulevaisuuden vuoksi mutta sen lisäksi homekoulujen ja muiden homerakennusten korjaukseen tarvittaisiin kipeästi euroja lastensuojeluun tarvitaan kipeästi lisää resursseja pieneläkeläiset tarvitsevat tukea monin paikoin aivan perustoimeentuloon kysyisinkin hyviltä ministereiltä terrafamelle on löytynyt ja löytyy euroja millä perusteella näille muille erittäin kipeille kohteille ei vastaavasti löydy riittävästi
arvoisa rouva puhemies hallituksen linja siitä että saadaan pyörät pyörimään ja talous tuottamaan lisäarvoa tälle rakkaalle isänmaalle on erittäin hyvä linja on nähty maailman sivu että jos me kiristämme veroja jatkuvasti ja kuvittelemme saavamme sieltä valtiolle ja kunnille julkiselle taloudelle lisää hyvää niin se tie on osoittautunut umpikujaksi umpikujaksi tämän takia hallituksen linja on aivan oikea työllisyyttä parannetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin ja ennen kaikkea luodaan uutta työtä joka antaa niitä verotuloja ja tällä tiellähän me olemme nähneet jo ensimmäiset merkit noin kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa on syntynyt ja olemme kuulleet tiedotusvälineistä viime päivinä että monia monia monia investointeja on lähtemässä liikkeelle niitä on jo lähtenyt ja kymmeniä isoja investointeja on suunnittelupöydällä

arvoisa puhemies edustaja essayah ja edustaja uotila halusivat lisää tietoa tästä kysymyksestä terrafamen uraanin hyödyntämisestä tai talteenotosta ja asia on niin että terrafame ei ota tällä hetkellä talteen uraania joten sitä päätyy pieniä pitoisuuksia myyntituotteisiin nämä pitoisuudet on huomioitu asiakirjoissa hyvin tuntee ja käyttöturvatiedotteissa eli terrafamen tuotteet ovat luvitetun mukaisia asiakkaan päässä uraani päätyy osaksi asiakkaan omaa tuotetta tai sitten se poistuu kuona aineena jätteeseen esimerkiksi nickel harjavallan prosessissa pieni uraanipitoisuus on haitannut prosessia joten se se on otettu talteen heidän omalla talteenottolaitoksellaan harjavallalla on lupa uraanin talteenottoon tietojemme mukaan talteen otettu uraani on varastoituna harjavallassa terrafamen yhtiön suunnitelmista on mahdollista saada tarkempaa tietoa yhtiöltä käsitykseni mukaan terrafame oy on pitänyt kiitettävästi eduskunnan varsinkin talousvaliokunnan mutta myöskin muut valiokunnat kuten valtiovarat ja jaoston ajan tasalla ja hyvin informoituna yhtiön asioista hallitus puolestaan toimii ydinenergialain mukaan ja ja toimii toimii sen mukaan jos mahdollisia hakemuksia tulee millä lähteä tässä yhteydessä spekuloimaan edustaja aalto esitti tärkeitä kysymyksiä muun muassa nikkelin hinnasta ja muista yhtiön toimintaan liittyvistä seikoista niihin saadaan kokonaisvastaus kunhan näemme minkälaisilla ehdoilla mahdollinen yksityinen sijoittaja on lähdössä mukaan terrafameen tarkoitan sitä että mahdollinen sijoittajakandidaatti tekee aina hyvin tarkan ja tinkimättömän arvion yhtiön tässä tapauksessa terrafamen taloudellisesta tilanteesta ympäristövastuista tuotteiden hintakehityksestä ja sen nojalla tekee mahdollisen tarjouksensa ymmärrätte varmasti hyvin että tällaisessa asetelmassa ei kannata julkisesti hallituksen puolelta esittää täällä punaisia linjoja koska neuvottelutaktisista syistä on parempi että mahdolliset ostajakandidaatit jotka seuraavat tätä keskustelua webstreamina tai lukevat eduskunnan pöytäkirjat eivät tiedä ihan tarkasti kaikkea hallituksen neuvottelutaktiikkaa näin me pyrimme säästämään valtion ja veronmaksajien varoja saamalla

ette siispä jatketaan puhujalistalla

täydennysesityksen maahanmuuttokuluihin jatkokommenttina kun siellä oikein erikseen mainitaan kotikuntani lappeenrannan joutsenon vastaanottokeskus joka on yksi suomen suurimmista vastaanottokeskuksista niin haluan tuoda esille sen että siinä on oikein perusteellisen surullinen esimerkki valtion varojen surkeasta käytöstä siinä oli ennen vankila jossa oli toistasataa työpaikkaa vankila lakkautettiin muka sen perusteella että sen remontoiminen on liian kallista sitten vankila ja sen pellot myytiin yksityiselle toimijalle joka remontoi tilat vastaanottokeskukselle jonka vuokralla maksettiin yksityisen maksama ostohinta ja remontit ensimmäisen kahden vuoden aikana sama linja jatkui myös vastaanottokeskuksen täydennyksessä

arvoisa puhemies käsittelyssä olevasta ensi vuoden talousarvion täydennyksestä on syytä nostaa esille kolme havaintoa tärkein niistä koskee suomen talouden yleistä tilaa aivan kuten salissa on todettu suomen talouden tila on vielä heikko ja vielä suurempien haasteiden edessä kuin aikaisemmin on arvioitu siitä kielivät monet tämän esityksen johdannossa esille nostetut seikat velkaantumisen jatkuminen kestämättömällä tasolla korkeana pysyvä sekä vaimea viennin kasvu toinen lähes yhtä tärkeä havainto on kuitenkin se että opposition jatkuvasta haukkumisesta huolimatta suomen taloudessa on ensimmäistä kertaa liki kymmeneen vuoteen aitoa kasvun virettä havaittavissa ja se tulee kiihtymään ensi vuonna

ei olisi saatu liikkeelle tätä taustaa vasten tuntuvat varsin erikoisilta esimerkiksi viime viikonloppuna kuullut puheenvuorot joissa yritysten voitot ja asiakkaiden tyytyväisyys koetaan suomen talouden suurimmiksi uhkiksi itse kyllä katson haasteen olevan pikemminkin miten yhä useampi maailman maailman ihminen saadaan asiakkaaksi suomalaisille yrityksille tähän kysymykseen vastaamisessa meillä kaikilla riittää tekemistä tästä päästään sitten siihen kolmanteen havaintoon eli havaitun opin soveltamiseen jäljellä olevalle hallituskaudelle kevään puoliväliriihessä johtopäätöksen pitää olla seuraava suunta on oikea mutta rohkeampia askelia tarvitaan erityisesti hallituksen tärkeimmän tavoitteen eli työllisyyden parantamiseksi veropolitiikassa panostuksia työn tekemistä ja työllisyyttä tukevaan suuntaan pitää jatkaa yrittäjyyttä ja omistajuutta pitää vahvistaa uusilla keinoilla tässä erityisesti ensi kevään yritysveropaketilta on voitava odottaa eteenpäinvieviä uudistuksia uuteen kasvuun pitää löytää uusia kannustimia työtä kasvua estävien normien purkamiseksi pitää jatkaa ja työmarkkinoiden työmarkkinoiden uudistamista pitää jatkaa lisäksi välttämättömät rakenteelliset uudistukset erityisesti sote pitää vihdoin saada maaliin työtä siis arvoisa puhemies tällä hallituksella riittää mutta uskon oikealla otteella tämä on tehtävissä vahvistetaan hyvän kehää ja muutetaan suomen suunta nyt kun se näyttää vihdoin mahdolliselta

arvoisa puhemies aikaisemmin jo kerroin että kävin siellä terrafamessa vierailulla ja käyn läpi miten siellä oli toimittu sinne oli rakennettu tämmöinen keskitetty jätevedenpuhdistuslaitos mikä otetaan ilmeisesti nyt ihan lähiaikoina käyttöön ja sinne ohjataan ne kaivoksesta tulevat jätevedet sitten olivat ympäristölupien arvot ne olivat alittuneet huomattavasti kaikki arvot olivat yli puolet näitten arvorajojen alapuolella mikä minusta oli erittäin hyvä suoritus sulfaatin osalta ympäristöluvan normit olivat huomattavasti tiukemmat kuin äänekosken tulevan biolaitoksen tehtaan sulfaattipäästölupa arvot kainuun ely tutkii erittäin tarkkaan ympäristölupien arvojen noudattamista ja pitää tiukkaa kuria siellä vaikka sitä vähän on epäilty alueen asukkaita kuunnellaan säännöllisesti ainoat mistä on tullut mainintaa sen jälkeen kun toiminta on lähtenyt liikkeelle ovat pöly ja meluhaitat ja räjäytyksen aikaisesta tärinästä tullut haitta talouden osalta budjettia on saatu tiukemmalle ja säästöjä saatu tuommoinen kaksitoista pilkku seitsemän miljoonaa

nämä talvivaaran aikaiset kasat ovat suuri ongelma siellä minun mielestäni koska ne on väärin rakennettu ja ne aiheuttavat semmoista ylimääräistä tuskaa sitten jätevesien

puhdistamiselle että se jätevesi saadaan sieltä talteen mikä salaojiin tulee on saatu oikea raekoko jotta vesi menee läpi ja se pystytään myös haihduttamaan tehokkaammin ja saadaan metallit nopeammin ja

se käymisreaktio mikä niissä kasoissa on haihduttaa myös vettä runsaasti mikä sitten osaltaan on helpottamassa vesitilannetta malmivaranto on kolmeksi vuodeksi eteenpäin näillä ajatuksilla kun itse mietin sitä tilannetta ja meillä on vasemmistoliiton ryhmässä puhuttu tästä asiasta me ne tärkeät asiat mitkä pitää saada kuntoon ovat ennen kaikkea se ympäristöluvan pitävyys ja se että se homma toimii minun mielestäni se porukka on tehnyt semmoista kympin arvoista työtä

kuntoon entistä paremmin ongelmia siellä edelleenkin on ne vanhat talvivaaran aikaiset jätevedet mitä on sinne lähivesistöihin mennyt pitäisi saada vielä puhdistettua se on työn alla pitäisi hoitaa kuntoon mitä tulee tähän ulkopuoliseen rahoitukseen minun arvomaailmassani jos meillä on toimiva kaivostehdas ja se mikä maassa on minusta se on suomalaisten omaisuutta niin että en minä sitä

silloin jos se kaivos toimii hyvin miksei sitä oteta suomalaiseen käyttöön ja hoideta suomalaisille tuotantona sitä rahaa poikkeen se mitä minä kaipaan sinne on että joku vielä ehkä lappeenrannan yliopisto saattaisi olla semmoinen millä se tekniikka on hallussa pystyisi tekemään sen tutkimuksen että nämä järjestelmät todella toimivat hyvin ja tämmöisen tutkimuksen voisi hallitus minun mielestäni pyytää sinne niin sitten varmentaisi nämä asiat sitten toinen asia on tietenkin tämä taloudellinen puoli että se lähtee eteenpäin meille vasemmistoliitossa on hirmu tärkeätä että siellä ne tuhatviisisataa työpaikkaa olemaan kunhan vain nämä asiat ovat kunnossa ja me emme likaa luontoa liian paljon se mikä siellä sitten on toinen on se nuasjärven pinta kun se laskee varmaan talviaikana metrin verran ainakin minulle kerrottiin että mitenkä se vaikuttaa näihin saasteongelmiin ja muihin niin että sekin pitää selvittää siellä

näillä eväillä minä luulisin että siitä tulisi ihan hyvä hanke jos se kaikki toteutuu sillä tavalla että se on kannattavaa sitten tähän hallituksen lisätalousarvioon minä olin tyytyväinen myös siihen poliisien määrän ylläpitämiseen ei se kasvata sillä tavalla mutta ylläpitämiseen siinä tasossa että pystytään huolehtimaan ja pitämään se sillä tasolla että ei putoa alle seitsemäntuhannen

arvoisa

he ovat palkanneet ihmisiä ja ja kiitos myös niille työntekijöille jotka ovat osallistuneet osallistuneet näihin talkoisiin siten että ovat suostuneet kiky sopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin monet ammattiyhdistyksethän kysyivät työntekijöiltään mihin he suostuvat tämä on kuitenkin kansakunnan yhteinen ponnistus siksi on hyvä että se alkaa tuottaa tulosta koska olisi sekin kurjaa että tekisimme panostuksia eivätkä ne sitten toimisi lainkaan vaan päinvastoin täällä on paljon hyviä asioita yksi yksi asia on tämä hoitajamitoitus mistä tuossa aikaisemminkin jo mainitsin haluan vielä kiittää meidän eduskuntaryhmää joka on toiminut aktiivisesti tämän eteen ja muita hallituspuolueiden kansanedustajia jotka toimivat aktiivisesti sen eteen olen huomannut tässä lyhyen eduskuntaurani aikana joka on alkanut reilu vuosi sitten että aina kun joku hyvä asia tapahtuu niin se on opposition painostuksesta tai ansiosta itse en ollut täällä viime kaudella mutta mietiskelin sitä että kun hoitajamitoitusta laskettiin nolla pilkku kahdeksasta nolla pilkku viiteen jotenkin jos tulkitsen esimerkiksi sdpn puheita niin olisi toivottavaa että hoitajia olisi jopa enemmän niin eivät hallituksessa ollessaankaan saaneet estettyä tätä hoitajamitoituksen muutosta mutta nyt he ovat sen sitten oppositiosta käsin tehneet mutta tämä nyt on tämmöistä turha siitä on saivarrella mutta jotenkin tuntuu että aina kun hallitus saa jotain hyvää aikaiseksi niin sitä halutaan jollain tavalla vähätellä se on minusta aika kurjaa kun tässä yritetään kuitenkin ihmisten asioita ihan vastuullisesti hoitaa yksi asia mistä saan paljon palautetta on se että ihmisillä on tällä hetkellä sellainen tunne että meillä on muutamia kohteita joihin aina rahaa riittää ja kaikesta muusta joudutaan tinkimään yksi on varmaan ollut tämä terrafame josta tänään on puhuttu että sinne on laitettava rahaa no näinhän se on se vahinko on siellä tapahtunut tehdään niin tai näin niin rahaa menee joka tapauksessa minä luotan nyt sitten meidän ministereihin ja hallitukseen että he ovat asiaa selvittäneet ja täytyy luottaa siihen että ympäristöasiat ovat kunnossa toivotaan nyt että tämä asia menee toivottuun suuntaan toki olen nähnyt myös ohjelmia ja haastatteluja paikallisista asukkaista että heillä on huoli huoli asumisesta ja ympäristöstä mikä on täysin perusteltua täytyy sanoa että kun sitä maisemaa katsoo siellä niin eihän se maisemallisesti kenenkään silmiä hivele

mutta toivotaan nyt että siellä saadaan sitten sellainen tasapaino ja muistetaan kuitenkin se että tämä hanke on lähtenyt toinen mikä aiheuttaa aina keskustelun on maahanmuutto ainakin itse saan todella paljon palautetta siitä että siellä on aina se piikki auki ja joudutaan sitten lääkekorvauksista ja muista muista tinkimään

kun puhutaan siitä että kansalaiset hyväksyisivät nämä asiat nyt kiky sopimuksen myötä työntekijät tulivat mukaan yritykset ovat suhtautuneet myönteisesti asioihin ja suomen yrittäjät ja ek ovat luvanneet työ ja tasa arvovaliokunnankin kuulemisessa että he tekevät panostuksia ja toivovat nyt että työpaikkoja saadaan ja kun lähdetään sitouttamaan lähdetään sitouttamaan kansalaisia näihin meidän yhteisiin talkoisiin mitä ne tällä hetkellä ovat jotta saadaan tämä kurssi kääntymään ja tämä laiva on jo vähän kääntynyt niin sen takia toivoisin että hoidettaisiin tätä kokonaistilannetta vastuullisesti meillä on asunnottomia ja köyhyydessä eläviä ihmisiä kuten täällä on todettu ja sitä ei kukaan kiistä mutta samaan aikaan täytyy sanoa että on melkein edesvastuutonta puhua siitä että otetaan tänne lisää kymmeniätuhansia ihmisiä hetkessä kuten esimerkiksi nyt julkisuudessa edustaja tuppurainen on sdpstä esittänyt että me kymmenkertaistaisimme meidän pakolaiskiintiön meillä ei ihan aidosti ole varaa siihen ja me lisäämme sillä sitä vastakkainasettelua minä ymmärrän sen erittäin hyvin kun joku pienituloinen miettii miten saa rahat riittämään

erittäin huolestunut monista asioista tällä maapallolla mutta minun täytyy muistaa se että minun täytyy huolehtia siitä että suomen kansalaiset ja suomalaiset ovat samalla viivalla ja he ovat tänne vuosikausia veroja maksaneet en minä voi voi heitä heitteille jättää meidän täytyisi muistaa tässä keskustelussa se että tämä on ihan aito huoli monilla kansalaisilla eikä yrittää tavallaan hiljentää kuoliaaksi tätä keskustelua sillä että on paheksuttavaa tai väärin siitä puhua no nyt minä jo pikkusen menin tavallaan liian pitkälle aiheesta mutta täytyy muistaa ihan se että kun me tasapainotamme taloutta niin tämä on kokonaisuus ja silloin pitää ottaa kaikki huomioon meidän päätöksillämme on vaikutusta siihen miten ihmiset hyväksyvät nämä muutokset ja muut lainmuutokset ja erityisesti leikkaukset niillä täytyy olla semmoinen

pahenee tämä vastakkainasettelu

arvoisa puhemies sen minkä sosialistit ja nämä söivät niin hyvä hallitus

täällä sanoi muun muassa edustaja kiuru että täällä pelataan kaverikapitalismia mutta eihän siitä ole kysymys valtiontaloutta pitää saada kuntoon ja nyt hallitus viimeisten katovuosien

mitä siihen sdpn varjobudjettiin ja näihin tulee niin sehän on sitä toveripopulismia ja siihen miinaan on on astunut monia muun muassa edustaja tolppanen kävi sinne astumassa ja vihreitten touhu nyt on lähinnä sitä että ollaan enempi huolissaan koppiaisista sammakoista ja myyristä kuin siitä ihmisestä joka on täällä yrittänyt tehnyt työnsä ottanut vastuuta maksanut veronsa ja vielä jos se sattuu olemaan hetero niin se on kaikkein kauhein ihminen mitä maapallolta löytyy ja sen pahempaa ei heidän mielestään ole kuitenkin he rakentavat ottavat vastuuta täältä sille linjalle hallitus on nyt lähtenyt että saadaan työpaikkoja talous kuntoon ja myös sitä jakamista mistä vasemmisto hyvin hanakasti puhuu sitten saadaan sinne

arvoisa herra puhemies

tästä talousarvion täydennyksestä voidaan todeta ja hieman ennustaa tulevaa kun vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kasvuksi ennustetaan nolla pilkku yhdeksän prosenttia kasvun taustalla on investointien positiivinen kehitys ja yksityinen kulutus yksityiset investoinnit kehittyvät suotuisasti työllisyys on kääntymässä parempaan suuntaan ja yritykset investoivat tulevaisuuden positiiviset näkymät mielessä tämä kaikki todistaa jo sen että suomalaisen yhteiskunnan viime kauden tuhon tieltä ollaan pääsemässä pois kehitys kääntyy paremmaksi joskin aikaa menee sillä niin vakavia olivat kataisen hallituksessa vihreiden ja sosialistien aikaansaannokset vasemmisto mukaan lukien on hienoa todeta että me perussuomalaiset olemme tällaisessa hallituksessa vaikuttamassa ja rakentamassa kestävää kehitystä kohti parempaa yhteiskuntaa jolloin jaettavaa on enemmän myös heikompiosaisille mutta on pakko todeta tämän vuosituhannen suurin huijaus tiedetään että sdp sitoutui pääomittamaan evmää miljardilla ja heti piti maksaa yksi pilkku neljäkymmentäneljä miljardia euroa siksi että saatiin niin hyvät tulokset he saivat arvottoman tuottojenvaihtosopimuksen mitä tulee sitten näihin opposition ja varsinkin vasemmistopuolueiden joihin lasken myös vihreät mukaan niin ne ovat sellaista populismia etten

tarkemmin paneudu niihin

nyt on ilmassa myönteisiä signaaleja nyt meillä todellakin täytyy olla malttia kulkea parempaa tietä eikä ryhtyä nopeasti ulosmittaamaan orastavia kasvun merkkejä työllisyystilanne on parantumassa yritysten tilauskirjat täyttyvät nämä ovat hyviä uutisia siitä pitää kyllä hallitukselle antaa tunnustus että nimenomaan työllisyysasioissa hallitus on ollut innovatiivinen ja yritysten toimintaedellytyksiä on

parannutettu nyt olisikin syytä pitää tämä hyvä tilanne yllä ja myös jatkaa sillä sopimisen kulttuurin tiellä joka on ollut pitkälti menneinä vuosikymmeninä ja vuosina suomalaisen menestyksen takaajana on huolestuttavaa kuulla sitten sellaisista ilmiöistä että että työnantajapuolella kokeneille vuosikymmenien työkokemusta omaaville ihmisille tarjotaan nälkäpalkalla töitä ei se nyt aivan näinkään mene pitää olla vastaantuloa puolin ja toisin ja yhteisvastuullisessa hengessä rakentaa yhteistä

arvoisa puhemies

koko ajan vähän harmittanut se että me olemme tämän yhden luvun vankeja kun siinä laatusuosituksessa on laitettu tämä nolla pilkku viisi niin sitä ei todellakaan ole tarkoitettu miksikään maksimiksi mutta silloin kun meillä on tällainen yksi luku niin käytännössä on selvästi nähty se että helposti niin sanottu minimi alkaakin toimia maksimina

hoitajamitoituksen suhteen eli yksittäisestä luvusta päästäisiin laajempaan keskusteluun meidän koko vanhustenhuollon tulevaisuudesta kannattaa muistaa esimerkiksi juuri se että hoiva on yksi robotiikan suurimpia lähitulevaisuuden sovellusalueita esimerkiksi tänä syksynä ilmestyneen evan raportin mukaan jo tässä vaiheessa vanhusten pitkäaikaishoidon sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtehtävistä noin kaksikymmentä prosenttia voitaisiin korvata palvelurobotiikan avulla tämä tarkoittaa sitä että meillä on jo olemassa tällä hetkellä sellaisia robotteja jotka sopivat hyvin kuljetustehtäviin niin potilaiden potilaiden kuin kuin esimerkiksi kaikkien tarvikkeiden lääkkeiden annostusta pystytään hoitamaan ja myös elintoimintojen seurantaa ja tallentamista tämä tarkoittaa sitä että silloin se koulutettu osaava henkilöstö pystyy vapauttamaan työaikaansa nimenomaan välittömään potilashoitoon nimenomaan siihen työhön mitä varmasti meidän asiakkaammekin arvostavat niin kuin sanottu toivon että kun laatusuositusta nyt vähän laajemminkin uudistetaan niin myös tämä otetaan huomioon samalla tavalla kuin pelkän yhden luvun problematiikasta pitäisi siihen että me myös keskustelemme siitä että meillä olisi valtakunnallinen hoitoisuusmittari joka laajemmin katsoo potilaan palvelutarvetta ja hoidon hoidon tarvetta ja on joustava joustava tarvittaessa

vanha viisaus että paras on hyvän pahin vihollinen pätee tässäkin että tyydytään nyt tähän hyvään tällä kertaa

arvoisa arvoisa puhemies työ ja elinkeinoministeriön tänään julkaiseman katsauksen mukaan suomessa oli lokakuun lopussa kolmesataakaksikymmentäkahdeksantuhattayhdeksänsataa työtöntä työnhakijaa työttömiä oli kaksitoista prosenttia työvoimasta työttömyys näyttää onneksi kääntyneen lopultakin hienoiseen laskuun työttömiä oli viime kuun lopussa hieman alle yhdeksäntuhatta henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin on toki sanottava että paljon työtä työttömyyden nujertamiseksi on yhä tehtävä mutta vaikka oppositio täällä eduskuntasalissa mieluusti muuta väittääkin niin arvelen että ainakin oma osansa työllisyyden paranemisessa on myös hallituksen toimenpiteillä joilla kannustetaan yrittäjyyttä ja työn tekemistä myös valtion ensi vuoden tulo ja menoarvioon sekä siihen liittyviin lainsäädäntömuutoksiin sisältyy lukuisia työllisyysasteen nostoon tähtääviä toimenpiteitä muun muassa tuloverotus kevenee merkittävästi sekä työntekijöiden että eläkeläisten osalta lisäksi työnteon kannustinloukkuja puretaan esimerkiksi päivähoitomaksut laskevat noin kuudellakymmenellä eurolla niissä yksi ja kaksilapsisissa yksinhuoltajaperheissä joissa huoltajan bruttotulot ovat kaksituhattakaksisataa euroa kuukaudessa arvoisa puhemies myös yksinyrittäjien toimintaedellytykset kohentuvat merkittävästi yrittäjävähennys parantaa monen yrityksen kannattavuutta kotitalousvähennyksen määrä kasvaa hieman myös maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen siirtyminen antaa paljon liikkumavaraa kaikkein pienimmille yrityksille arvoisa puhemies myös tässä täydentävässä talousarviossa on monia työllisyyden kohenemiseen liittyviä toimenpiteitä kuten on puhuttu paljon täällä tänään satsataan poliisitoimeen ja säilytetään poliisien määrä kohtuullisella tasolla ja annetaan myös määrärahaa jotta saadaan rahoitusta euroopan globalisaatiorahastosta nokialta ja microsoftilta potkittujen työllistämiseen

kun täällä nyt moni edustaja haluaa ilmaista tyytyväisyytensä ensi vuoden talousarvioon ja erityisesti perussuomalaiset haluavat ilmaista kuinka tyytyväisiä tähän ensi vuoden kokonaisuuteen ovat niin on minusta paikallaan kuitenkin käydä läpi mikä tämä hallituksen talousarvion kokonaisuus ensi vuoden osalta on ja miten se vaikuttaa eri asemassa oleviin suomalaisiin kaikista eniten siis ensi vuonna hallituksen politiikasta kärsivät suomalaiset työttömät köyhät lapsiperheet eläkeläiset ja kaikki julkisella sektorilla työskentelevät johtuen siitä että hallitus leikkaa perusturvaa perusturvan varassa eläville ihmisille ei kompensoida näitä leikkauksia mitenkään vaan tämä petteri orponkin monesti mainitsema kolmenkymmenen miljoonan nykyisellään kuudenkymmenen miljoonan paketti menee pienituloisille pätkätyöläisille eli palkansaajille mutta perusturvan varassa kohdistetaan ainoastaan leikkauksia ja sitten mitä tulee hallituksen veromuutoksiin niin suurimmat hyötyjät ovat tosiaankin suurituloiset palkansaajat yli seitsemäntuhatta euroa kuussa tienaavat suurituloisimmat yrittäjät ja myöskin suurituloiset perijät eli se on se hallituksen ensi vuoden kokonaiskuva ja nämä ovat myöskin arvovalintoja joita hallitus on tehnyt hallituksen asettamien budjettiraamien sisällä mitä tähän innovatiiviseen työllisyyspolitiikkaan tulee niin on myös syytä muistaa että se tosiaankin perustuu kahteen kokonaisuuteen ensimmäinen on osaamisesta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä leikkaaminen eli nämä äärimmäisen suuret koulutusleikkaukset jotka myöskin jatkuvat ensi vuonna ja sitten täysin poikkeuksellinen työmarkkinasopimus

lomarahojen leikkauksen siinä

edustaja katainen puheenvuoroja voi pyytää p painikkeella
arvoisa puhemies minun mielestäni taas hallitusta on kyllä syytä tukea tässä valitussa talouspolitiikan linjassa se tarvitseeko sopeutumistarvetta tarkastella vielä uudestaan riippuu muun muassa siitä mitkä yhteiskuntasopimuksen todelliset kilpailukykyyn ja yrittäjyyteen ja työllisyyteen ovat minkälaisia niistä lopulta muodostuu saadaanko tarpeeksi kasvun kasvun eväitä lisäksi on tietysti katsottava esimerkiksi se miten byrokratian purkaminen ja normien väljentäminen parantavat julkisen talouden tuottavuutta velanoton suhteen hallitus ei ole koskaan uskotellutkaan suomi ensi vuonna ottaisi lisää velkaa päinvastoin tuon suunnitelman mukaisesti mennään edelleen me olemme jo hallitusohjelmassa sitoutuneet myös joihinkin menolisäyksiin halusimme lisää rahaa muun muassa omaishoidon tukeen ja takuueläkkeeseen nämä on huomioitu ja tehty lisäksi halusimme kehittää myös perhepolitiikassa ennaltaehkäisyä ja niinpä esimerkiksi lastensuojelua ja lapsiperheiden kotipalveluja kehitetään

euroa ääriliikkeitten laittoman toiminnan torjumiseksi ja myöskin torjuntaan tarvittaviin varustehankintoihin ja kuten on tämän päivän aikana monesti jo tullut todettua työllisyys on lähtenyt hienoiseen kasvuun ja valoa on tunnelin päässä ja sitä ei olisi tapahtunut ilman näitä hallituksen toimia

arvoisa yksi jäänne edellisten hallitusten epäonnistumisista johonka haluan nyt puuttua äskettäin edustaja terho kertoi että hän lopettaisi suomen maksaman kehitysavun

hänen mielestään valtion tehtäviin ei kuulu veronmaksajien maksamien varojen siirtäminen toisen valtion ja sen kansalaisten hyväksi olen täysin samaa mieltä kriisejä konflikteja puhkeaa milloin missäkin päin maailmaa täysin riippumatta siitä paljonko hassaamme yhteisiä verovarojamme kehitysyhteistyöhön tänä vuonna valtion talousarvion mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat ovat yli kahdeksansataa miljoonaa euroa josta ulkoministeriön hallinnoiman varsinaisen kehitysyhteistyön osuus on

ovat hukkaan heitettyjä euroja vuosikymmeniä on rahaa kaadettu säkkitolkulla tähän ikiliikkujaan ja tulokset ovat laihoja paitsi kaikkien niiden osalta jotka saavat elantonsa tästä bisneksestä heitä on kymmenien ellei satojen eri järjestöjen leivissä sekä kotimaassa että ulkomailla ulkomailla mittaamaton määrä arvoisa puhemies eräs kehitysyhteistyön päätavoitteista on ollut väestönkasvun hillitseminen on valistettu on viety ehkäisyä monenlaista on yritetty suomalaisten veronmaksajien rahoilla lopputuloksena on että pelkästään afrikan väkiluku kasvaa kolmellakymmenellä miljoonalla joka vuosi noin ojalan laskuopin mukaan aika tehotonta toimintaa

poppaukot rikastuvat ja niitten kattilat täyttyvät se on ainoa tulos siitä maahanmuuton todelliset kustannukset ovat vuositasolla miljardiluokkaa rahoitamme siis toisten valtioiden ja niiden kansalaisten elämää lähemmäs parilla miljardilla eurolla vuodessa eikä kumpikaan näistä kahdesta lisärasitteesta hyödytä meitä mitenkään päinvastoin

olla tuossa talousarviossa esillä mutta toki se aina talousarvioon kuuluu otetaan tästä ihan pari lyhyttä vastauspuheenvuoroa laukkanen aalto no lyhyt

jos joku edustaja on sitä mieltä että suomen ei tulisi tehdä kehitysyhteistyötä niin hänellä on tietysti siihen oikeus ja se on sallittua mutta se että joku sanoo että suomalaisella kehitysyhteistyöllä ei ei ole mitään merkitystä on sitten ihan toinen asia ja tästä kyllä toivon että edustaja joka näin sanoo tuo sitten todisteet pöytään olimme juuri tarkastamassa kehityspoliittisen toimikunnan kanssa tansaniassa tehtävää suomalaista kehitysyhteistyötä ja se on äärimmäisen tuloksellista pienillä varoilla saadaan merkittäviä muutoksia aikaan niin viljelyn opettamisessa kuin perunan tuottamisessa aivan käytännön tason asioita olen kyllä ihmeissäni tällaisista puheista

arvoisa puhemies mitä tulee edustaja hakkaraisen puheisiin tässä salissa aika usein kuulee useiden perussuomalaisten edustajien sanovan että ihmisiä pitäisi auttaa heidän kotiseudullaan jotta ei tarvitse maksaa maahanmuuton kustannuksia täällä suomessa nyt ilmeisesti ette tahdo auttaa ihmisiä heidän kotiseudullaan ettekä suomessa

meidän järjestelmä pitää ajaa alas sen takia että on mahdollisuus että joku käyttää joskus jossain tilanteessa väärin järjestelmää

arvoisa puhemies jos katsoo tuloksia esimerkiksi ykn vuosituhattavoitteista vuodelle kaksituhattaviisitoista niin kukaan ei uskonut kuinka hyvin päästiin eteenpäin yhdeksänkymmentä prosenttia lapsista tytöistä sekä pojista on päässyt kouluun suurin osa ihmisistä saa nykyisin päivittäin puhdasta vettä sanitaatioasiat ja ja omasta hygieniasta huolehtiminen ovat nykyisin mahdollisia suurimmalle osalle kansalaisista niiden jotka elävät alle alle dollarilla vuorokaudessa määrä on vähentynyt ja erityisesti siellä siellä afrikan eteläpuolen maissa jotenka isoja megaluokan muutoksia on saatu näillä meidän pienillä panostuksillamme aikaan

arvoisa herra puhemies suomikin on saanut joskus kehitysapua ja sen avulla noussut edustaja hakkarainenkin on todennäköisesti siitä lapsuudessaan omat hedelmänsä saanut tavalla tai toisella jos on vaikkapa suomalaista koulua käynyt kehitysyhteistyöllä on merkitystä kehitysyhteistyöllä voi vaikuttaa perussuomalaiset sanovat usein että on ratkaistava ongelmat lähtömaissa kuitenkin te tylytätte ratkaisun avaimia sanomalla että niistä ei ole mihinkään se on ideo logiaa se on sitä ideologiaa jonka ylipäätäisenä tavoitteena on kaikin puolin vain sulkea suomi te puhutte että muuttoliike on saatava hallintaan samaan aikaan te toimitte johdonmukaisesti

vastaan että saadaan ihmiset liikkumaan laillisesti hallitusti ja kontrolloidusti se on ideologiaa maahanmuutto ja ulkomaalaislakeja tiukennetaan

ennenaikaisen saavuttamisen suhteessa suunniteltuun ennen kaikkea köyhyyden puolittuminen varmasti yllätti moniakin jotka tavoitetta aikanaan olivat olleet asettamassa kuitenkaan tästä yhtäsuuruusmerkkien vetäminen siihen että kun kehitysapua ollaan tehty niin juuri se olisi ollut vaikuttamassa keskeisesti näiden tavoitteiden toteutumiseen on ehkä liian paljon sanottu eikä näin edustaja paatero toki sanonutkaan vaan itse asiassa aivan keskeinen tekijä on ollut markkinatalouden ja vapaan kaupan

avunantajan ja saajan välille kiusallisen riippuvuussuhteen joka pahimmillaan voi jopa ehkäistä positiivista kehitystä kuitenkin parhaimmillaan voimme yhteistyöllä tukea demokraattisten instituutioiden kehittymistä ja oikeusvaltiokehitystä kehittyvissä maissa

arvoisa herra puhemies en en nyt ihan oikein ymmärtänyt

laillisia keinoja ehkä se tarkoitti joitakin laillisia reittejä no minä en nyt halua sellaista maailman kehitystä että me lähdemme toisesta maanosasta maanosasta siirtämään ihmisiä järjestelmällisesti tänne meille päin jos jos sitä esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä nimenomaan korostamme sitä laillisuutta esimerkiksi tässä paperittomien ongelmassa me olemme toivoneet että lakeja noudatetaan niin kuin suomalaisetkin noudattavat nyt meillä on itse asiassa eilen eilen ollut taas uusi keskustelu siitä mikä on tämä tämä asia että kirkko on sitä mieltä että näitä asioita voi järjestellä toisinkin suomi on myös maksanut sotakorvauksia ja me olemme hoitaneet kansainvälisesti omat asiamme erittäin hyvin edustaja rydman minusta aika hyvin toi juuri esille sen että se on nimenomaan ympäristöteknologian vieminen ja tämäntyyppiset asiat yritysten satsaukset tänne kyseisiin maihin rahaa voidaan laittaa mutta myös vaikuttavuutta pitää aina tarkastella kriittisesti vielä edustaja hakkarainen

arvoisa puhemies epäkohtiin voi puuttua ja muun muassa vihervasemmiston pää äänenkannattaja yle teki mot

siellä tavalliset ihmiset muun muassa eräs olikohan se nyt korhonen siellä kehitysaputyössä ollut kymmeniä vuosia sanoi että prosentti menee perille kaikki muu menee sinne jonnekin hallintoon ja byrokratiaan ei tämmöisestä mitään hyötyä ole siitä miten perussuomalaiset tämän järjestävät minä olen sanonut näin että kehitysaputyö pitää kohdistaa sinne pohjois afrikkaan sinne laittaa niille pakolaisille jotka ovat tänne eurooppaan tulossa terveydenhuoltokoulutus ja niin edelleen ja rauhanturvaajat turvaamaan sinne että ne eivät tule tänne eurooppaan se on oikeata eikä levitetä pitkin maapalloa

vuoden talousarvioesitykseen liittyen esitän myöskin oman suuren iloni siitä että hoitajamitoitus säilyy nolla pilkku viidessä vanhusten pitkäaikaishoivassa tuo teko osoittaa arvostusta arvostusta hoitotyöntekijöitä kohtaan heidän ammattitaitoista työtään kohtaan ja korostaa ikääntyneiden hyvän hoivan tärkeyttä sen lisäksi se on hyvin tärkeä positiivinen viesti niille nuorille tai alaa vaihtaville jotka harkitsevat hoitotyötä omana tulevaisuutenaan toinen asia mistä haluan iloita tässä yhteydessä on se että kun vuosien varrella on saanut usein nähdä ja kuulla sitä viestiä ja todellisuutta kun yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen ollaan purettu palveluja kotiin annettavissa hoivan muodoissa ja samalla kuitenkin ollaan purettu myös meidän laitospainotteista vanhustenhoivaa nyt vihdoin tämä hallitus todellakin panostaa isoja tekoja kärkihankkeita tuolle suunnalle haluan nostaa tässä yhteydessä esille kärkihankkeen omais ja perhehoidon suuntaan

suunnataan noin sata miljoonaa euroa vuosittain rahaa vanhustenhoivan turvaamiseksi perhehoidon kehittämiseksi ja omaishoidon kehittämiseksi tämä onkin hyvä viesti kaikille omaishoitajille sillä nyt vietetään tällä viikolla valtakunnallista omaishoitajaviikkoa

arvoisa herra puhemies useat perussuomalaiset edustajat ovat tänään täällä salissa puhuneet työllisyyden kehittymisestä on hieman hupsua katsoa satunnaisotantoja työllisten pitäisi aina katsoa kausitasoitettuja sarjoja ne löytyvät tilastokeskuksen sivuilta työllisten kausitasoitettu trendi on osapuilleen vaakasuora tästä on syytä käydä katsomassa hieman hieman tilastostatistiikkaa sen sijaan että yksittäisiä numeroita satunnaisesti verrataan toistensa kanssa mutta se asia mihin perussuomalaiset saavat vastata vaalikentillä on se että ensin tehdään neljän miljardin euron edestä leikkauksia ja puhutaan valtion velkaantumisesta mutta kun tehdään valtavia jopa noin miljardin euron veronalennuksia hallituksen omille eturyhmille ei enää puhutakaan valtion velkaantumisesta hallitus on on uhannut siis uusilla leikkauksilla keväällä jos se ei saavuta itse itselleen asettamaansa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetavoitetta jos ja kun tässä työllisyysastetavoitteessa ei onnistuta uhkaa käydä niin että nyt suurituloisille annetut veronalennukset maksatetaan kaikkein pienituloisimpien kukkarosta ensi keväänä kuinka perussuomalaiset selittävät tämän asian tuolla turuilla ja toreilla

arvoisa herra puhemies edustaja aallolle totean ensin että esimerkiksi teillekin tänään tullut keski suomen työllisyyskatsaus kertoo että vuodessa lokakuun lopusta lokakuun loppuun keski suomen työttömyys on vähentynyt viisi pilkku kaksi prosenttia kyllä se on ihan selkeä selkeä luku ja näin hallituksen toimenpiteet alkavat purra ja se näkyy monella tavalla arvoisa puhemies näihin edustaja aallon esille nostamiin leikkauksiin on todettava että valitettavasti vihreät olivat viime kaudella mukana hallituksessa joka ei tehnyt mitään korjaavia toimenpiteitä kun ei mitään päätöksiä tehnyt ei tietysti tarvinnut mitään peruakaan että sikäli oli hyvä hyvä tilanne teillä mutta jos sillä tiellä olisi jatkettu tällä kaudella niin me olisimme nyt jo euroopan komission ja muissa tarkkailuissa ja joutuisimme vastaamaan hankaliin kysymyksiin aiemmin olenkin edustaja aallolta kysynyt mitä te vastaisitte komissiolle niihin kysymyksiin mitä sieltä tuli kun teidän oma budjettiesityksenne perustuu velanotolle velkaa on kyllä helppo ottaa tänä päivänä mutta mutta todella vaikea sitä on maksaa ja sillä ei voida kulutusmenoja jatkuvasti hoitaa arvoisa puhemies nostan esille vielä mielenkiintoisen asian tästä budjetin täydennyksestä valtiovarainministeriön pääluokka

on kassasijoitusten riskienhallinta meillä on nyt se tilanne että varoja sijoitetaan niin niistä joudutaan maksamaan että joku ottaa ne sijoitukset tähän pitää nyt varautua ja tällaiseen tilanteeseen ei ole koskaan suomessa jouduttu nyt hallitus pyytää valtuuksia että muutetaan tämä määräraha arviomäärärahaksi jolloin voidaan maksaa tällaisia korvauksia

arvoisa herra puhemies viime vaalikauden lopun investointipäätösten jälkilämmöt näkyvät ne näkyvät myös näissä tilastokeskuksen erilaisissa tilastoissa joista hyvin selvästi voi käydä katsomassa millä tapaa työllisten määrä on on kehittynyt se on kehittynyt hitaammin kun tullaan lähemmäksi tätä päivää mitä vastaisin komissiolle vastaisin komissiolle että emme tahdo mennä negatiiviseen kierteeseen jossa jatkuvasti uusien leikkausten vuoksi myös tulot kaventuvat minä tekisin voimakkaita työllisten määrää lisääviä rakenneuudistuksia meidän

vihreät olitte hallituksessa viime kaudella mitä tapahtui työttömyys kasvoi yli sadallatuhannella bruttokansantuote aleni vuosina kaksitoista kolmetoista ja neljätoista investoinnit olivat jäissä te kyllä otitte velkaa aivan valtavasti esimerkiksi paljon enemmän kuin nyt julkinen talous velkaantuu ja tällä luulitte saavanne aikaan kasvua päinvastoin näillä ja verojen korotuksilla te hyydytitte suomen talouden sen seurauksena meillä on se raskas taakka nyt hoidettavana mikä on vielä vielä käsillä mutta tämän hallituksen toimenpiteiden ansiosta käänne on tapahtunut aikaisemmin puheenvuorossani luettelin nämä kuusi viiva seitsemän paikkakuntaa joilla se näkyy konkreettisesti mutta se näkyy myös kaikissa kasvuluvuissa muun muassa lisäbudjetin verotulokohdissa

arvoisa puhemies tuossa edustaja kankaanniemi vastasikin minusta aika tyhjentävästi vihreiden kritiikkiin tästä työllisyydestä tulee ihan mieleen että ihan kuin he toivoisivat että työllisyys ei parane niin että varmasti näyttäisi siltä kuinka hyviä he ovat kyllä me olemme täällä ihan vastuullisissa tehtävissä ja me yritämme tätä suomea pelastaa meistä monen täytyisi täällä vielä monta kymmentä vuotta olla lapsien ja lapsenlapsien eiköhän meidän pitäisi nyt keskittää maali siihen en nyt viitsisi noilla koulutusleikkaushöpötyksillä mitä te olette koko ajan puhuneet ja mitä kokoomuskin on tuonut vahvasti esille koko ajan mainostaa sitä puheiden ja sanojen ja ja tekojen ristiriitaa siis se on ainoa asia millä te olette olleet koko ajan esillä että koulutusleikkaus ja koulutusleikkaus mutta siinä on teillä itsellänne selittämistä siellä torilla keskittykää mieluummin siihen miten itse selitätte omia ristiriitaisuuksianne edustaja andersson otti esille että että hallitus tekee tietynlaista politiikkaa joka heidän mielestään on hyvätuloisten politiikkaa no se on hänen hänen tiivistelmänsä asiasta ja se hänelle sallittakoon minä olen ymmärtänyt tämän niin että hallitus tekee meillä työpaikkoja ja ja yrittää kääntää meidän taloutta jotta me saamme meidän perusturvan pelastettua ja hyvinvoinnin pelastettua jottei käy niin että me joudumme aina vain sille leikkauksen ja verotuksen tielle koska se ei ole toiminut ja ja sitä ovat tähän asti hallitukset tehneet tässä tässä puheenvuorossaan andersson otti vielä erikseen valtion työntekijät esille aivan kuin se olisi hallituksen hallituksen vika siis työmarkkinaosapuolet ovat sen sopineet minustakin se oli kummallista että siellä yksi ryhmä maksaa enemmän mutta me emme ole nyt niissä sopimusneuvottelupöydissä joissa tämä on tämä on sovittu ja sekin on ihan hyvä muistaa hallitus lupasi kaikille ketkä ovat töissä näitä veronkevennyksiä osana kiky pakettia ne ketkä luopuvat saavat myös siitä veronalennusta ja sitten lisäksi myös eläkeläiset minusta se on erittäin kohtuullista on pidetty myös lupaus osapuolille arvoisa
arvoisa herra puhemies tämä talousarvioesityksen täydentäminen kertoo kahdesta asiasta ensinnäkin siitä että ne haasteet ja ongelmat joiden äärellä hallitus on ovat hyvin vakavia ja niihin ole kovin helppoja ratkaisuja olemassa toisaalta siitä että hallitus kuitenkin vaikuttaa olevan varsin hyvin tilanteen tasalla minun nähdäkseni ne prioriteetit joita tämä esitys heijastelee kertovat aivan oikeista valinnoista ehkä akuutein kysymys tällä hetkellä on juuri nimenomaisesti poliisien määrärahojen riittävyys ja osaltaan tähän tämä esitys tarjoaa helpotusta meidän turvallisuustilanteemme on muuttunut aika lailla erilaiseksi ja ehkä jopa hieman riskialttiiksi viimeisinä aikoina ja tässä mielessä näen että on erityisen tärkeää että poliisilla on riittävät resurssit jos turvallisuudentunne heikkenee se tarkoittaa sitä että pahimmillaan lasku voi olla merkittävästikin suurempi

säästökohtia joita hallitus on on tehnyt tai tekemässä minusta tässä kyllä hukataan se talouden suuri kuva jos emme tee uskottavaa talouspolitiikkaa joka vakuuttaa kansainväliset luottoluokittajat siitä että suomalainen julkinen talous on tukevalla pohjalla niin silloin meillä tulee kyllä ongelmia se tarkoittaa sitä että lainojen korot tulevat nousemaan ja lainanhoitomenot kasvamaan mikä olisi aivan kestämätöntä kyllä tietysti huolestuttaa on se että viimevuotisen turvapaikanhakijatulvan myötä maahanmuuttoon liittyvät menot ovat edelleenkin kestämättömän korkealla tasolla ilman viimevuotista me olisimme itse asiassa jo aika hyvällä tiellä valtiontalouden tasapainottamisessa mutta tämä tuo ekstrahaastetta sitäkin tärkeämpää on että hallituksen

arvoisa puhemies aiheeseen liittyvä debatti meni äsken ohi enkä ehtinyt saada siinä puheenvuoroa mutta haluaisin vielä kuitenkin palata hyvin lyhyesti äskeiseen kehitysavusta ja sen hyödyllisyydestä käytyyn keskusteluun edustaja laukkanen nimittäin pyysi perussuomalaisilta edustajilta lähdettä siihen että kehitysapu ei olisi hyödyllistä ja kirjattakoon eduskunnan pöytäkirjaan että ainakin kehitysavun asiantuntija ja entinen suurlähettiläs matti kääriäinen kirjoitti viime vuonna kehitysapua rankasti kritisoivan kirjan nimeltä kehitysavun kirous entinen suurlähettiläs matti kääriäinen ei ole mikään noviisi hänellä on vuosikymmenten konkreettinen kokemus kehitysapuun liittyvästä toiminnasta ja omien sanojensa mukaan hänen suhtautumisensa muuttui ajan myötä alun sinisilmäisestä kehitysavun puolustamisesta myöhempien aikojen erittäinkin kriittiseksi katsannoksi matti kääriäisen kirjassa on muun muassa todettu kehitysavusta tulleen julkisessa keskustelussa pyhä aihe jota ei kenenkään sovi julkisesti kritisoida tai muussa tapauksessa kritisoija saa otsaansa oikeistolaisen leiman arvoisa puhemies kuten edustaja rydman täällä aiemmin keskustelussa myös omasta mielestäni kehitysavun sijaan toimiva markkinatalous on ollut ratkaiseva tekijä monen aiemman kehitysmaan talouden nousussa monia hyviä esimerkkejä löytyy muun muassa kaakkois aasian maista sitä vastoin pelkkä kehitysapu on valitettavan usein mennyt myös entisen suurlähettilään kääriäisen mielestä diktaattorien taskuihin ja sementoinut entisestään heidän valtaansa tämä ei ole ollut useinkaan kovin hyväksi tavallisen kansan kannalta

puheenjohtaja kääriäisen kirja on tärkeä keskustelunavaus mutta se ei suinkaan tarkoita sitä että kaikki kehitystyössä toimii niin kuin kääriäinen tässä kirjassaan sanoo on sata muuta kirjaa jotka kuvaavat kehitystyön tuloksellisuutta kääriäisen kirja on tärkeä kirja siinä mielessä että hän on ehdottomasti ammattilainen hän nostaa esiin tärkeitä näkökulmia hän tällä tällä kirjallaan parantaa kehitystyön tuloksellisuutta ja arviointia ja moniin asioihin on tuon kirjan jälkeen lähdetty aidosti etsimään sellaisia sellaisia malleja ettei se toteudu mitä kääriäisen kirjassa todetaan mutta on sata muuta kirjaa jotka kertovat miten hyvää kehitystyötä maailmalla tehdään

arvoisa herra puhemies tässä tosiaan jo todettiin alkuvaiheen debatissa että sinänsä tässä täydentävässä talousarviossa on yksi hyvä puoli ja se on se että se toteuttaa osin jo sdpn vaihtoehtobudjettia eli siinä perutaan tämä julma vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen leikkaus täällä on hyvin esitetty mielestäni salissa kysymyksiä sen suhteen että entä sitten mikä on se jatko koska kuitenkin hallitus aikoo säästää edelleen vanhustenhoivasta seitsemänkymmentä miljoonaa ja se on iso raha enkä soisi että tällaisia lyhytnäköisiä säästöjä kaiken kaikkiaan tehdään kiinnitän tässä huomiota myös siihen että aiemmin tuossa debatissa ministeri orpo vastasi kysymyksiimme siten että nyt tässä sitten näitä pienituloisia kaiken kaikkiaan hallituksen verolinjassa ja muussa suositaan tulee tämä kompensaatio josta olemme aiemmin tässä salissa keskustelleet mutta tosiasiahan on sen valossa että tässäkin esityksessä pettymys oli siinä suhteessa suuri että kun tarkistimme miten käy ostovoiman näiden pienituloisimpien alle tuhat euroa tienaavien osalta niin se jää miinukselle

tässä yhteydessä siksi että vetosimme jo aiemmin täällä siihen että hallituksella olisi nyt hyvä mahdollisuus sitten jatkossa myös muuttaa näitä verolinjapäätöksiään ja perua myös muita huonoja päätöksiä kuin tämän hoitajamitoituksen leikkauksen ja yksi näistä minkä itsekin toin esille on esimerkiksi tämä diabeteslääkkeiden

tilanne missä joku ihminen saattaa tosiasiassa joutua jälleen siihen tilanteeseen että ostaako vähillä rahoilla ruokaa vai lääkkeitä ja näinhän se ei sivistysvaltiossa

saa olla arvoisa

tuottamaan investointeja jotka työllistävät hyvä esimerkki tällaisesta investoinnista jolla on myös työllisyysvaikutuksia on esimerkiksi tampereen raitiotie jonka rahoituksesta nyt ollaan myös osittain päättämässä tulevaisuudessa tällaiset kestävän kehityksen ja hyvän työllistämisen keinot ovat tarpeen tämä raitiotiehankehan tuottaa kainuulaisen transtechin kautta työpaikkoja myös kainuuseen sen sijaan esimerkiksi toinen samaan maakuntaan kainuuseen sijoittuva hanke eli tämä talvivaara terrafame on luonteeltaan sellainen johon minulla on suuria duubioita se summa joka nyt esitetään tähän työllistämiseen käytännössä talvivaaran kautta pumppaamalla sinne lisää investointirahaa on riskialtis mutta se on toinen tarina toinen kysymykseni tai oikeastaan kommenttini yleisesti liittyy omaishoitoon ja siihen miten me tarjoamme hoivaa jatkossa edustaja heikkinen otti hyvin esiin sen että hallitus on tehnyt aivan ansiokkaita satsauksia kotona auttamiseen ja omaisten hoitamiseen ja siinä varmasti meillä on yhteinen tavoite minä näkisinkin että meidän kannattaisi tulevaisuudessa miettiä miten me voimme nykyistä vahvemmin vielä varmistaa sen että erilaiset hoivamuodot ovat kaikkien saatavilla myös kotona esimerkiksi omaishoidon tuen kattavuus ei edelleenkään ehkä ole niin hyvä kuin se voisi olla otetaan esimerkiksi vaikka mielenterveyspotilaiden omaiset jotka tekevät auttamistyötä heitä on mielenterveyden keskusliiton mukaan jopa

tässä maassa mutta silti omaishoidon tuen saajista heitä on vain muutama prosentti lisäksi meidän kannattaisi miettiä miten edistäisimme ihmisten yhdenvertaista asemaa kunnissa liittyen kotona hoivaamiseen ja omaishoitoon yleisestikin yksi vaihtoehto mitä vihreät ovat esittäneet olisi omaishoidon tuen maksattamisen siirtäminen kelalle

miten nämä leikkaukset rahoitetaan nimittäin ihmiset joilta leikataan tarvitsevat edelleenkin kapitaalia ihan puhtaita euroja elääkseen ja se ainoa tapa millä se voidaan tehdä on perustoimeentulotuki silloin kun mennään niin pitkälle ja se ei ole mikään pelastus että perustoimeentulotuki maksetaan kelalta koska se on myöskin rahoitettava se rahoitetaan silloin valtion kassasta ja sitten taas jos mennään niin kauas että tarvitaan harkinnanvaraisia enemmän niin silloin mennään teidän ministeri osa alueellenne elikkä kuntiin silloin se tulee kuntien maksettavaksi ja ja jostakin sinne kunnillekin täytyy sitä rahaa löytyä nyt kannattaa muistaa myöskin sellainen asia että työvoimatoimistoissa on tällä hetkellä seitsemänkymmentäkuusituhatta avointa työpaikkaa ja meillä on kolmesataakolmekymmentätuhatta työtöntä ihmistä kun nämä saataisiin kohtaamaan niin meillä työttömyysmäärä putoaisi mutta nyt pitäisikin hallituksen tehdä lujasti töitä sen eteen että temin puolella panostetaan siihen että jokaiseen avoimeen työpaikkaan löytyy työntekijä mutta näinhän ei tehdä vaan temin puolella nyt ministeri pakottaa temin ryhtymään tavallaan tämmöiseksi leelian lepotuoliksi ensiksi kyselemään työttömältä vähän että mitä sulle kuuluu mutta itse asiassa se onkin piilotettu kuulustelumuoto siinä kysellään oletko tehnyt töitä viimeisen kolmen kuukauden aikana onko ollut kahdeksantoista tuntia töitä jos ei ole ollut niin sen jälkeen tulee ylimääräinen karenssi ja sekin täytyy jollakin

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat

verotusta on pyritty helpottamaan tähän ovat liittyneet luonnollisesti myös sellaiset uudistukset esimerkiksi työttömyysturvassa joilla on pyritty kannustinloukkuja jonkun verran lieventämään ja työn ensisijaisuutta korostamaan

solmittu kilpailukykysopimus on keskeinen hallitus oli se joka omalla aloitteellisuudellaan ja voi sanoa myös painostuksellaan saattoi tämän prosessin liikkeelle ja sai aikaiseksi tällaisen suomalaisten yritysten kustannuskilpailukykyä parantavan sopimuksen joka tulee aivan varmasti lisäämään työllisyyttä se missä määrin on tietysti eri arvioissa erilainen mutta kukaan ei voine kiistää sitä että kilpailukykysopimus

yksityiskohdista on tässäkin keskustelussa viime minuutteina nostettu esiin se vääryys että julkisen sektorin usein naisvaltaisten ja usein matalapalkkaisten työntekijöiden lomarahoja leikataan

miksi vain julkisen sektorin lomarahoja leikattiin miksei tasapuolisuuden vuoksi kaikkien lomarahoja tai ei kenenkään ja olisi kompensoitu sitä muilla komponenteilla kuten esimerkiksi reilummalla työajan pidentämisellä tämän kuuden minuutin sijaan niin silloin pitää arvostelun osoitteen olla oikea eli työmarkkinaosapuolet itse olisin todellakin mieluummin jos ja kun lomarahoja katsottiin välttämättömäksi leikata tasapuolisesti leikannut kaikilta jolloin myös ne joilla suomessa on kaikkein suurimmat palkkatulot olisivat tulleet tämän leikkauksen piiriin edustaja viitanen en ihan tarkkaan saanut välihuudostanne selvää mutta korostan sitä että en kiistä että kilpailukykysopimus solmittiin hallituksen aloitteesta ja hallituksen kannustamana mutta myöntäkäähän tekin että nämä yksittäiset komponentit tässä osaset tässä kuten se että vain julkisen sektorin lomarahoja leikattiin eivät olleet hallituksen valinta vaan työmarkkinaosapuolten valinta

on myös tämä sote uudistus joka parhaillaan on valmistelussa näistä säästöistä kaikkihan täällä osaamme vastustaa kaikkia ikäviä säästöjä mutta kun emme voi olettaa niin vahvaa talouskasvua etteikö näitä säästöjä tarvittaisi niin pitää olla vain poliittista ryhtiä ja moraalia olla valmis tekemään ikäviäkin ratkaisuja

aio edes hallitukseen osallistua ellei kaikkia koulutussäästöjä peruta no sitten kun vihreät pääsevät tekemään oman varjobudjettinsa jossa kenenkään häiritsemättä ja kenenkään estämättä voivat laittaa kaikki ne määrärahat juuri niihin kohteisiin kuin haluavat ja ilman että tarvitsee mitään huomiota kiinnittää kilpailukykytekijöihin tai

miljoonan edestä koulutussäästöjä kyllä minua nolottaisi tässä tilanteessa olla vihreiden kansanedustaja no täällä vihreiden puheenjohtaja ville niinistö jo myönsikin nämä

yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin kohdistuvat säästöt muistaakseni miljoonaa euroa mutta kiisti sitten nämä säästöt jotka vihreät esittävät tehtäväksi varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen koulutukseen tämä kiistäminen perustui siihen että kun nämä ovat kuntien piikissä niin kuntien pitää vain tähän satsata entiseen tapaan

viitanen ja sitten mahdollisesti avauspuheenvuoron käyttäneen puheenvuoro ja sen jälkeen mennään puhujalistaan arvoisa herra
puhemies mitä tulee kiky sopimukseen olen sanonut aikaisemmin ja sanon sen uudestaan että että alun perinkään ei olisi pitänyt rakentaa hallituksen talouspolitiikan isoa linjaa yhden kortin varaan se on asia yksi ja kun hallitus tarjoaa kaksi vaihtoehtoa vaihtoehto a pakkolait vaihtoehto b kiky sopimus niin valitsen sen kiky sopimuksen mutta se ei tarkoita sitä etteikö esitystä voisi arvostella ja vaatia hallitusta korjaamaan siihen kytkeytyviä ongelmia

kiinnostavaa kun edustaja zyskowicz totesi että hallitus on nyt siirtynyt työlinjalle sitä tietenkin ollaan odotettu hallitukselta puolitoista vuotta ja sosialidemokraattien tämän vuoden vaihtoehtobudjettikin oli nimeltään suomi työlinjalle sen vuoksi olikin kova pettymys kun huomasimme hallituksen budjettiesityksestä että työllisyystoimet tässä ja nyt puuttuvat edustaja zyskowicz viittasi muun muassa työllistäviin veroratkaisuihin

varaa pistää kymmeniä ja satoja miljoonia tämänkaltaisiin veronkevennyksiin jotka eivät sitä työtä tuo jos me olemme työlinjalla miksemme ottaisi esimerkiksi sosialidemokraattien vaihtoehtoa jossa palkka ja eläketuloja

arvoisa herra puhemies edustaja touko aallolle totean lyhyesti että hallituksen talouspolitiikka ei ole yhden kortin varassa toiseksi totean että kun teidän mielestänne nämä yksittäiset epäkohdat tässä kiky sopimuksessa kuten tämä julkisen sektorin

sitten hallituksen ja eduskunnan teidän mielestänne tässä tilanteessa pitäisi tehdä ottaa muiltakin kolmekymmentä prosenttia lomarahoista pois vai pidentää työaikaa kuudesta minuutista vaikka viiteentoista minuuttiin jota niin sanotussa benin listassa jo esitettiin vai mitä esitätte tämmöisiksi korjaaviksi toimenpiteiksi ja edustaja viitaselle on pakko sanoa että kyllä tämän hallituksen työlinjan tulokset eli työllisyyden parantaminen jo tähän mennessä ovat onnistuneet paremmin kuin sen edellisen jossa yhdessä olimme työlinjan tulokset no

arvoisa puhemies tuon äskeisen

innokkeen antoi suuresti arvostamani edustaja parviaisen puheenvuoro jossa hän viittasi erinomaisella tavalla kainuun työllisyyteen hän otti esille myös tampereen raitiovaunuhankkeen aivan erinomainen hanke joka joka monella tavalla luo uskoa pitkälle tulevaisuuteen kainuun työllisyyden osalta transtechin transtechin kautta mutta muutoin esille nousi myös paljon puhuttu terrafame kainuun maakunnan työllisyyshän on parantunut suomen maakunnista viimeisen vuoden aikana voi sanoa

parhaiden maakuntien joukossa valitettavasti sille on yksi keskeinen selitys eli

omalta osaltaan osoittaa sitä kuinka valtavan suuri vaikutus terrafamen työllisyydellä suoraan tai sitten välillisten vaikutusten kautta on on kainuuseen mitä sitten muutoin tähän terrafameen tulee niin muutama asia kuitenkin siitä vaikka tässä on jo päivän aikana tätä moneen otteeseen käsitelty totean tässäkin sen että kannatan lämpimästi terrafamen lisäpääomittamista kannattavan kaivostoiminnan edellytykset ovat selkeästi olemassa valtion tavoitteeksi on linjattu yhtiön alusta saakka ympäristön kannalta kestävän ja taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan jatkuminen uusien ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja kaivoksen ympäristötilanteen eli vesitaseen pysyvä ratkaisu aivan kiistatonta on se että näitten tuotantoprosessien toimiessa kaivostoiminnan ollessa tehokkaassa käytössä myös ympäristötilanne on parhaiten tuolla alueella hallinnassa vieläkin sanon sen että terrafame ei ole talvivaara ammattimaisella toiminnalla määrätietoisella työllä kaivosprosessit ovat tällä hetkellä erittäin hyvin kunnossa bioliuotus toimii ympäristöasiat on saatu hallintaan ongelmallinen vesitase on pudonnut puoleen uusi keskusvesipuhdistamo käynnistyi viime viikolla kaivoksella on isoja vesipilotteja menossa useita kappaleita vaasan hallinto oikeuden päästörajat on alitettu reilusti

aluetaloudellisiin vaikutuksiin viittasin jo viittasin jo äsken täällä on todettu että terrafamella on suuri merkitys kainuulle mutta sillä on myös täysillä toimiessa erittäin suuri vaikutus koko maahan aluetalousvaikutuslaskelmat osoittavat että terrafame täysillä täysillä toimiessaan tulee työllistämään suomessa yli neljätuhatta henkilötyövuotta vuositasolla minä toivon ja uskon että kukaan ei vastusta terrafamea ideologisista syistä terrafame on jo viidentoista kuukauden aikana osoittanut sen että valtio omistajan on kannattanut ja kannattaa olla kärsivällinen omistaja terrafamessa ja annettava kaikki mahdollinen tuki sille että kaivosyhtiö menestyy terrafamen aikana on päästy suunniteltuihin tuotantomääriin tuotannon ylösajo etenee suunnitellusti itse en lainkaan epäile sitä etteikö täyteen tuotantoon kaivoksella päästäisi vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana kuten liiketoimintasuunnitelmassa on arvioitu ja esitetty silloin tuotantokustannukset ovat myös merkittävästi alhaisemmat kuin tällä hetkellä esimerkiksi nikkelin tai sinkin maailmanmarkkinahinnat ovat jonkin verran on esiintynyt myös sitä että on asetettu vastakkain valtion menotalouden erät terrafamelle myönnetyn lisärahoituksen kanssa on kuitenkin muistettava että jälkimmäisessä on kysymys sijoituksesta jonka pontimena on paitsi tuotanto odotus ja tuotto odotus myös ympäristöturvallisuuden takaaminen ja pitkällä tähtäimellä myös kestävästi ja taloudellisesti kannattavalla pohjalla toimiva kaivos myöntäessään nykyisessä tilanteessa lisärahoitusta terrafamelle hallitus toimii minun mielestäni nimenomaisesti viisaasti ja vastuullisesti erittäin haastavassa tilanteessa kun ulkopuolisen rahoituksen hankinta on edennyt hyvin mutta vielä on kesken

minä uskon itse terrafameen uskon siihen että valtion kannalta tullaan aikaansaamaan kestävä lopputulos uskon siihen että tähän tulee ulkopuolista rahoitusta mutta on myös todettava se että nimenomaan ympäristön kannalta myös sitä että

arvoisa herra puhemies tässä yritimme pientä debattia myös koskien pehmeämpää aihetta omaishoidon tukea ja sen painopisteitä ja ylipäätänsä vanhustenhoivan kehittämistä ja kotipalvelujen kehittämistä edustaja parviainen totesi aikaisemmin sen puutteen minkä varmaan kaikki tunnustamme että

mielenterveysongelmista kärsivien

ovat olleet eriarvoisessa asemassa liittyen omaishoitoon ja pääsemisessä tunnustetuksi omaishoitajaksi onneksi tässä alkaa olla liikettä parempaan suuntaan että että kaikki omaishoitajat ovat yhdenvertaisessa asemassa ja myös siinä suunnassa että nähdään että omaishoitajia on paljon muissakin kuin ikäihmisissä usein vammaisten lasten omaiset eivät ole ihan välttämättä samalla viivalla palvelujen edessä hallituksen linjauksessa tukea näin mittavasti vanhusten kotihoitoa ja perhehoitoa tunnustetaan että se pääpaino ei ole niinkään omaishoidon tuen euromääräisissä lisääntymisissä toki siinäkin indeksi pienen lisäyksen tuo mutta ennen kaikkea ollaan haluttu tukea omaishoitajien jaksamista elikkä kaikille omaishoitajille mahdollisuus vapaapäiviin ja terveystarkastusten tekeminen kaikille omaishoitajille eli näitten kautta tuetaan sitä että omaishoitajat jaksavat ja tietävät että tällä hetkellä kunnissa terveydenhuollon verkoston ammattilaiset ovat heidän tukenaan silloin kun he tarvitsevat

arvoisa puhemies pyysin tämän puheenvuoron siksi kun nyt hallitus tekee todella paljon yrittäjyyteen ja työllisyyteen liittyviä paketteja ja ja työttömien haastattelut kolmen kuukauden välein tuntuvat aina herättävän vääränlaista kaikua tässähän on nimenomaan tarkoituksena se että henkilö voi tavata työvoimaviranomaisia voidaan keskustella siitä tilanteesta voi saada läsnäoloa ja välittämistä itse istun työ ja tasa arvovaliokunnassa ja eräässä kuulemisessa aikaisemmassa yhteydessä kun mietittiin sitä miten ihminen haluaa tulla kohdatuksi oli tämmöinen tutkimus työvoimaviranomaisilla ja me kuulimme myös työvoimatoimiston psykologeja psykologeja kun nuorilta esimerkiksi kysyttiin että jos saa itse valita miten ottaa yhteyttä jos itse saa päättää niin henkilökohtainen tapaaminen oli ylivoimaisesti suosituin elikkä kunnioitetaan sitä myös tavata ei tässä nyt ole mikään raippaaminen tarkoituksena eikä mikään toisten kovistelu vaan vilpittömästi halutaan auttaa tapasin oliko viime syksynä vai viime keväänä en tarkalleen muista psykologeja työvoimatoimistoista ja tärkeää on nimenomaan se että he voivat tavata ihmistä ja käydä läpi sitä tilannetta että sitä ei korvaa mikään sieltä monesti voi pikkuisen ammattitaitoisella kyselyllä purkautuakin sellaisia asioita mitkä ovat olleet työllisyyden esteenä vaikka heikko itsetunto tai vaikeudet kotona ja muuta eli arvostetaan sitä että hallitus yrittää kuitenkin saada ihmisille sellaista tunnetta että he eivät ole sinne kotiin jääneet yksin sitä varten on kuitenkin annettu merkittävä rahallinenkin panostus että saadaan nämä haastattelut käytyä ja meillä on työ ja tasa arvovaliokunnassa asian käsittely kesken todellakaan ei ole tarkoitus ketään näillä kiusata vaan päinvastoin

vain on niin että tämä kaverikapitalismi jota nyt näissä hallituksen esityksissä harjoitetaan on aivan uskomatonta siitä ei pääse yhtään mihinkään nyt sanotaan että tällä tehdään lisää työpaikkoja

kun esimerkiksi miljoonaperintöjä ei veroteta tarpeeksi on metsälahjavähennys on lahjaveroalennus ja yrittäjävähennys ennen kaikkea henkilöyrityksille annettavat vähennykset näistä sanotaan että emmekö me sitten halua sitä että parturi kampaajat saisivat vähennyksen kyllä kyllä haluamme ja haluamme että niitä tulisi sinne vähän enemmän mutta otetaan muutama tosiasia lukuja joita saimme silloin kun puhutaan tästä vähennyksen osasta jos vuositulot henkilöyrityksessä ovat kaksisataakolmekymmentäviisituhatta euroa niin silloin vähennys on vuositasolla neljätuhattaseitsemänsataa euroa se on iso määrä nimittäin iso osa yrityksistä tienaa vain alle kaksitoistatuhatta euroa vuodessa ne ovat näitä osa aikaisia yrityksiä pienyrityksiä mikroyrityksiä silloin tuo verohuojennus on kaksisataakolmekymmentäviisi euroa onhan sekin tietenkin rahaa yrittäjäjärjestö puolestaan kertoo että henkilöyhtiöissä

keskiverto mitä yritykset tienaavat on neljäkymmentäseitsemäntuhatta euroa jolloinka vähennys vuodessa on yhdeksänsataaneljäkymmentä euroa

varsinkin kun ovat nuo kaksi korkeinta ryhmää jotka saavat tosiaankin sen neljätuhatta euroa ja ylikin ihan tuommoista kivaa joulurahaa niin täytyy muistaa että koko siitä rahamäärästä mikä tähän on varattu seitsemänkymmentä prosenttia menee kahdelle parhaiten tienaavalle ryhmälle loput jakavat jakavat sitten ne kipeneet mitä sieltä jää tämä ihan vain muistutukseksi nyt sitten kun mennään tähän työttömyyspuoleen niin työttömyysmäärärahoja leikataan työttömyysturvaa leikataan ja tosiaan ovat nämä kolmen kuukauden välein tulevat haastattelut joissa tärkeimpänä asiana on kysyä se onko henkilöllä ollut kahdeksantoista tuntia kolmen kuukauden aikana palkallista työtä tai työvoimapoliittisia toimenpiteitä jollei ole ollut niin silloin tulee karenssia lisää sen lisäksi leikataan perusturvaa eläkeläisiltä ja lapsiperheiltä leikataan sairailta diabeteslääkkeitä ei ei enää korvata samalla tavalla kuin on aikaisemmin korvattu näistä seuraa vääjäämättä se toinen puoli nämä ihmiset ajautuvat henkilökohtaiseen ahdinkoon

missä on sellainen kannustinloukku että sieltä ei yksikään pääse yksin pois ei yksikään pääse yksin pois koska ei kannata mennä töihin koska tulevat sitten nämä suojaosuudet jotka ovat tällä hetkellä hirveän alhaisia ne tarkoittavat sitä että ihmiselle jää käteen vielä vähemmän rahaa kuin on jäänyt silloin kun ei ole tehnyt mitään sinne ulosottoon niin paljon sitä rahaa meillä olisi mahdollista tehdä esimerkiksi ulosoton kannustinloukulle jotakin ja meillä olisi mahdollisuus tehdä jotakin sille että ihmiset eivät olisi vuodesta toiseen ulosoton kurjimuksessa kiinni esimerkiksi ne ihmiset jotka yhdeksänkymmentä luvun laman seurauksena silloin kun meillä ei pitänyt devalvoida mutta kuitenkin devalvoitiin jolloinka ihmisten ulkomaiset lainat kaksinkertaistuivat ihan tuosta vain yhdellä napin painalluksella maksavat edelleenkin ulosottoon ja miksi sen takia että meillä on laki joka sanoo niin että kun henkilö maksaa ulosottoon jotakin siitä menee ensin korot sitten kulut ja vasta sen jälkeen pääoma tästä seuraa se että hyvin monet ihmiset ovat maksaneet sen pääomavelkansa jo useaan kertaan ulosoton korot ovat kovat muualla se on miinusmerkkistä mutta siellä se on todellakin plusmerkkistä mahtaako vielä olla se kuusitoista prosenttia en ole siitä ihan varma mutta korko on aika kova jos me pystyisimme tekemään lain missä velallinen maksaisi ensin pääoman sen jälkeen korot ja vasta viimeiseksi kulut moni ihminen pääsisi tästä loukusta joskus pois valtiolle tämä tarkoittaisi sitä että valtion pitäisi odottaa niitä kulusaamisia pitemmän aikaa kuin tällä hetkellä mutta mikä on valtiolle sitten parempi sekö että valtio saa ne kulut heti ja ihminen joutuu hakemaan sitten perustoimeentulotukea joka siis kahden kuukauden kuluttua muuttuu myöskin valtion maksettavaksi näissä jotenkin haluaisi että siellä hallituksessa jaksettaisiin katsoa sinne mitalin toiselle puolelle jaksettaisiin katsoa mitä ne päätökset merkitsevät sille tavalliselle ihmiselle minä ymmärrän sen että hallitus haluaa ottaa köyhiltä ihmisiltä totta kai haluaa jos on miljoona köyhää ja jos jokaiselta otetaan viisi euroa niin sehän on pieni summa eikö ole mutta se on viisi miljoonaa tuosta vain voidaan ottaa tuon verran niin eihän se kymppikään ole niin hirveän paljon köyhältä otettuna se on jo kymmenen miljoonaa tällä tavalla tämä systeemi pyörii mutta missä on se inhimillisyys missä on se sydän missä on se että ajateltaisiin niitä ihmisiä jotka joutuvat elämään ja olemaan tässä yhteiskunnassa jotka rakkaudella kasvattavat jälkeläisiään tässä yhteiskunnassa kun siinäkin pitäisi päästä siihen että jälkikasvulle löytyisi paikka ja he luottaisivat siihen että tämä yhteiskunta toimii tällä hetkellä tämä yhteiskunta valitettavasti tuntuu toimivan taaksepäin me laskemme hyväksi sen että työllisyys on hieman parantunut niin onkin mutta pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut yli yhdeksäntuhannen enemmän kuin vuosi sitten on nyt pitkäaikaistyöttömiä noin satakolmekymmentätuhatta ja se on liikaa

arvoisa herra puhemies kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesitykseen on ajankohtainen ja erittäin perusteltu talouden näkymät ovat pitkästä pitkästä aikaa kääntyneet positiivissävytteisiksi korostan että vielä ei ole riemuun aihetta varmaan kenelläkään mutta se on merkki siitä että politiikalla voidaan vaikuttaa olemassa oleviin olosuhteisiin aika paljon totta kai olemme kansainvälisissä suhdanteissa aika tiukasti kiinni mutta se minkä me tämän maan rajojen sisällä voimme tehdä pitää tehdä hyvin sillä tiellä hallitus on onnistunut vähintäänkin kohtuullisen hyvin noin kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa on luotu ja meillä on selkeästi kasvunäköala edessämme viime viikkojen uutiset uusista työpaikoista muun muassa uuteenkaupunkiin samoin metsäteollisuuden investoinnit laivateollisuus ja moni moni on jo pitkä ja ne investointisuunnitelmat suomeen tällä hetkellä eri teollisuudenaloilla antavat vahvasti uskoa siihen että laman selkä voidaan taittaa oppositio on tämän keskustelun aikana heittänyt mustia pilviä taivaalle ja maalaillut sarvipäitä seinille mutta lohdutuksena teille voin kertoa että vuodesta kaksituhattakahdeksan asti jatkunut lama on jonain päivänä lopetettava tämä velkaantumisvauhti mikä meillä on suomessa ollut vuoden kaksituhattakahdeksan jälkeen ei kerta kaikkiaan voi jatkua enää pitkälle se vihreän ideologian suuri idea että eihän siinä ole mitään ongelmaa että kun valtion budjetista tulee rahaa kaupunki antaa asunnon vettä tulee hanasta ja sähköä pistorasiasta niin kaikki menee hyvin minusta sekin auvoinen maailmankuva varmaan rapistuu sinä päivänä kun korko lähtee nousemaan tässä talousarvion täydentävässä esityksessä poliisi saa lisämäärärahaa suojelupoliisin puolelle yksi pilkku viisi miljoonaa euroa ja poliisille kahdeksan pilkku viisi miljoonaa erilaisten ääriliikkeiden käyttäytymisen tutkimukseen ja niiden ja niiden mahdollisten suunnittelussa olevien tekojen estotoimenpiteisiin erittäin tärkeä määräraha ja meillehän juuri tuli tieto eilispäivänä kansainvälisiltä tietotoimistoilta että euroopassa on aito pelko siitä että isoja terrori iskuja ollaan suunnittelemassa sinne sen takia määräraha on hyvä ja perusteltu ja toivottavasti pystytään kuitenkin torjumaan mahdolliset hirmuteot koska ne eivät länsimaiseen yhteiskuntaan kuulu liikennehankkeisiin tulevat määrärahat varmaan tyydyttävät aika montaa suomalaista raide jokeri sai kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa ja tampereen raitiotie sen seitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa ja tästä tampereen investoinnista voi sanoa sen verran että se kuitenkin on hyvä että tampereelle on tilattu kalusto joka

toimesta tuolla taivalkosken tehtaalla ja on hyvä asia että on suomalaista työtä arvostettu toivon mukaan tämä kustannusarvio pitää paikkansa ettei käy niin kuin yleensä eli näissä raidehankkeissa on ollut pieniä ongelmia toivon mukaan kustannusarvio tässä tapauksessa pitää paikkansa terrafamesta on puhuttu paljon tänä päivänä en siihen sen enempää kajoa muuta kuin totean vain että sillä kaivosalueella on todellakin viime vuoden aikana tehty paljon töitä työntekijät ja kaivoksen johto ovat tehneet erinomaista työtä saaden saaden tämän jätevesiongelman haltuun tuotanto on saatu kasvamaan ja on muistettava että se tuotannon kasvattaminen tuollaisessa prosessissa missä nyt metallia irrotetaan malmista on hitaan prosessin tulos jos joku odottaa siinä kuukaudessa tai kahdessa lopputulosta niin nyt kuitenkin on pystytty jo vajaan vuoden aikana terrafamen aikana todistamaan se että prosessi toimii ja se on tehostunut koko ajan kuten toimiva johto on ilmoittanut vuoden kaksituhattakahdeksantoista alkuvaiheessa on jo odotettavissa että liiketoiminta kääntyy positiiviseksi elikkä meillä on siinä todella positiivinen kehitys tapahtunut pitää ajatella asiat myös niinpäin työpaikkaa ja sitten jos kaivos pantaisiin nyt yllättäen kiinni se johtaisi myös valtaviin kustannuksiin joiden loppupäätä emme edes tiedä että parempi hallita se prosessi hyödyntää metallien nouseva hinta ja luoda ihmisille töitä lopuksi arvoisa puhemies vielä tähän edustaja tolppasen synkistelyyn erilaisista veropäätöksistä ihmetellä vain täytyy miten sokea on poliittinen päättäjä silloin kun pääsee oppositiosta vahvoja mielipiteitä esittämään viime vaalikaudella tehty pääomauudistus oli todellinen jättipotti niille yrityksille jotka saivat ison ison verohelpotuksen ja monta miljoonaa euroa tätä kautta varmasti siirtyi suomen rajojen ulkopuolelle eikä siitä haluta nyt puhua mitään nyt puhutaan pienistä henkilöyrityksistä se on totta että menestyvä yritys todennäköisesti pärjää myös verotuksessa hyvin se on totta mutta emmehän me henkilöyrityksiä jakaa vuohiin ja lampaisiin että teille annetaan ja teiltä otetaan kyllä sen uudistuksen pitää kun laki laaditaan koskea kaikkia tai sitten ei ketään ei semmoiseen jakoon voida mennä ja hyvät ystävät hyvät edustajakollegat jos täällä ollaan kateellisia niille yrityksille jotka menestyvät niin muistakaa hyvät ystävät hyvät edustajakollegat se että sellainen yritys joka menestyy ja joka tuottaa voittoa todennäköisesti palkkaa lisätyövoimaa erittäin todennäköisesti maksaa veroa ja erittäin todennäköisesti tekee investointeja vai onko teillä ehkä oppositiopuolueiden kansanedustajilla tavoitteena että kaikki yritykset tuottaisivat tappiota eivät työllistäisi eivät maksaisi veroja pahimmillaan olisivat vielä aiheuttamassa kuluja yhteiskunnalle missä teidän maailmankatsomuksenne on yrityksen pitää tuottaa voittoa sen pitää maksaa osinkoa sen pitää työllistää ja sen pitää investoida sillä tiellä edustaja edustaja aalto on tässä suuressa viisaudessaan ottanut myös kaivosinsinöörin vaativan viran hoitaakseen mutta voin häntä lohduttaa siinä asiassa että uskoisin tässä asiassa enemmän niitä paljon kokemusta se on totta että tilanne on vaikea mutta jos suomi olisi teidän ideologiallanne jäänyt voivottelemaan huonoja aikoja me olisimme tällä hetkellä valtio jonka bruttokansantuote olisi suurin piirtein sitä tasoa missä se tänä päivänä on joissakin kehittyvissä maissa tuolla afrikassa sekö on edustaja aallon tavoite ihmettelen synkästi miten teillä tällainen ajatusmaailma yleensä on en sitä lähde perustelemaan se on teidän asianne mutta toivon kuitenkin että tämä positiivinen tilanne mikä on saatu syntymään ei kaadu siihen että täällä halutaan synkistellä minun mielestäni katseen pitää olla tulevaisuuteen ja kehittyvään suomeen

arvoisa puhemies

asiaa ensimmäinen asia on se että yhtiö on nyt taloudellisesti kannattava ja toinen asia on se että ympäristöasiat on saatu hoidettua usko hyvä tieto parempi kysyisin asiaan myös vihkiytyneeltä suuresti arvostamaltani keskustan kansanedustajalta timo viideltä korhoselta muutaman kysymyksen jotta emme ole vain uskomusten varassa vaan voimme tietää koska tietoon näiden päätösten pitää aina perustua

ja kuka tahansa hallituksen ja myös opposition edustaja joka kannattaa tätä hanketta on hyvä että tiedetään mihin ryhdytään kun tehdään päätöksiä ensimmäinen kysymys on se mihin valitettavasti elinkeinoministeri elinkeinoministeri ei osannut vastata ei myöskään pääministeri osannut vastata eikä valtiovarainministeri pitääkö tämä kassavirtaennuste mistä nyt on paljon puhuttu sisällään ympäristölupien mukaiset investoinnit ja velvoitteet kaikkihan me tiedämme sen että eihän kassavirta itsessään kerro vielä yhtiön tilasta kovinkaan paljon se kertoo vain sen pystyykö juoksevat kustannukset hoitamaan se ei kerro vielä varoista eikä veloista mitään toinen kysymys on aivan keskeinen kun puhutaan jatkuvasti siitä että kassavirta on positiivinen vuoteen kaksituhattakahdeksantoista mennessä ei pidä vain puhua siitä vaan pitää pystyä antamaan näyttöä mihin nämä puheet perustuvat ja niitä olen yrittänyt kysyä moneen kertaan toinen kysymys on tietääkö vaikka edustaja korhonen minkälaisiin tuotantomääriin ja nikkelin maailmanmarkkinahintaan kassavirtaennuste perustuu sehän on aivan aivan keskeistä tässä näin me tiedämme että terrafame puhui vielä vuosi sitten että noin kuusitoistatuhatta tonnia pitäisi pystyä tuottamaan vuodessa alkuvuodesta tippui tuommoiseen yhteentoistatuhanteen nyt ollaan ehkä noin noin kuudessatuhannessa tonnissa on myös ihan eri asia puhua siitä kuinka paljon malmiosta saadaan nikkeliä irti kun pitää pystyä vielä rikastamaan se nikkeli jotta se on markkinaehtoisesti myytävissä eteenpäin nekin ovat kaksi eri asiaa mikä on se rikastetun nikkelin osuus mikä päästään myymään markkinoille mikä se osuus on sehän se ratkaiseva on koska siis nimenomaan se rikastamattoman ja rikastetun nikkelin erotus siinä puhutaan kymmenestä prosentista on se ratkaiseva asia mikä merkitsee kuinka kannattavaa se myynti on toinen asia on se että kun puhutaan jopa siitä että ylösajovaiheessa tai sen jälkeen tuotanto nostettaisiin tuommoiseen kolmenkymmenenkuudentuhannen tonniinkin niin se edellyttää nykyiseltä bioliuotusprosessilta sitä että sen pitäisi tehostua jopa nelinkertaiseksi jopa neljä kertaa tehokkaammin pitäisi tuon bioliuotusprosessin mennä eteenpäin jotta siitä malmiosta saadaan se nikkeli ja sinkki irti miten tämä pystytään tekemään kun puhutaan että prosessit ovat yksin ja yhdessä kunnossa ja samaan aikaan on näin isoja asioita auki niin on hirveän epävarmalla pohjalla puhua tästä kannattavasta toiminnasta fakta on myös se että on aivan selvä asia että työllisyys ja aluekehitys ovat valtavan tärkeitä asioita ne ovat valtavan tärkeitä asioita ja niistä vihreät ovat puhuneet jatkuvasti puhuneet siitä myös kuinka monta kertaa joudutaan maksamaan tämän kaivoksen alasajokustannukset yhä uudestaan yhä uudestaan nyt on maksettu sipilän hallituksen aikana jo kerran näiden alasajokustannusten vaatima summa ja loppua ei näy me olemme puhuneet pitkään siitä että kaikki tämä uusi raha joka käytetään kaivoksen niin sanottuun terhokoti vaiheeseen tulisi käyttää kainuun alueen kehittämiseen työllisyyden tukemiseen ihmisten tukemiseen kaivoksen aiheuttamien ympäristövahinkojen korjaamiseen ja kaikkeen tähän näin seinä vastaan niin kaikki tämän aikajänteen välissä käytetyt rahat ovat poissa siitä kainuun alueen ja kainuun työllisyyden kehittämisestä ja työntekijöiden auttamisesta ja missään vaiheessa en ole kiistänyt sitä etteikö terrafamen johto verrattuna talvivaaraan olisi tehnyt hyvää työtä he ovat tehneet lähes mahdottomassa paikassa todella upeaa työtä ennen kaikkea suorittava työntekijäporras siitä heille iso kiitos näistä kustannusvaikutuksista on pakko sanoa myös se että jos kaivos on maksanut koko sen elinkaaren aikana kahdeksansataakahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa huomioon myös tekesin alkuperäiset tuet valtion infratuki finnveran ja solidiumin alaskirjaukset ympäristövahinkojen estämiseen annetut rahat ja kaikki budjettipääomitukset ja nyt uusimpien muun muassa tämän valtiontakauspäätöksen jälkeen päästään jo lähes miljardiin euroon ja jos ruvetaan tätä summaa laskemaan per työpaikka niin jos puhutaan viidestäsadasta työpaikasta yhden työpaikan hinnaksi tulee noin miljoona euroa vähän päällekin jos puhutaan kokonaan

euroon per yksi työllinen aina pitää kysyä myös että jos nämä rahat olisi annettu kainuun alueen tukemiseen elinkeinoelämän tukemiseen ihmisten auttamiseen ympäristöä pilaamatta niin mitä kaikkea olisi saatu siinä vaiheessa aikaan tämä ei ole synkkien pilvien tuomista asioiden eteen vaan on aivan välttämätöntä esittää ne kriittiset kysymykset jos puhutaan että kaivos on kannattava ja ympäristöasiat pitää hoitaa niin kai se on nyt eduskunnan tehtävänä esittää ne kysymykset ja vaatia mustaa valkoisella missä on vaikka se raportti missä näkyy että kaikki ympäristöasiat on on hoidettu missä se on tuokaa se minulle

ketään joka ideologisesti vastustaa terrafamen kaivosta ei varmasti ole mutta toivon ettei ole myöskään semmoisia henkilöitä jotka ideologisesti kannattavat millä hinnalla ja vaikutuksilla hyvänsä tätä hanketta on puhuttu paljon siitä että talvivaaran alueelta löytyy hyvät nikkelivarannot määrällisesti kyllä löytyy mutta laadullisesti ei suomessa on paljon erilaisia kaivoshankkeita missä löytyy laadullisesti semmoista metallia mitä kannattaisi lähteä louhimaan mutta nikkelin ollessa kysymyksessä sen ihmeen mistä puhuttiin paljon syntyä siellä malmion sisällä sen kiven sisällä jotta olisi jotakin mitä kannattaa kaivaa kiitoksia

arvoisa puhemies erinomaisia kysymyksiä edustaja aallolta toki kysymyksissä on myös sentyyppisiä joihin vastaaminen kuuluu kyllä mitä suurimmassa määrin yhtiön johdolle ja ja joukossa on myös kysymyksiä tai ainakin yksi kysymys sillä tavalla että että vastaus välttämättä ei ole tässä vaiheessa mitenkään julkisuuteen julkisuuteen sopiva mutta ensinnäkin tämä pitääkö kassavirtaennuste mukanaan ympäristölupien mukaiset velvoitteet pysyvätkö ne siellä sisällä tällä hetkellähän terrafamella on määräaikaiset ympäristöluvat ne määräaikaiset ympäristöluvat ovat vaasan hallinto oikeudelta äärettömän kireät kuten monet asiantuntijat ovat selkeästi todenneet

äärettömän tiukat ja terrafame on pystynyt pysymään kevyesti niissä päästörajoissa muun muassa nämä paljon puhutut nuasjärven purkuputken päästörajat on alitettu mittavasti eli ne päästöt ovat luokkaa kymmenesosa siitä mitä vaasan hallinto oikeus on on edellyttänyt ja vuositasolla pysytään pysytään näissä kriteereissä minkälaisiin tuotantomääriin ja hintatasoon liiketoimintasuunnitelma perustuu no ensinnäkinhän se perustuu siihen seitsemänkymmenen prosentin saantoon neljästä primäärikasasta jotka on riittävän ajoissa saatu nyt tällä hetkellä vielä tekemättä kolmas on on menossa eli eli malmia saadaan suunnitelmien mukaan raaka ainetta saadaan suunnitelmien mukaan kasoihin millä määrillä vuonna kaksituhattakahdeksantoista terrafamen tulee olla ja pitäisi olla tasolla joka pitää sisällään nikkeliä kolmekymmentäviisituhatta tonnia ja sinkkiä seitsemänkymmentäviisituhatta tonnia ja merkittävästi alle nykyisen maailmanmarkkinahintatason

on kutsunut koko valtiovarainvaliokunnan

ja toivon että edustaja aalto huomenna kahdeksan piste kolmekymmentä on paikalla ja kysyy nämä kysymykset mitä täällä esitti ja uskon että terrafamen edustajilta operatiiviselta johdolta saa asiantuntevat vastaukset meidän on täällä turha käydä sitä keskustelua mikä on kassavirtaennuste kaksituhattakahdeksantoista emme tiedä mikä on metalleiden maailmanmarkkinahinta emme tiedä muitakaan tunnuslukuja nämä kysymykset on syytä esittää ensin toimivalle johdolle ja sen jälkeen meidän on syytä tehdä poliittinen analyysi uskon kuitenkin että vaikka kysymyksiin saadaan minkälaisia vastauksia niin jakokysymys meidän välillämme on olemassa yrittäjyyteen liittyy aina riski ja ja tässä riskissä joka nyt on käsittelyn pohjana on hyvin vaikea ottaa kantaa mikä tilanne on kymmenen vuoden tai sadan vuoden päästä

asian tämän kohdan lopuksi omalta osaltani voisin sanoa että tämän päivän turun sanomissa oli kolumni jonka kirjoitti esko valtaoja hän oli puhumassa avauspuhetta talvivaaran kaivoksella kun sitä vedenpuhdistamoa avattiin hän kirjoittaa tämän päivän turun sanomissa lyhyt sitaatti siitä hänen kirjoituksestaan voisi kuvitella että talvivaaran kaivoksen ympäristöhaittojen kuriin saaminen tuottavan liiketoiminnan alku ja tuhannen työpaikan pelastaminen olisivat hyviä uutisia ville niinistön itkupotkuraivarista päätellen terrafamen onnistuminen on on kuitenkin monelle liian kova pala nieltäväksi ja pääministeri menee vielä kehumaan valtion omistamaa laitosta ennenkuulumatonta härskiyttä

esko valtaoja ja vielä pipo

arvoisa herra puhemies kyllä minä toivoisin arvoisat ystävät sitä että kun tähän maahan jotakin rakennetaan niin annettaisiin yrittämiselle mahdollisuus se vaihtoehto mitä vihreät tällä kertaa markkinoivat ja mitä mitä te te olette museoineet tuota maaseutu suomea kyllä teidän pikkuisen pitäisi katsoa joskus peiliin ja jos jos ette uskalla sitä täällä tehdä niin ottakaa vaikka joululahjana toivokaa joulupukilta taskupeiliä salaa illalla kotona katsotte meniköhän kaikki ihan

arvoisa puhemies suomalainen hallinto todettiin viime viikolla kansainvälisessä vertailussa maailman parhaaksi tämä on hyvä tunnustus koko julkiselle hallinnolle niin valtion kuin kuntien hallinnolle olemme suomessa olleet aina myös muuttamaan hallintoa koskevaa lainsäädäntöä siten että pystymme edistämään ja turvaamaan kaikissa tilanteissa hallinnon hyvän toimintakyvyn päätöksenteon laillisuuden uskottavuuden ja luotettavuuden näistä lähtökohdista voi tarkastella myös nyt lähetekeskustelussa olevaa kuntalain muutosta kuntalakiin ehdotetaan kuntalakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia joiden tarkoituksena on varmistaa hyvän hallinnon toteuttaminen kunnan hallinnossa kaikissa olosuhteissa nyt esitetyt muutokset koskevat kolmea asiakohtaa ensinnäkin laajojen esteellisyystilanteiden hallintaa päätöksenteossa toiseksi kunnallisista luottamustoimista pidättämistä ja kolmanneksi sääntelyä poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa

valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi tietyn asian käsittelemiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyyksistä johtuen kunnan keskusvaalilautakunnan olisi tällaisessa tilanteessa valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja lisäksi lakiin ehdotetaan tilapäisen valiokunnan asettamistilanteisiin uutta säännöstä jonka mukaan kunnanvaltuustolle tulisi velvollisuus asettaa tilapäinen valiokunta hoitamaan kunnanhallituksen tehtäviä jos kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet tai suuri osa heistä on esteellisiä hoitamaan kunnanhallituksen tehtäviä

momentin sanamuotoa ehdotetaan tarkennettavaksi vastaamaan paremmin rikoslainsäädännössä käytettyä käsitteistöä esitutkinnan aloittamisesta pykälässä myös mahdollistettaisiin luottamushenkilölle vetäytyminen itse luottamustoimen hoitamisesta muun muassa silloin kun hän on esitutkinnassa

tällä hetkellä siihen on on oikeus mutta ei velvollisuutta kunnan viranomaisella olisi sen valmistellessa valmistellessa päätöstä luottamustoimesta pidättämiseksi oikeus saada esitutkintalain mukainen ilmoitus esitutkinnan aloittamisesta poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskien esitetään täysin uutta säännöstä kuntalakiin eli uusi kaksitoista a luku se pitäisi sisällään seuraavanlaisia asioita uutta sääntelyä voitaisiin soveltaa viimesijaisesti silloin kun kunta ei ole omin toimin kyennyt selvittämään hallintonsa vaikeuksia tarkoituksena on että kunta ja valtio yhdessä turvaavat perustuslain mukaisten hyvän hallinnon takeiden toteuttamisen kunnassa kaikissa olosuhteissa

olisi laissa säädetty mahdollisimman tarkasti tarkoitus on että sääntelyä sovellettaisiin mahdollisimman harvoin ja että asettamiskynnys selvitysmenettelyyn olisi erittäin korkea tällaisia tilanteita voisivat olla ensinnäkin se että on aloitettu esitutkinta kunnan viranomaisen tai kunnan toimielimen jäsenen tekemäksi epäillystä vakavasta virkarikoksesta taikka useammasta virkarikoksesta tai toiseksi se että on muuten perusteltua syytä epäillä että kunnan viranomaiset tai sen toimielimen jäsenet ovat olennaisesti tai toistuvasti toimineet lainvastaisesti tai laiminlyöneet lakisääteisiä velvoitteitaan eikä kunta ole ryhtynyt riittäviin toimiin kunnan hallinnon saattamiseksi lain tai hyvän hallintotavan mukaiseksi

olisi käsiteltävä ne ilman aiheetonta viivytystä viivytystä ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon tarkoitus siis on että selvitys tehtäisiin tehtäisiin tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa ja selvityksen tavoitteena olisi aikaansaada sellaiset suositukset että kunta voisi omin päätöksin ja toimenpitein saada välttämättömät korjaukset tehtyä valtiovarainministeriöllä olisi toimivalta ainoastaan luottamustoimesta pidättämisen osalta jos selvityshenkilö tai selvitysryhmä on esittänyt luottamushenkilön tai luottamushenkilöiden pidättämistä toimestaan eikä valtuusto ole näin menetellyt vaikka sillä olisi velvollisuus tällöin valtiovarainministeriö voisi valtuustoa ja asianomaista luottamushenkilöä kuultuaan päättää asiasta

esimerkiksi euroopan metsäinstituutin tai kemikaaliviraston työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen äänestämisen seuraavissa kuntavaaleissa

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä on hyviä kohtia

lakiesitykseen on julkisuudessa viitattu usein nimityksellä lex kittilä minä puolestani olen sanonut että kyseinen esitys ei ole lex kittilä se ei voi olla sitä mielestäni sen takia että kittilän kunnan tilanteeseen esitetyt uudet pykälät eivät mielestäni sovellu koska kuitenkin lakiesityksen taustalla ovat selkeästi tulleet esille kittilän kunnan tapahtumat mihin korkeimman hallinto oikeuden lausunnossa viitataan niin kittilästä ja sen suhteesta lakiesitykseen on lausuttava muutama sana näistä seuraavasti olen perehtynyt kittilän kunnan tilanteeseen melko perusteellisesti olen käynyt paikan päällä useita kertoja ja tavannut kittilässä niin kuin virkamiesjohtoakin mielikuva siitä että kittilän kunnassa on täysi kaaos päällä ja kunta sekaannustilassa on täysin väärä yksi aikakausilehti ja lähinnä yksi freelancertoimittaja onnistui siten nostamaan valtavan mediasirkuksen tämän yhden kunnan ympärille keskeinen kysymys kittilän tapahtumissa on se että valtuusto yritti irtisanoa kunnanjohtajan ja teki tässä toiminnassaan virheitä virheitä ei pidä kaunistella mutta ei tämä asia ole koko kuntaa kuitenkaan halvaannuttanut kunnanjohtaja riitautti irtisanomisen mihin hänellä on tietysti oikeus muotovirheiden takia irtisanominen kumottiin sittemmin erotettu kunnanjohtaja ja kunta pääsivät sopimuksiin korvauksista kunnanjohtaja teki tutkintapyynnön muun muassa kaikista kahdestakymmenestäkolmesta irtisanomistaan irtisanomistaan kannattaneesta valtuutetusta sekä eräistä muistakin luottamushenkilöistä kyse siis ei ole kymmenistä erillisistä jutuista vaan yhdestä ja samasta asiasta voiko olla rikos äänestää tilapäisen valiokunnan tekemän esityksen puolesta valtuustossa voiko siitä joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen jos ei itse ole ollut edes valmistelemassa asiaa no aika näyttää kittilässä valtuutetut ovat tehneet maallikkoina toiminnassaan virheitä olennaisin virhe oli se ettei erotettua kunnanjohtajaa kuultu hänen erottamisekseen perustetun valiokunnan lopullisesta raportista vaikka asiaa valmisteltaessa oli kunnanjohtajaa kyllä jo kuultu kuntaliiton lakimies antoi monitulkintaisen ohjeen jonka perusteella luottamusmiehet siis maallikot tekivät ratkaisunsa kuulemismenettelyn osalta kittiläläiset kuntapäättäjät ovat joutuneet täysin kohtuuttoman ajojahdin uhriksi riitoja ja muotovirheisiä päätöksiä on ollut myös muissa kunnissa tilit ja kunnan palvelut on kuitenkin kittilässä hoidettu täysin lakien mukaisesti kittilän kunnan asiat ovat olleet täysin hoidossa kesällä julkaistun tutkimuksen mukaan oli muun muassa lapin vetovoimaisin kunta ja palkittiin muun muassa lapsiystävällisyydestä arvoisa puhemies tuossa alussa jo sanoin kaksi tämän uuden lain mukaista kohtaa joilla nämä kittilän kunnan tänä vuonna esille tulleet asiat olisi voitu korjata sen takia katson nämä ehdottomasti riittäviksi kohdiksi mutta sitten lopuksi haluan vielä sanoa sen että tämä kuntalain muutos ei todellakaan ole lex kittilä sen takia että kuntalain muutos poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevista kunnista otetaan käyttöön vasta seuraavien kuntavaalien jälkeen eli se ei kosketa tällä hetkellä kunnissa olevia luottamusmiehiä

erittäin korkea kynnys näiden mukaan laki ei kosketa millään tavalla kittilän kuntaa sen kummemmin kuin muita kuntia keskeistä hallituksen esityksessä on se että mahdollisen prosessin käynnistäminen kunnassa edellyttää epäilyä vakavasta virkarikoksesta tai toistuvista lainvastaisuuksista joihin kunta ei ole oma aloitteisesti puuttunut kittilässä on ollut vaikeuksia ja monia valituksia sekä tutkintapyyntöjä on käsittelyssä mutta mikään näistä ei laukaisisi tämän uuden lain toimeenpanoa

arvoisa puhemies tässä esityksessä esitetään useita muutoksia kuntalakiin ja käsittelen nyt omassa puheenvuorossani vain yhtä näistä eli kyse on tästä luottamushenkilön pidättämisestä luottamustoimestaan jo tällä hetkellä aivan kuten ministeri vehviläinen totesi valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan ja ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston

kunnalle säädettäisiin velvollisuus pidättää luottamushenkilö luottamustoimesta jos se olisi kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus mahdollinen toistuvuus ja muut seikat siis nyt on mahdollisuus ja sitten tehtäisiin tästä velvoite nyt haluaisinkin kysyä ministeriltä kun tämä mahdollisuus on tietenkin tässä on taustalla tämä kittilän tilanne mutta ylipäätänsä laajemmin kuinka monessa kunnassa kuinka usein tämänkaltaisia tilanteita on nyt tullut että valtuutettu on jouduttu pidättämään luottamustoimestansa entä osaatteko vastata sitten siihen kuinka usein valtuuston puheenjohtaja on käyttänyt mahdollisuutta pidättää valtuutettu luottamustoimesta ennen valtuuston kokousta onko tämä ollut kuinka yleistä onko tätä mahdollisuutta nyt hyödynnetty kuinka suuri tarve sille on jos nyt ei oteta vain tätä kittilää huomioon ja tätä tilannetta huomioon vaan laajemmin koko kuntakentän tilanne ihan tästä kysyn mielenkiinnosta mikä se tilanne tällä hetkellä on ollut

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin vilpitön ihailuni ministeri vehviläiselle joka täällä kärsivällisesti jaksoi odottaa asian käsittelyä tämä uudistus on hyvin mielenkiintoinen ja vaikka sitä ei ehkä ole viisasta kutsua lex kittiläksi niin kuitenkin varmasti sen juuret ja huomiot ja havainnot hyvin pitkälti lähtevät liikkeelle tästä tapahtumaketjusta joka siellä on ollut valtiolla on vastuu kunnan talouden valvonnasta aina viime kädessä vaikka kunta olisi sitä mieltä että sillä on vielä taloudellisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa niin viime kädessä valtio joutuu arvioimaan paikkansa ja joutuu puuttumaan asioihin niin tarvittaessa kunnallehan tämä on usein varsin hankala ja ja vastenmielinen tilanne ettei ole pystytty vastaamaan niihin vastuihin ja asioihin

on se odotusarvo että niistä selviytyy ja ne pystyy hoitamaan vain suomella ja ruotsilla on kunnallisvalitusoikeus hyvin merkittäviä asioita joita tässäkin jonkin verran käsitellään ja muutetaan en tiedä kuinka moni edustaja tietää sen että myös eduskunnan säätämistä laeista voi valittaa minä kerran kysyin tätä voiko valittaa jos omasta mielestä tuli huono laki täällä selvityksenä sain että jos laki on perustuslain vastainen osoittautuu sellaiseksi tai se on suomen solmimien ihmisoikeussopimuksien vastainen niin silloin

nyt tässä laissa lähdetään siitä tässä uudistuksessa että halutaan lisätä kunnan mahdollisuutta olla ikään kuin omatoiminen silloin kun ongelmia syntyy ja se on erittäin hyvä asia kuntalain lähtökohtana kuntien toiminnan valvonnassa on se että kunnalla itsellään on ensisijaisesti vastuu valvonnan järjestämisestä kunnanhallituksen tehtäväksi on annettu järjestää sekä sisäinen että ulkoinen valvonta myös riskien hallinta johon viimeksi uudistetussa kuntalaissa kiinnitettiin erittäin paljon huomiota kannatan tätä esitystä kaikilta osin toivon että valiokuntakäsittelyssä muutama asia täältä erityisesti nousisi huomioon se liittyy korkeimman oikeuden pohdintoihin kunnan itsemääräämisoikeuden säilymisestä esityksessä sivulla seitsemääntoista paneudutaan tähän ja pohditaan sitä syntyykö perustuslaillinen ongelma siitä että tämä rajoittaisi liikaa kuntien itsehallinto oikeutta jäin sitä vähän miettimään koska jäin siihen käsitykseen että laissa nimenomaan lisätään kuntien vapautta puuttua tähän asiaan mutta oikeastaan kysymykseni on ministerille kun tästä asiasta on varmasti käyty keskustelua että mikä oli se keskustelun lopputulos tältä kannalta katsottuna voisi olla syytä että kun valiokunta sitten ottaa tämän tämän käsittelyynsä niin tämä lähetettäisiin perustuslakivaliokunnan kautta niin että saataisiin tästä asiasta lausunto kiitoksia

arvoisa rouva puhemies ja ministeri kuntien itsehallinto on asia jota on arvostettava meillä on kuitenkin tilanteita joissa itsehallintoa jo rajoitetaan siinä tapauksessa että kunta ajautuu niin sanottuun taloudelliseen kriisikuntatilanteeseen elikkä siihen on useampi eri mittari velkaantumismäärä ja veroprosentit ja muut millä sitä arvioidaan ja silloin on valtioneuvostolla mahdollisuus puuttua kunnan toimintaan ja asettaa sinne selvitysmies tai

ja nyt ajatellaan että tätä samaa logiikkaa sitten tarpeen mukaan olisi mahdollista käyttää myös muissa ongelmallisissa tilanteissa jolloin kunnan päätöksentekokyky on jotenkin mennyt ja se tarvitsee ulkopuolista arviointia mutta perusteluissa lain osalta kyllä yhä edelleen muistutettiin siitä että kunnalla on ensin velvollisuus itse selvittää näitä asioita sen takia uskon tähän edustaja laukkasen ajatukseen että tämä on kyllä jo menossa perustuslakivaliokuntaan näin ajattelen ainakin itse koska kunnallinen itsehallinto on niin vahva suomessa ja niin pitää ollakin tämä asia että kunnalla on velvollisuus pidättää joku luottamushenkilö toimestaan on varmaan aika rankka jos ajatellaan sitä kunnanvaltuuston puheenjohtajan roolia tai sen valtuustonkin roolia siinä tapauksessa että on vakava kiista ja siellä on kaksi eri puolta edustaja marin jo kysyi kuinka paljon tällaisia tilanteita on ollut ja ehkä jatkan tätä kyselyä siltä osin että mikä on sitten se kunnanvaltuutetun mahdollisuus reagoida onko se hallinto oikeus vai onko se joku muu mahdollisuus tähän oikeusturvaan nähden jos siellä on oikeasti tämmöinen tulehtunut tilanne mitenkä sitten sitä omaa oikeusturvaansa voisi sieltä perätä tämä on siis se yksi iso asia toinen asia tilanteissa joissa kaikki ovat jäävejä on perusteltua määritellä uusia varavaltuutettuja tai päättää uusista varavaltuutetuista jotta päätöksenteko saadaan uudelleen uudelleen käyntiin valitettavasti on tilanteita että valituksia tehdään vaikkapa kaupunginhallituksen kaikista luottamushenkilöistä ja silloin olen itsekin ollut sellaisessa kunnassa on mietittävä kuka on sitten se kaupunginhallituksen kokouksessa virallisesti päätöksentekoa tekevä ihminen kun kaikista on kerran valitukset päällä valitettavasti tämä on myöskin tämmöinen nykyinen malli jotenkin nykyiseen kunnallispoliittiseen kulttuuriin kuuluu valitusten tekeminen toisista luottamushenkilöistä tai virkamiehistä näin ei pitäisi olla sitten tämä kohta kuntayhtymien itsehallinnosta elikkä tällä hetkellä meillä on kehitysvamma ja erikoissairaanhoitolait joissa on erilainen malli ja nyt on esitys että tämä tulisi muuttaa kaikilla alueilla kuntalain perusteiseksi minä tuen tätä hyvin vahvasti ja sosialidemokraattina erityisen vahvasti siitä syystä että me ajattelemme että koko sosiaali ja terveydenhuolto voidaan järjestää tulevaisuudessa kuntalain pohjalta muodostamalla suuremmat aluekunnat jotenka on hieno askel hallitukselta aluekuntamalliin toteuttaa myöskin sote uudistusta

elikkä aluekuntamallilla järjestämme sotea se on tässä se hyvä esitys joka minusta alkaa tässä ensimmäisellä pienellä askeleella jo sinne suuntaan menemään mutta vielä pieni lisäys tähän kuntalakiin on tulossa äänioikeuden lisäämisessä ja minusta on hyvin perusteltua se että ihmisillä jotka asuvat lähestulkoon vakituisesti on kunnallisessa päätöksenteossa sitten myöskin mahdollisuus äänestää eikä vain osallistua erilaisiin keskusteluihin ja tämän takia myöskin tätä osaa tästä tuen

puhemies kunnallisen itsehallinnon tarkoituksenahan on nimenomaisesti se että kunta pystyy parhaalla mahdollisella tavalla järjestämään ja tuottamaan palveluita asukkailleen ja aina kun tätä itsemääräämisoikeutta kunnallista itsehallintoa ollaan käsittelemässä niin ollaan kyllä todella tarkan harkinnan paikassa mutta niin kuin edustaja paatero jo tuossa edellä totesi jo meillä erilaisilla säädöksillä pystytään puuttumaan siinä vaiheessa kunnalliseen itsehallintoon jos kunta on taloudellisesti umpisolmussa ja nyt ollaan tekemässä se toinen väylä että jos kunta on mennyt myös päätöksentekojärjestelmässä

yhtä lailla voidaan pitää näitä muita muutoksia joita tässä yhteydessä ollaan käsittelemässä varsin perusteltuina ja niin kuin hyvin on täällä monissa puheenvuoroissa tullut esille tämä ei nyt varsinaisesti ehkä pelkästään koske kittilän kuntaa mutta on aivan selvää että kyllähän se prosessi mikä valitettavasti kittilän kunnassa on ollut esillä on ollut ainakin sysäys sille että tällaista lainsäädäntöä suomeen tarvitaan toivon todella että aina ensisijaisesti

arvoisa rouva puhemies muuttamiseksi siinä tarkoituksessa että luodaan lainsäädäntöpohja sille että kunta joutuu vaikeuksiin joista ulospääsemiseen ei enää muita keinoja ole on perusteltu ja hyvä on syytä muistaa että suurin osa kansanedustajista toimii kuitenkin jossakin kunnassa luottamustehtävässä ja jokaisella varmaan on kokemuksia tilanteesta jolloin ollaan ikään kuin pattitilanteessa no normaaleja kunnallisia päätöksentekoerimielisyyksiähän jokainen joutuu sietämään se on selvä asia mutta todellakin jossakin tapauksessa tämmöisiä jääviysasioita ja sitä tilannetta varten ettei saada päätösvaltaista toimielintä kokoon ei sitten millään pitää totta kai olla lainsäädäntö että pystymme tilanteet selvittämään perustuslakimme mukaan kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin ja lakia on tarkoin noudatettava näin ollen tämä ministeri vehviläisen esittelemä esittelemä hyvä lakiesitys on kyllä kannatettava ja nimenomaan tukee kunnallista itsehallintoa on syytä muistaa aina tämä ståhlbergin aikanaan kirjoittama suomen perustuslaki se suuri ideahan lähti kunnallisesta itsehallinnosta ja sen vahvuudesta tämän takia vaikka tämä nyt poikkeuslakityyppinen laki onkin eivät niin asiat voi olla että kun kunnassa tilanne menee jumiin niin sitten jäätäisiin siihen tilanteeseen ikään kuin odottamaan tapahtuuko joku taivaan ihme että hommat selviävät kyllä sitäkin poikkeustilannetta varten pitää kunnossa ja nimenomaan niin että kunta pääsee jatkamaan lainmukaista toimintaansa ja tuottamaan niitä palveluja kuntalaisille mitä kuntalaiset tarvitsevat

tässä kuntalain muuttamisessa on kyse jossa kunnan hallinto saatetaan lainmukaiseksi ja tällaiselle säätelylle on aivan ehdottomasti paikkansa ääritilanteissa tämän selvitysraportin laatinut kari prättälä totesi raporttinsa saatteessa osuvasti että jokainen kunnallista itsehallintoa arvostava varmasti olisi toivonut ettei selvityksen sisältämää sääntelyä olisi tarvinnut koskaan pohtia tämä on kyllä hyvin sanottu ja tiivistää varmasti kaikkien ajatukset tästä nämä muutostarpeet ovat kuitenkin ihan todellisia ja lähtevät aivan aidoista oikeudellisista ongelmista tiedossa on että tätä lakiesitystä varten on tehty todella huolellista taustatyötä on hyvä muistaa että tällä esityksellä turvataan kunnan päätöksentekokyky ja sen myötä koko päätöksenteon uskottavuus ja luotettavuus ne ovat tärkeitä arvoja kaikilla päätöksenteon tasoilla ja ja varsinkin nyt muuttuvassa kuntaelämässä toisenlaisista väitteistä huolimatta tämä lakiesitys ei tee minkäänlaista ohituskaistaa valtiolle puuttua kuntien asioihin aiempaa enemmän kunnan viranomaisilla säilyy edelleen ja näin täytyy ollakin ensisijainen velvollisuus itse selvittää ja ratkaista ongelmansa tämä tukee sopivasti kunnallista itsehallintoa oikein hyvin samoin kuin se että

ensi vaiheessa juuri se asianomainen kunta minusta ovat huomionarvoisia erityisesti ne havainnot jotka oli tehty hallinnon laillisuuden valvonnan puutteellisuudesta valvonta ei tällä hetkellä ole systemaattista eikä se välttämättä painotu niitten valvottavien asioitten tärkeyteen kun tämmöistä yhteiskunnallista vaikuttavuutta tarkastellaan näin on nimenomaan prättäläkin kirjannut tähänkin tämä lakiesitys vastaa aivan erinomaisesti
arvoisa arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys lähtökohdiltaan on tällä varmistetaan se että kunnan päätöksenteko ei halvaannu poikkeuksellisessa tilanteessa jossa kunnan luottamushenkilöiden osalta syntyy luottamuspula tämän hallituksen lakiesityksen mukaisissa tilanteissa kunnallinen itsehallinto on tietenkin suomessa vahvan perustuslain suojan takana ja ja tätä suojaa on toki lainkin mukaan syytä kunnioittaa mutta tietenkin korostaisin myös kunnan omaa vastuuta omasta tulevaisuudesta ja sitä lakiesityksessä hyvällä tavalla myös korostetaan ei ainoastaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa vaan myös vaikeassa hallinnollisessa tilanteessa kunnan pitää pystyä tuottamaan palvelunsa kuntalaisille ja kunnan hallinnon pyöriä kysyisin kuitenkin tässä kun ministeri on paikalla kahdeksannestakymmenennestäviidennestä pykälästä

tässä mainitaan luen pienen kohdan jos on syytä epäillä että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti kunnanhallituksen on vaadittava ilmoitettava asiasta valtuustolle ja niin edelleen tämä jatkuu niin että valtuuston puheenjohtaja voi päättää väliaikaisesta pidättämisestä luottamustehtävien osalta mutta mitä tapahtuu siinä tapauksessa jos valtuuston puheenjohtaja on se ongelma syy jonka takia tämäntyyppinen prosessi käynnistyy onko tänne lakiin kätketty pykälä jossa valtuuston varapuheenjohtajalle säädettäisiin näissä tapauksissa vastaava oikeus kuin valtuuston puheenjohtajalla valtuutettujen

arvoisa puhemies olisin myös ministeriltä kysynyt nimenomaan tästä kahdeksannestakymmenennestäviidennestä pykälästä

ensinnäkin kun täällä toisessa momentissa puhutaan ja kolmannen momentissakin tästä tutkimuksesta ja tutkinnasta niin tarkoitetaanko tällä esitutkintaa vai onko tämä ihan joku muu tutkimus jotta ei tulisi epäselvyyttä sitten lain tulkitsijoille

silloin tämä tämä mahdollinen pidättäminen kytkettiin muistaakseni siihen että piti olla odotettavissa yli kuusi kuukautta rangaistusta tästä teosta no se asia eteni sitten niin että mitään ei silloin tehty ja tämä eteni tuomioistuimiin ja ja sitten hovioikeudessa se vahvistettiin että tämä luottamusmies sai sai sakkorangaistuksen kuultavan uhkaamisesta uhkaamisesta oikeudenkäytössä joka kohdistui toiseen luottamusmieheen ja siinä oli kyseessä sitten uhkaus joka kohdistui toisen henkeen ja terveyteen oikeastaan olisin kysynyt silloin itse olisin toivonut että sen olisi saanut jollain tavalla edes käsittelyyn mutta se edellyttää niin paljon monien monien aktiivisuutta jotta sen saa käsittelyyn ymmärränkö oikein nyt tämän kolmannen momentin että valtuuston on tutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä ja sitten tulee tämä harkinta elikkä nyt on joka tapauksessa tehtävä se harkinta

äsken puhuin oli juuri se ongelma että sitä sitä ei tarvinnut käsitellä joten se jäi pöytäkeskusteluihin sitten olisin tietysti hallintovaliokunnalta toivonut että se erityisesti kävisi vähän läpi tuota tunnusmerkistöä tuohon arvioon koska koska tästä ei oikein hirveästi ole niin sanottua oikeuskäytäntöä miten miten tämä arvio tulisi tehdä ettei se tule liian helposti

arvoisa puhemies käsiteltävänä oleva lakiesitys tähtää sinänsä oikeisiin tavoitteisiin mutta toteuttaminen kuntalain muuttamiseksi esitetyllä tavalla ei ole ongelmatonta lakiesityksen valmisteluvaiheessa sekä oikeusministeriö että korkein hallinto oikeus ovat antaneet hyvin kriittiset lausunnot esityksestä toivon että valiokuntakäsittelyssä nämä lausunnot otetaan vielä erittäin tarkasti huomioon on hyvä että lakiesitystä on jonkin verran muokattu annettujen lausuntojen perusteella valtiovarainministeriön viimesijainen toimivalta määrätä kunta erinäisiin toimenpiteisiin on poistettu sadannestayhdeksännestä a pykälästä hyvä kunnallista itsehallintoperiaatetta tämä säädös olisi loukannut jo kohtuuttoman paljon valtiovarainministeriölle esitetään kuitenkin oikeutta päättää luottamushenkilön toimestaan rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi sinällään koko sadasyhdeksäs a pykälä on jo muotoilunsa puolesta ongelmallinen kunnan hallinnon ja toiminnan edellytetään olevan poikkeuksellisen suurissa vaikeuksissa joista kunta ei kykene selviytymään jotta pykälä tulee sovellettavaksi yleiskielellä ajateltuna tässä voisi kuvitella viitattavan suuriin katastrofeihin suomen historiassa kuntien tehtäviin

puututtiin kuntalaisten valitsemat toimielimet sivuuttaen lähinnä sota aikana jolloin evakuoitujen paikkakuntien väestön olojen järjestelyyn ei voitu kutsua koolle asianomaisten kuntien valtuustoa hallituksen esityksessä todetaankin että islannissa missä ainoana pohjoismaana on tällainen

kuntalaissa pykälä on kirjoitettu lähinnä luonnonkatastrofien varalle jos vaikka tulivuori purkaantuu kunnanviraston päälle tuhoten kokousta pitämässä olleen kunnanvaltuuston ministeriö voi määrätä esimerkiksi naapurikunnan valtuuston hoitamaan väliaikaisesti tehtäviä arvoisa puhemies kuitenkin kun esitettyä sadattayhdeksättä a pykälää lukee eteenpäin havaitaan kyseen olevan huomattavasti vähemmän dramaattisista tilanteista tällaisia poikkeuksellisen suuria vaikeuksia ovatkin säädöksen mukaan vain tilanteet joissa on meneillään esitutkinta kunnan viranomaisen tai kunnan toimielimen jäsenen virkarikoksesta tai epämääräisemmin on muuten perusteltua syytä epäillä että kunnan viranomaiset tai sen toimielimen jäsenet ovat olennaisesti tai toistuvasti toimineet lainvastaisesti tai laiminlyöneet lakisääteisiä velvoitteitaan eikä kunta ole ryhtynyt riittäviin toimiin kunnan hallinnon saattamiseksi lain tai hyvän hallintotavan mukaiseksi

edellä kuvatut tilanteet voivat toki pitää

sisällään hyvinkin vakavia kunnallishallinnon kriisejä mutta kuinka monessa tapauksessa todella koko kunnan toiminta on oikeasti halvaantunut erittäin vaikea miettiä ja millainen olisi sellainen rikostutkintakokonaisuus joka tekisi suuren luottamushenkilöjoukon todellisesti yleisesti esteelliseksi kaikkien toimielimiensä harjoittamaan valmisteluun ja päätöksentekoon

toiminnoista rikostutkintapyyntöjä jotka eivät välttämättä oikeasti johda mihinkään miten me tämän tilanteen pystyisimme korjaamaan entä mitä jos kyseessä on tilanne jossa jonkun kunnan sisäisen riidan seurauksena tehdään tutkintapyyntö jostakin valtuuston enemmistöpäätöksestä kuten nyt oli kittilässä ja valtuuston enemmistö joutuu tutkintaan yhden asian takia onko oikein että heidät pidätetään silloin kaikkien muidenkin asioiden hoidosta mitä jos syyteharkintaa tehdään vuosien ajan ja lopulta syytteet jätetään nostamatta tai tuomioistuin antaa vapauttavan tai hyvin lievän tuomion onko oikein että nämä kuntalaisten demokraattisesti valitsemat päätöksentekijät ovat tuolloin olleet estettyinä hoitamasta demokraattista velvollisuuttaan törkeät rikokset ovat tietenkin asia erikseen arvoisa puhemies lopuksi kittiläläiset ovat aiheestakin olleet asian valmistelusta ja varsinkin keskustelusta sen ympärillä erittäin kriittisiä nyt laki on onneksi kirjoitettu selvästi niin että kittiläläiset saavat olla rauhassa kunhan

laki käsittäisi vain ja ainoastaan nämä pykälät seitsemäntoista on siis kyse näiden varavaltuutettujen nimeämisestä ja sitten kolmannenkymmenennenviidennen pykälän neljäs momentti tästä tilapäisen valiokunnan nimeämisestä jäätäisiin näihin kohtiin sillä nämä kohdat ovat ne uskoisin lähes kaikki kuntien asiat pystyttävän ratkaisemaan jos mennään äärimmäiseen tilanteeseen sitten vielä myöskin se mistä kari tuossa äsken esitti kysymyksen että miten toimitaan silloin jos valtuuston puheenjohtaja olisi se ongelmatapaus mielestäni tämä tilapäinen valiokunta pystyisi hoitamaan tämän asian ja lopuksi vielä nyt se että onneksi laki on laadittu niin että kittiläläiset saavat olla jatkossa rauhassa koska laki tulee todellakin voimaan vasta seuraavien kunnallisvaalien jälkeen

arvoisa rouva puhemies tässä laissa on erittäin hyvin otettu huomioon eri oikeusasteiden lausunnot ja on kiitettävää että

viety tähän sääntelyyn täällä esityksessä todetaan näin että menettely ei koskisi kuntaa jonka talous on poikkeuksellisissa vaikeuksissa täytyy sanoa että ehkä olisi ollut hyvä että olisi ollut tämä mukana tässä koska me olemme ajautumassa monella paikkakunnalla sellaiseen tilanteeseen että melkein ainoa ratkaisu kunnan ongelmiin on veroprosentin nostaminen ja kaikki muu käsittely jää heikommalle tarkastelulle

jos tämmöinen selvityshenkilö asetetaan valtiovarainministeriö asettaa sellaisen että se tuo kuntaan myös semmoisen ryhtiliikkeen hallinnon puolella niin kuin tässä on ajateltu mutta olisi ollut hienoa ja tämä olisi ehkä voinut tuoda siihen sen tilanteen että se olisi tuonut myös talouden puolella sen ryhtiliikkeen ja sitten auttanut tekemään niitä vaikeita päätöksiä ehkä jopa kuntien yhdistämisestä ja muusta vastaavasta

lakiesitystä hyvin perusteltuna

toteaa että kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkasti noudatettava lakia on vahva velvollisuus perustuslaissamme puhutaan kunnista ja kuntien hallinto perustuu kuntien asukkaiden itsehallintoon tämä lakiesitys omalta osaltaan vahvistaa juuri tätä siksi tällainen tarvitaan että myöskin vaikeissa tilanteissa pystytään vahvistamaan että meillä on kuntien asukkaiden itsehallinto tämä on se suuri perustarkoitus uskon että kun tämä laki on voimassa se toimii myös sillä tavalla positiivisessa mielessä ennalta ehkäisevästi että kiinnitetään näihin asioihin riittävää huomiota

arvoisa puhemies muutama kom mentti tähän keskusteluun edustaja marin lähti täältä mutta kun hän kysyi sitä onko ollut kovin yleistä tämmöinen luottamushenkilön pidättäminen tehtävästään niin eihän se ole ollut kyllä me tiedämme että se ei ole ollut kovin yleistä ja nyt tällä hetkellä siihen on oikeus mutta ei ole velvollisuutta tässä kahdeksannessakymmenennessäviidennessä pykälässä johon myös ainakin ainakin edustaja kari viittasi

on selvitetty vähän tarkemmin tätä missä kohtaa tätä velvollisuutta tulisi käyttää eihän se ihan niin kuin helpon päässä kyllä minusta ole jos lukee tämän ehdotuksen täältä sivulta kolmekymmentäkolme tämän koko pykälän niin kyllä silloin puhutaan vakavista asioista kun valtuusto ryhtyy puuttumaan puuttumaan ja pidättämään henkilöä luottamustehtävästään sitten haluan todellakin todeta sen kun täällä tuli parissa puheenvuorossa muun muassa edustaja marinilla tästä valtuuston puheenjohtajan roolista että tässä pykälässähän sanotaan että että ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja joten on erittäin lyhyestä kysymys kyllähän valtuustot aika monessakin kunnassa kokoontuvat joka kuukausi ja jos ei ihan joka kuukausi niin ainakin sitten joka toinen kuukausi niin että se tavallaan ajallisesti kyllä minusta menee sitten eteenpäin täällä tulivat myös esille nämä korkeimman hallinto oikeuden ja oikeusministeriön lausunnot ja kuten esittelypuheenvuorossani totesin niitä on pyritty ottamaan myös huomioon niissä lausunnoissa varsinkin korkeimman hallinto oikeuden lausunnossa tuli esille tämä kunnallinen itsehallintoasia myös perustuslain näkökulmat ja on varmasti niin että tätä tematiikkaa täällä eduskunnan valiokuntakäsittelyssäkin katsotaan tarkasti ja ja minusta niin pitää tehdäkin sitten totean vielä edustaja laukkaselle että kun tässä ei ole

taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden kuntien osalta voidaan asettaa sitten arviointimenettely valtiovarainministeriön puolelta sitäkään onneksi ei kovin usein tarvitse tehdä esimerkiksi nyt kun puhutaan näistä kriisikunnista meillä ei ole tällä hetkellä yhtään taloudellista kriisikuntakriteeriä täyttävää kuntaa ja se on hyvä asia sitten minä aivan lopuksi ehkä totean sellaisen

sääntelyä mitä tässä nyt tehdään olisi ollut helpompi laajemman kuntalain uudistuksen yhteydessä tämmöisen kokonaisuudistuksen yhteydessä jotta silloin yksikään kunta ei olisi joutunut tavallaan tikun nokkaan mutta tämä tehdään nyt tässä ja kuten on tullut esille se tulee sitten voimaan ensi valtuustokauden alusta

pykälä on perustuslaillisesti hyvin ongelmallinen on todella hyvä että perustuslakivaliokunta tulee käymään tämän kyseisen pykälän sitten tarkasti läpi että joudutaanko se jopa jättämään pois mutta sen näkee sitten valiokuntakäsittelyn aikana

ministeri tuossa sanoi että valtuuston puheenjohtajalla on oikeus panna asiat voimaan heti ilman aiheetonta varmasti myös sitä kun asiat alkavat selkeytyä ja purkautua niin että niissä asioissa toimitaan mahdollisimman nopeasti mutta haluan vielä kysyä jos todellakin puheenjohtaja itse prosessissa tavallaan se ongelman

prosessi kohdistuu niin olisiko syytä lakiin kumminkin saada kirjattua myös valtuuston varapuheenjohtajalle siinä tapauksessa tämä sama oikeus tai velvollisuus

itse asiassa minä en ole ollut tässä valmistelussa pohtimassa juuri tätä yksityiskohtaa mutta maallikkona ajattelisin noin mutta totean hyvin varovasti että maallikkona ajattelen noin teidän pitää täällä kun hallintovaliokunnassa tätä

puhemies hallituksen esitys perintö ja lahjaverotuksesta on ollut jo pitkään verojaoston pöydällä on todella eriskummallista että hallitus on jo toistamiseen perunut perintö ja lahjaverolakiin sisältyvän muutosehdotuksen vain sen johdosta että perustuslakivaliokunta ei antaisi voimassa olevaan säännökseen ja sen muutosehdotukseen lausuntoaan mitä hallitus oikein pelkää mikä on se vaara jonka vuoksi hallitus tuntuu pelkäävän perustuslakivaliokuntaa kuin ruttoa etenkin kun hallituksen itsensä mielestä perintö ja lahjaverotukseen esitetty viidennenkymmenennenviidennen pykälän yhdeksäs momentti on ongelmaton perustuslain yhdenvertaisuuden kannalta eikö hallitus usko enää edes omia puheitaan jos asia on näin kuin hallitus sanoo miksi perustuslakivaliokuntaa niin paljon että kaikki mahdolliset kommervenkit tehdään jotta esityksen perustuslainmukaisuutta ei arvioitaisi on hyvin vaikeaa arvioida mikä todellinen yhteys esityksen perusteluissa mainituilla seikoilla on ja mikä vaara esityksen voimaan saattamiseen olisi liittynyt jos lausunto perustuslakivaliokunnalta olisi pyydetty

kuin siihen tehtävien muutosten tulee aina kestää perustuslaillisuusarvioinnit raskauttavaa asiasta tekee se että samanlainen farssi nähtiin jo vuoden kaksituhattakahdeksan syksyllä lopuksi siis aivan lopuksi tahdon kysyä onko eduskunta valmis että sukupolvenvaihdokseen liittyvä huojennuskäytäntö mitä ei ole koskaan arvioitu perustuslakivaliokunnassa saatetaan sen arvioitavaksi tavalla tai toisella vaikka ensi keväänä annettavalla uudella esityksellä

arvoisa rouva puhemies tässähän siis alun perin hallituksen tarkoituksena oli muuttaa sinänsä hyvässä tarkoituksessa perintö ja lahjaveroa siten että myös alaikäinen saisi huojennuksen mutta kummasti kävikin niin että yhtäkkiä hallitus haluaa tämän alkuperäisesti alaikäiselle luvatun huojennuksen on todettu epäreiluksi perua toistamiseen sen vuoksi tästä on nähty varsin erikoinen voisi sanoa episodi näytelmä tai tapahtumaketju mikä avautui meille verojaoston jäsenille liittyen tähän asiaan nimittäin tiesimme että jo vuonna kaksituhattakahdeksan kun tämä kyseinen viideskymmenesviides pykälä on ollut auki ja on ollut perustuslakivaliokunnan käsittelyssä on tullut ilmi että siinä on mahdollisesti perustuslaillisia ongelmia ja kun tämä huomattiin niin silloin kaksituhattakahdeksan vedettiin tämä silloisen vanhasen porvarihallituksen esitys pois no nyt sitten kun tämä kyseinen sama momentti aukaistaan se johtaisi tietenkin tähän samaan epäilykseen pitäisikö nyt tulkita sitten tätä perustuslainmukaisuutta ja siksi koska tämä keskustelu käynnistyi meillä jaostossa päätimme että haluaisimme kuulla perustuslakivaliokunnan kannan tähän niinkin pitkälle että jo valmisteltiin

perustuslain asiantuntijoita jaostossa no kuinka ollakaan tämän kuulemisen lopputulos ei varmasti sitten jäänyt kuulijalle epäselväksi koska seuraava episodi nähdään nyt täällä tänään eli nyt sitten tuotiinkin tämä täydentävä esitys jolla poistetaan tämä alaikäiselle suunnattu huojennus siksi että nyt perustellaan että sitä nyt ei tarvitsisi sitten lähettää perustuslakivaliokuntaan kuten tässä edustaja aalto juuri totesi että hallitus itse toteaa että sinänsä heidän mielestään tämä ei ole ongelma mutta kuitenkin ja jos ei se ole ongelma niin herää kysymys miksei tätä alkuperäistä esitystä voida pitää ja lähettää sitä perustusvaliokuntaan jotta meille ei jäisi sellaista olemassa olevaa lainsäädännöllistä tilaa jota koskaan ei ole perustuslaillisesti

tästä yleisemmästä problematiikasta joka sisältyy tähän viidenteenkymmenenteenviidenteen pykälään eli tästä tietynlaisesta huojennusmahdollisuudesta joka tällä hetkellä ulottuu myös siihen että kun yritysvarallisuutta peritään niin samalla voidaan periä myös merkittävää arvopaperi omistusta huokeimmilla veroprosenteilla

ja yritysvarallisuudessa todellinen efektiivinen veroprosentti olisi keskimäärin kun taas sitten samaan aikaan se veli tai sisko tai perijä joka ei ole yrittäjä maksaa sen normaalin asteikon mukaan kahtakymmentä kolmeakymmentäkolmea prosenttia sitä mikä asteikko hänen kohdallaan on ja kaikki ymmärtävät että tämä nyt ei kuulosta siltä että kaikki olisi ihan kunnossa näiden mahdollisuuksien suhteen ilmeisesti tätä ei haluttu perustuslailliseen arviointiin silloin kaksituhattakahdeksan kun esitys vedettiin pois tämän vuoksi näitä kysymyksiä on nyt lähdetty esittämään ja ollaan käyty tämä varsin omituinen näytelmä jonka seurauksena täytyy myöntää me olemme aika usein keskustelleet oppositiopuolueiden kesken että nyt näyttää siltä että hallitus ei halua väen vängällä tätä asiaa perustuslakivaliokuntaan

tämä asia näyttäytyy sellaisena että nyt tässä pelätään jotain siksi me olemme herättäneet näitä kysymyksiä ja puhemies on selvää että me emme jätä näitä kysymyksiä tähän minun mielestäni olisi reilua kaikkien suomalaisten kannalta että joku olemassa oleva lainsäädännöllinen tila jossa on esitelty matkan varrella sitä että siihen saattaa liittyä perustuslaillisia ongelmia ei olisi sellainen ettei sitä voitaisi rehdisti perustuslaillisesti arvioida muuten jos tämä prosessi nyt menee näin tämähän tarkoittaa että perintö ja lahjaveroon jää perustuslain kannalta testaamaton pykälä koska pelätään että vauraat ihmiset menettävät

arvoisa puhemies viime kauden oppositiojohtaja nykyinen pääministeri juha sipilä neljästoista kymmenettä kaksituhattakaksitoista totesi näin veroparatiisien hyväksyminen osoittaa huonoa harkintaa itsekkyyttä lyhytnäköisyyttä ja yhteiskuntavastuun välttelyä aloitin tarkoituksella edustajat tällä sitaatilla koska haluan herättää kysymyksen onko tämän käsiteltävissä olevan esityksen pohjalla muitakin tarkoitusperiä kuin hyviä tarkoitusperiä arvoisa puhemies esityksessä siis esitetään että käytännössä peruttaisiin alaikäisille jo tulossa ollut huojennus yritysten perintöverotilanteessa siis toistamiseen ja miksi jotta kaikkein rikkaimpien suomalaisten saavutetut edut yrittäjähuojennuksien näkökulmasta eivät vaarantuisi saavutettu etu on siis se että miljoonien arvopaperisalkkuja voi periä varsinaisen yritystoiminnan ohessa samoilla huojennusehdoilla eli keskimääräisellä noin kolmen prosentin todellisella verolla on se hävytöntä että samaan aikaan kun hallitus vaatii kansaneläkeläisiä uhrautumaan suojellaan miljoonaperintöjen omistajien kohtuuttomia veroetuja ei yritysperinnön saamisessa mitään pahaa ole mutta pahaa tuntuu olevan siinä että sen varjolla voi huojentaa myös muuta omaisuutta joka ei liity käytännössä tämän yritystoiminnan siirtämiseen seuraavalle sukupolvelle meillä on siis käsissä täydennetty lakiesitys joka on nyt täydentynyt tyhjentymällä tosiasiassa kuitenkin tämä käsittelyssä oleva esitys kaksisataaneljäkymmentäviisi on sidoksissa siihen alkuperäiseen esitykseen numerolla sataseitsemänkymmentäviisi ja kun olen ehtinyt tänään jo tutkia eduskunnan työjärjestyksen niin siellä nimenomaan todetaan että näitä molempia esityksiä pitää yhdessä käsitellä

hyvin ansiokkaasti viidennessäkymmenennessäviidennessä pykälässä määritellään käytännössä yritysten ja maatilojen jatkajien verohuojennuksen ehdot ja kuten hallituksen esitys toteaa huojennukset ovat

varsin mittavat yritysvarallisuuden saajan efektiivinen perintövero on keskimäärin kolme pilkku viisi prosenttia ja maatilavarallisuuden jopa yksi pilkku kahdeksan prosenttia kun tätä pykälää käsiteltiin vuonna kaksituhattakahdeksan hallituksen esityksessä numero viisikymmentäkolme kautta kaksituhattakahdeksan perustuslakivaliokunta arvosteli sitä että yritysvarallisuutena voidaan luovuttaa huomattavastikin sellaista sijoitusvarallisuutta joka ei liity sukupolvenvaihdoksen kohteena olevan yrityksen aitoon tuotannolliseen toimintaan yhdenvertaisuusongelman takia perustuslakivaliokunta vaati tuolloin sääntelyn muuttamista sellaiseen muotoon jossa yritysten taseisiin sisältyvä tuotannollista toimintaa palvelematon sijoitusvarallisuus rajataan kokonaan sukupolvenvaihdoksia koskevan verohuojennuksen ulkopuolelle valitettavasti näin pitkälle ei koskaan päästy ei päästy siihen että oltaisiin toteutettu tämä perustuslakivaliokunnan tahto sillä perheyritysten liitto ei halunnut että verottaja saa avata perittävien yritysten taseet sama mittava etu koskee myös maatilaan liittyvää metsäomaisuutta kyllä perustuslakivaliokunnan huoleen lienevät vaikuttaneet korkeimman hallinto oikeuden ratkaisut koska eduskunta nimenomaisesti ei ollut ilmaissut tahtoaan erotella omaisuuslajeja ja toimia tuolla edellä mainitulla tavalla silloin korkeimman hallinto oikeuden kolmessa ratkaisussa kaksituhattakaksi viiva kaksituhattakuusi huojennettiin kahdenkymmenenkahdeksan miljoonan markan siten noin kahdeksansadankahdeksankymmenentuhannen euron ja peräti sadanyhden miljoonan euron arvopaperisalkku

kaikkein varakkaimpia suomalaisia tämä kertoo siis tosissaan siitä kuinka hallitus taistelee veronkiertoa ja aggressiivista verojen suunnittelua vastaan muistutamme siis vielä siitä myös sosialidemokraattien näkökulmasta että kyllä näihin asioihin pitää puuttua kun ennakkotapaus on olemassa vuodelta kaksituhattakahdeksan minä syvästi kehotan kaikkia kansanedustajia tykönään miettimään sydämessään onko tämä oikein jos nimenomaan jo vuonna kaksituhattakahdeksan perustuslakivaliokunta vaati tämän muutoksen tekemistä ja silloinen porvarihallitus sitä ei halunnut ja nyt tekemällä tämä lasten tultiin tilanteeseen jossa perustuslakiarvio olisi ollut pakollinen mutta siitä vetäydyttiin tällaisella yksipuolisella tavalla jossa aidosti perustuslakivaliokunta ei voinut arvioida millä tavalla tätä esitystä sataseitsemänkymmentäviisi olisi pitänyt korjata jotta perustuslaillisuus olisi tullut täytäntöön minä en halua olla tällaisessa mukana minä pidän tätä kohtuuttomana ja törkeänä politikointina tämä on parhaimmillaan sitä kamalaa

kaverikapitalismia josta me olemme aikaisemminkin puhuneet

arvoisa rouva puhemies en tunne viime kauden ja edellisten kausien historiaa ja ja keskusteluita enkä tiedä mitä tällä hetkellä valiokunnassa keskustellaan en itse yleensä tuo saliin valiokuntakeskusteluja mutta en tiedä miten julkisia ja missä tilanteessa siellä valiokunnassa ollaan

odottakaa vuoroanne ja varatkaa puheenvuoro viitasella on tapana aina täältä takaa ilmoittaa omat näkemyksensä odottamatta omaa puheenvuoroaan mutta ymmärretään ei ole kunnollisia selityksiä joka tapauksessa olen sitä mieltä että että me voimme käyttää perustuslakivaliokunnassa tärkeitä asioita mutta ei sekään ole semmoinen paikka autuaaksi tekevä että meidän täytyy jokainen lakiesitys siellä käyttää edustaja aallolle sanoisin että meillä on kyllä valtava työmäärä siellä tällä hetkellä että ei sinne nyt huvikseen kannata asioita lähettää sanoitte että hyvin me olisimme ehtineet me me olemme itse asiassa aikaistaneet

ei ei kannata suhtautua vähättelevästi meidän valiokuntaan lainkaan meillä tuli nyt juuri ulos raippavero jonka edellinen hallitus asetti ja eläketulon lisävero me tutkimme siinä myös tämän edellisen hallituksen antaman esityksen perustuslainmukaisuuden emmekä emmekä löytäneet siitä ongelmia ei se aina sitä tarkoita että kun sinne joku tuodaan niin varmasti sitten sillä saadaan se lakihanke kaadettua kyllä se tutkitaan puolin ja toisin

tässä vakavassa asiassa kyllä kiinnittää huomiota sananvalinta mitä edustaja meri äsken käytti hän sanoi että huvikseen ei näitä asioita tuoda minä edellyttäisin sitä että perustuslakivaliokunnan jäsenet eivät oleta että näitä asioita täällä huvikseen käsitellään tai huvikseen esitetään niinkin vakavia asioita kuin se että olemassa olevan lain tila voitaisiin arvioida perustuslainmukaisuuden kannalta niin kuin sitä on yritetty tehdä jo vuonna kaksituhattakahdeksan jolloin silloinen hallitus veti esityksen pois koska tätä ei uskallettu saattaa loppuun tästähän oli jo ennakkolausunto kirjoitettuna kyseisessä valiokunnassa jossa oltiin päätymässä siihen tulokseen että tässä on ongelmia perustuslainmukaisuuden kanssa

arvoisa puhemies odotin kovasti kuuntelinko huonosti mutta en saanut nyt sitä vastausta miksei sitä sitten viime kaudella korjattu koska yritän päästä nyt tästä historiikista selville kaksituhattakahdeksan oli hässäkkä hallitus oli joku porvarihallitus en tiedä perussuomalaiset eivät ole siinä hallituksessa olleet enkä minä ole täällä eduskunnassa ollut sen jälkeen tässä on ollut useita vuosia aikaa korjata se ja nyt me olemme aloittaneet hallituskauden olisin kysynyt vain miksi tässä välissä sitä ei korjattu

monien asiantuntijoiden kanssa että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminenkin on perustuslain vastaista ja itse asiassa se ei ollut yksimielinen päätös teidänkin edustajat mukana ei ole

minusta tuntuu nyt että tässä ei ihan nähdä sitä että kyseessä ei ole politikointi vaan kyseessä on sen asian todentaminen että jos on esitetty vakavia huomioita perustuslakivaliokunnan asiantuntijoiden toimesta että tässä on perustuslaillisia ongelmia jotka tulisi selvittää niin silloin me emme puhu tällaisesta politikoinnista että miksei siellä tai miksei täällä nyt on tullut kysymys siitä että nykyinen hallitus on alun perin ajatellut avata lakipykälän ja avatessaan sen toisessa tarkoituksessa onkin käynyt ilmi että kokonaisuudessaan johon sisältyvät nämä mittavat kaverikapitalismin nimeä kuljettavat verohuojennukset hyvinvoiville ihmisille nämäkin saattaisivat joutua vaaraan ja saattaisivat joutua perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteiden arvioinnin kohteeksi ja jos koko eduskunta ei halua tätä arvioida tai jos jostain hallituspuolueesta lähdetään väittämään että täällä huvikseen näitä asioita nostetaan niin se on minusta pöyristyttävää ja näin ei puhemies pitäisi toimia me me puhumme nyt

arvoisa rouva puhemies suomi on korkean veroasteen maa ja pidän tärkeänä että verotusta pyritään keventämään tässä kevennetään nyt perintöveroa mutta samaan aikaan laajennetaan veropohjaa siten että muun muassa henkivakuutukset laitetaan verolle pidän tätä vähän erikoisena ratkaisuna että nyt ikään kuin otetaan henkivakuutuksesta verolla raha tämän muun perintöveron keventämiseen en tiedä onko tämä kovin kestävä tapa tehdä näitä asioita sitten toivon että tähänkin mikä täällä on nyt noussut keskustelussa esille

tulee selkeys

mutta tätä pidän vähän erikoisena ratkaisuna että mikä on se ajatuksenjuoksu ollut tässä monelle semmoinen viimeinen turva nyt

arvoisa puhemies tämä huojennusjärjestelmä on ollut voimassa kolmekymmentäseitsemän vuotta ja tämän hallituksen alkuperäisen ehdotuksen tarkoitus oli luoda entistä parempia edellytyksiä yrityksille investoida ja saada aikaan parempaa työllisyyttä sitten kun kävi ilmi että tässä saattaa olla ongelmia hallitus on korjannut esityksen poistanut tämän yhdeksännen momentin ja nyt palataan normaaliin päiväjärjestykseen tällä hetkellä tässä tämä pykälä ei ole auki eikä tässä ole olemassa näitä näitä ongelmia tähän liittyy poliittisia arvioita se on jokaisen itse pääteltävä itse tulkitsen niin että hallituksen tarkoituksena oli vain laajentaa edellytyksiä niin että myöskin alaikäiset tai heidän edunvalvojansa olisivat päässeet tämän huojennuksen piiriin tilanteissa joissa monta kertaa yritys joutuu sen kaltaiseen tilanteeseen että tulee kovat verot ja kassassa ei ole rahaa yritys on myytävä tai lopetettava eikä se välttämättä palvele sitä tahtoa mitä uskon että täällä eduskunnassa on arvoisa puhemies nyt käsittelyn pohjana oleva esitys menee verojaostoon ja oman tulkintani mukaan tässä ei enää ole mitään yhdenvertaisuusongelmia vaan palataan päiväjärjestykseen ja säädetään tämä laki asianmukaisessa

tässä on kysymys siitä että tässä on kokonaisuus on hallituksen esitys sataseitsemänkymmentäviisi jossa hyvin laajasti arvioidaan koko tätä esitettyä palettia sen lisäksi on tämä uusi esitys kaksisataaneljäkymmentäviisi jossa sitten yksi osa tästä kokonaisuudesta on pudotettu pois joka on vielä siellä esityksen sadassaseitsemässäkymmenessäviidessä sisässä ja kun tutustuin tänään eduskunnan työjärjestykseen niin selvisi että molempia on käsiteltävä siltä osin tämä perustuslaillinen ongelma on ilmeinen vieläkin ja tosiasia on se että tutustuin tänään tarkastin vaikka kymmenen vuotta tässä olen ollutkin myös valiokunnan olisi pitänyt hoitaa tämä perustuslaillinen arvio jota nyt ei tehdä

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat

lehtitiedoista ja täällä äsken käytetyistä puheenvuoroista olen ymmärtänyt eli korkeimman hallinto oikeuden päätettyä eräässä tapauksessa äänin kolme viiva kaksi että yritysten sukupolvenvaihdostilanteissa osakeyhtiöissä alaikäinen ei saada hyväkseen sitä sukupolvenvaihdoshuojennusta joka yrityksen jatkajalle edellyttäen että hän omistaa tietyn määrän yrityksen osakkeita on säädetty hallitus päätti esittää tämän havaitsemansa epäkohdan korjaamista

jossa tämä korjaus tehtiin perustuslainmukaisuudesta nimenomaan tältä osin valiokunnassa verojaostossa tultiin siihen tulokseen muun muassa perustuslakiasiantuntijoita kuulemalla että tähän asiaan olisi hyvä saada ja olisi tärkeätä saada perustuslakivaliokunnan näkemys kun on esitetty kysymys tämän ehdotetun näin ymmärrän uuden säädöksen suhteesta meidän perustuslakiimme ja ennen kaikkea sen sisältämään yhdenvertaisuussäädökseen tässä tilanteessa valtiovarainvaliokunnan verojaostossa ilmeisesti heräsi huoli siitä ja se on täällä äsken puheenvuoroissa myös tuotu jaoston jäsenten toimesta esiin voiko asian lähettäminen perustuslakivaliokuntaan johtaa siihen että pelkästään joka koski siis alaikäisiä perustuslainmukaisuus ei tulisi arvioitavaksi vaan arvioitavaksi tulisi koko nykyisen perintö ja lahjaverotuksen sisältämän sukupolvenvaihdoshuojennuksen perustuslainmukaisuus verojaostossa hallituspuolueiden edustajat ilmeisesti kokivat että tämä on sellainen riski jos nykyjärjestelmän perustuslainmukaisuus arvioitaisiin ja se todettaisiin perustuslain vastaiseksi että tätä riskiä ei haluta ottaa näin ollen vaihtoehtona oli ilmeisesti se että valtiovarainvaliokunta itse muuttaa hallituksen esitystä niin että tämä uusi säädös näistä alaikäisistä poistetaan tai niin kuin nyt on jostain syystä menetelty että hallitus antaa tältä osin täydentävän esityksen jolla tämä säädös poistetaan ja näin ollen näyttäisi siltä että kaikki on hyvin se kysymys joka nosti nyt perustuslainmukaisuuden varsinaisesti esiin on poistettu laista ja tätä kautta sitten on edustaja kallinkin helsingin sanomissa esittämän lausunnon mukaan päädytty siihen että kun perustuslakivaliokunnan kannalta tämä nykyinen olotila ei ole uusi vaan vanha niin tässä ei ole aihetta pyytää perustuslakivaliokunnan lausuntoa no jos tämän nyt sanoo pähkinänkuoressa niin ymmärrän tapahtuneen niin että eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa ja sen verojaostossa enemmistö eli hallituspuolueiden edustajat ottaa riskiä koko nykyisen perintö ja lahjaverolainsäädännön sisältämän sukupolvenvaihdoshuojennuksen perustuslainmukaisuudesta eli siitä että perustuslakivaliokunta toteaisi sen perustuslain vastaiseksi ja siksi päätettiin korjata lakiesitystä niin että lakiesitystä

tehdään tämä korjaus tähän alkuperäiseen esitykseen summa summarum ei haluttu perustuslakivaliokunnan arvioivan koko nykyisen perintö ja lahjaverolainsäädännön sisältämän sukupolvenvaihdoshuojennuksen perustuslainmukaisuutta koska oltiin huolissaan siitä että valiokunta voisi todeta sen perustuslain vastaiseksi ja sen vuoksi päätettiin lakiesitykseen tehdä nyt puheena oleva muutos minun on pakko sanoa että tätä tilannetta jossa eduskunta ei halua kuulla perustuslakivaliokuntaa koska se pelkää että perustuslakivaliokunnan tulkinta on väärä voisi kutsua skandaaliksi meidän perustuslain valvontajärjestelmän kannalta suomessahan lähdetään siitä ja lait ja käytäntö lähtevät siitä että perustuslainmukaisuus arvioidaan lakien säätämisvaiheessa ja jälkikäteen tuomioistuimilla on mahdollisuus ottaa kantaa yksittäisissä tapauksissa tilanteeseen vain silloin kun jokin säädös on selvästi perustuslain

mutta pelätessään että perustuslakivaliokunta saattaisi todeta lain perustuslain vastaiseksi ei lainkaan lähetä lakiesitystä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi

voisi pitää skandaalina miksi tähän sitten on jouduttu siitä minulla taitaa olla monien muiden edustajien näkemyksistä poikkeava näkemys minä en nimittäin lähde siitä että meillä suomessa on hallitus ja on ollut jo monta vuotta tai monta vaalikautta joka jatkuvasti haluaa säätää perustuslain vastaisia lakeja kuten voisi päätellä niistä lukuisista perustuslakivaliokunnan lausunnoista joissa usein pienissä yksityiskohdissa on nähty hallituksen esityksen olevan vastoin perustuslakia ja asianomainen valiokunta on sitten korjannut sitä hitusen jolloin on katsottu että se on perustuslain mukainen

että meillä on hallitus ja meillä on ollut viime aikoina hallituksia jotka jatkuvasti säätävät perustuslain vastaisia lakeja esimerkkinä olen maininnut esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön uudistamisen pari vaalikautta sitten jossa perustuslakivaliokunta näki kahdeksan perustuslain vastaista kohtaa lainsäädännössä jota vuosikausia kymmenet juristit olivat oikeusministeriössä ja muualla olleet valmistelemassa siis ongelma ei ole se että hallitus haluaa säätää perustuslain vastaisia lakeja ongelma on se että perusoikeustulkinnat perustuslakivaliokunnassa asiantuntijoiden johdattamina tietysti jotka asiantuntijat kuuluvat niin sanottuun perusoikeusfundamentalistiseen koulukuntaan pääosin ovat tulleet niin kireiksi ja niin oudoiksi minun mielestäni että täällä vakavasti nyt tapahtui näin että koko valiokunta tai siis hallituspuolueiden enemmistö valiokunnassa ei halunnut lähteä lähettämään asiaa edes perustuslakivaliokuntaan kun oltiin huolissaan siitä että mitäköhän sieltä

verolakiesitystä yhdenvertaisuusperusteella perustuslain vastaiseksi ja tämä on mielestäni aivan luonnollista koska verotuksessa kuten eräillä muillakin politiikan osa alueilla lainsäädäntö asettaa jatkuvasti eri kansalaisia erilaisiin tilanteisiin ja erilaisiin asemiin meillä on erikseen ansiotulojen verotus ja pääomatulojen verotus meillä on progressiivinen tuloveroasteikko meillä on eläkeläisillä erilainen veroasteikko käytännössä vähennysten kautta kuin palkansaajilla meillä on vähennyskelpoisia menoja joista joku voi kysyä että mikseivät vastaavat toiset menot ole vähennyskelpoisia mainitsen nyt vain yhtenä esimerkkinä ammattiyhdistysten jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden selvyyden vuoksi kannatan nykyistä tilannetta siis selvyyden vuoksi kannatan nykyistä tilannetta koska jos ne eivät olisi vähennyskelpoisia se merkitsisi työn verotuksen kiristymistä ja minä vastustan työnteon verotuksen kiristämistä siis kannatan sitä mikä on nykyinen tilanne mutta joku voisi kysyä miten yhdenvertaisuuden valossa voi olla niin että ammattiyhdistyksen jäsenmaksu on vähennyskelpoinen mutta jonkun muun yhdistyksen vaikkapa puolueyhdistyksen jäsenmaksu ei ole vähennyskelpoinen argumentiksi ei riitä esimerkiksi se että ammattiyhdistystoiminta on niin tärkeätä toimintaa koko demokratian kannalta että se pitää saada vähentää koska joku voisi olla sitä mieltä että myös puoluetoiminta on aika tärkeätä demokratian kannalta sanoa että no se on sen takia vähennyskelpoinen kun siinä on itse asiassa tulonhankkimisesta kyse kun sillä ammattiyhdistyksellä on tehtävänä huolehtia siitä että sen jäsenten tulot kehittyvät suotuisasti no tämäkään ei ole hyvä argumentti koska kyllä joku voisi olla sitä mieltä että esimerkiksi suomen keskustan jäsenmaksun pitäisi olla vähennyskelpoinen koska monille suomen keskustan kannattajille on myös tulonhankkimismielessä hyvin tarkoituksenmukaista kuulua suomen keskustaan ja jos otetaan ajankohtainen esimerkki niin jos terrafamen kaivoksella on kaksi metallimiestä ja toinen kuuluu metalliliittoon ja saa vähentää jäsenmaksunsa ja toinen kuuluu suomen keskustaan ja ei saa vähentää jäsenmaksuaan niin voi

tässä esimerkissä toinen kuuluu toiseen ja toinen toiseen tämä sinänsä ehkä vähän huvittavakin asetelma osoittaa mielestäni jos ei joku nyt esitä erinomaisen hyviä argumentteja miksi just ay jäsenmaksut pitää saada vähentää että verotuksessa on lukuisia luonnollisia eroja jotka ovat osa normaalia politiikkaa me haluamme verottaa suuria tuloja enemmän

tällä

koulukunnan mukaisella tulkinnalla voidaan nähdä perustuslain vastaista epäyhdenvertaisuutta ja rouva puhemies aivan lopuksi tiedän että perustuslakivaliokunta vaikka tiedot eivät ilmeisesti ole vielä julkisia on antanut sekä tästä eläkkeensaajien lisäverosta että tästä metsälahjavähennyksestä lausunnon jossa se on mielestäni täysin perustellusti katsonut että niissä ei ole kyse perustuslainvastaisuudesta

jatkuvasti säätää perustuslain vastaisia lakeja vaan minun mielestäni kyse on siitä että perustuslakivaliokunnan asiantuntijakaartin tulkinnat ovat liian tiukkoja esimerkiksi tässä asiassa on täysin hyväksyttävä yhteiskunnallinen pyrkimys edistää perheyritysten sukupolvenvaihdoksia se on täysin asiallinen tavoite tässä ei ole kyse mielivallasta ja tässä ei ole kyse syrjinnästä minusta on selvää että tässä ei ole kyse myöskään perustuslainvastaisuudesta se olisi pitänyt perustuslakivaliokuntaan lähettää tämä asia olisi siellä pitänyt todeta ja palata normaaliin päiväjärjestykseen

arvoisa puhemies lämpimästi samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa hallituksen ja valtiovarainvaliokunnan enemmistön toiminta on skandaali olen lämpimästi samaa mieltä myös pääministeri sipilän kanssa siitä että jos yrittäjä äkillisesti kuolee ja vaikkapa viisitoista vuotias perillinen haluaa yritystä jatkaa ei ole oikeudenmukaista että hän ei voi jatkajan verohuojennusta saada

tässä taloudellisessa tilanteessa ei luulisi olevan varaa eikä se auta yhtä ainoatakaan perheyritystä pysymään perheen omistuksessa viisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa hukkaan haaskattua rahaa jotka voisi sellaisenaan käyttää vanhusten hoitajamitoituksen varmistamiseen ne muutamat tilanteet joissa perillisiä on monta ja osa ei halua yritystä jatkaa ja näin ollen huojennusta ei ole voitu ovat valitettavia kuten harviassa itse ongelman voisi uskoakseni ratkaista muuttamalla huojennuksen ehtoja perheen sisäisissä järjestelyissä hallitus voisi tehdä lain jolla yritysten pysyminen perheessä voisi jatkua mutta se ei tee ja miksi koska silloin pitää avata tuo viideskymmenesviides pykälä jonka perustuslainmukaisuutta hallitus ei halunnut varmistaa

siinä pelossa että koko yritysperinnön huojennus puretaan perustuslakivaliokunnassa kokonaisuuteen liittyy kuitenkin toinen tutkimista edellyttävä asia kun kuolemanvaravakuutusten verovapaus poistetaan voi nousta kysymys sen perustuslainmukaisuudesta viittaan siis perintö ja lahjaverolain a pykälään aikaisemman käytännössä identtisen lakiesityksen käsittelyssä verojaoston kuulema asiantuntija nosti kahteen eri kertaan esiin sen että tämä saattaisi vaatia perustuslaillisuuden tutkimusta

lähetetään perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puhemies tässä salissa siis eduskunnassamme on käsitelty erään kerran perintö kerran perintö ja lahjaverotukseen liittyviä asioita jos jokainen niistä olisi erikseen viety tilannehan olisi ihan mahdoton mutta meillä on vuosien mittaan vastaavista tapauksista ennakkopäätöksinä olemassa useita selvityksiä joitten mukaan tämä laki voi tämän mukaisesti mennä eteenpäin ja kaikista kuten tästäkään ei tarvitse ottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa eli ennakkopäätökset ovat meidän lainsäädännössämme ykkösasia ja niiden mukaan toimitaan

se rajoittaa todella asioita miten me pystymme tukemaan tilojamme niin että ne pysyisivät pystyssä niin että meillä säilyisi vahva kotimainen tuotanto tämä on onneksi yksi mahdollisuus millä me pystymme auttamaan meidän maatilojen sukupolvenvaihdoksia ja elämää eteenpäin olen niin paljon seurannut maatilojen taloudellista tilannetta että otan tämän todella kiitollisena vastaan tätä todella tarvitaan eikä ole keneltäkään pois että meillä jatkossakin suomessa voidaan tuottaa järkevästi kotimaista ruokaa

hallitusohjelman mukaisesti yritämme saada ensisijaisesti töitä töitä ja töitä ja tämä esitys varmistaa sen että meidän kotimainen yritystoiminta pystyy jatkumaan kotimaisilla toiminnoilla kotimaisilla pääomilla eteenpäin ettei meidän tarvitse myydä omia pienyrityksiämme ja ideoitamme ulkomaille vaan voimme todellakin kotimaassa kotimaisilla voimilla harjoittaa yritystoimintaamme ja palkata suomalaisia työntekijöitä töihin

ja kunnioitan sitä niin paljon että suhtaudun hyvin vakavasti sanoihin huvikseen ja väheksyvästi kun puhutaan perustuslakia tulkitsevasta valiokunnasta pidän erittäin harmillisena että tätä esitystä on täydennetty niin että sukupolvenvaihdokseen liittyvä huojennuskäytäntö ei ole siinä mukana vähintäänkin ensi keväänä saatetaan tämä esitys perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi kokonaisuudessaan mutta tämän keskustelun pohjalta minun on pakko sanoa

valiokunnassa oli kolme valtiosääntöoikeuden asiantuntijaa ja heistä kaksi sanoi että esitys alkuperäisessä muodossaan ilman muuta pitää perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja kolmas asiantuntija sanoi että eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti jos valiokunnassa nousee epäilys tästä perustuslainmukaisuudesta ilman muuta se pitää lähettää perustuslakivaliokunnan käsittelyyn suhtaudun myös erittäin lämpimästi siihen mitä arvostamani edustaja zyskowicz toi esiin tämä tapa millä tapaa suomen perustuslain edessä toimitaan on skandaali toistan on skandaali ja sen takia kannatan edustaja harakan tekemää esitystä tämän esityksen lähettämisestä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi

että edustaja zyskowicz käytti tämän
pitkän puheenvuoronsa ja yhdessä kohtaa siinä toden totta päätyi siihen että olisi skandaali mikäli hallituspuolueet eivät uskaltaisi lähettää lakiesitystä väärää tulkintaa toden totta nyt on se tilanne että tässä kuitenkin on esitetty kuten edellä edellä puheenvuoroissa tuli ilmi niin perusteltuja näkemyksiä siitä että kokonaisuudessaan sen perustuslainmukaisuus tulisi arvioida perustuslakivaliokunnassa että en voi puhemies mitään muuta kuin ihan ehdottomasti kannattaa edustaja harakan tekemää esitystä siitä että tämä tämä laki

puhemies minusta tämä on ollut hirvittävän hyvä keskustelu että mitä suomessa voi tehdä mitä ei voi tehdä ja mikä on eduskunnan arvovallan kannalta se tapa jolla näitä yhteisiä asioita hoidetaan minusta silloin kun epäillään että voi jossakin esityksessä olla perustuslaillisia ongelmia tartutaan tähän asiaan ja se asia käsitellään eihän täällä oppositio kävisi tätä keskustelua eikä peräisi mahdollisuutta tämän yhdenvertaisuuden arviointiin jos tämä olisi suoritettu jo valiokunnan tasolla kun tutustuin eduskunnan työjärjestykseen niin selvisi kolmannestakymmenennestäkahdeksannesta pykälästä seuraava toteamus jos valiokunnassa valmisteltavaksi käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslaillisuudessa tai suhteessa ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto peviltä nyt se iso kysymys on se että jos eduskunnan työjärjestys johon me kansanedustajat olemme sitoutuneet lähtee siitä että on on pyydettävä tulee pyytää niin kyllähän tämä tarkoittaa sitä että me joudumme itse katsomaan itseämme peiliin tulee pyytää ei tämä ole mikään mahdollisuus hallituspuolueiden kansanedustajille harkita pitäisikö näin tehdä vai ei tätä on käsitelty myös perustuslaillisesta kulmasta verojaostossa ja silloin niin kuin myös oppositiopuolueiden sitoo tämä sama kolmaskymmeneskahdeksas pykälä jonka mukaan siis valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta minä todella toivon että tämä asia voidaan huomenna istunnon alussa käsitellä sille kuuluvalla tavalla ja jokainen meistä pohtii haluammeko antaa suomalaisille käsityksen että tällaisissa yrityshuojennusasioihin liittyvissä asioissa perustuslaillista tulkintaa ei voi tehdä muuta kuin täällä kovasti sitä peräämällä ja hakemalla tällaista oikeutta tehdään tämä arvio ja otetaan sen jälkeen kantaa miten asiat ovat

arvoisa rouva puhemies tässä tämä perustuslaillinen kysymys heräsi näin olen ymmärtänyt sen pykälän lisäämisestä lakiin jossa pykälässä säädettäisiin siitä että osakeyhtiöissä myös alaikäinen voi kuulua tämän piiriin ja että häntä voi osakeyhtiön hallituksessa jota pidetään riittävänä toiminnan jatkamisena edustaa muistaakseni joko laillinen edustaja tai oma vanhempansa olikohan näin eli lakisääteinen huoltajansa en itse ymmärrä kun en ole tähän asiaan perehtynyt mikä juuri tästä säädöksestä teki perustuslaillisesti herkemmän kuin tästä sukupolvenvaihdoshuojennussäädöksestä yleisesti ottaen mutta jos tähän liittyy jotain sellaista kuten ymmärsin oliko edustaja viitasen puheenvuorosta että käytännössä tämän sukupolvenvaihdoshuojennuksen piirissä väärinkäytetään tätä sukupolvenvaihdoshuojennusta ja myös tällaista muuta kuin siihen yritysvarallisuuteen liittyvää merkittävää osakevarallisuutta tai muuta varallisuutta yritetään huojennetuin veroin siirtää seuraavalle sukupolvelle niin luulisi että tämä olisi sellainen asia jota voitaisiin lainsäädännössä erikseen korjata haluan vielä sanoa selkeyden vuoksi että en mitenkään pysty näkemään että tässä sukupolvenvaihdoshuojennuksessa olisi mitään perustuslain vastaista ja mielestäni jos tämä perustuslakivaliokuntaan lähtee perustuslakivaliokunnan tulisi tämä itsestäänselvyys näin todeta tässä ei ole kyse mielivallasta yhdenvertaisuussäädös on mielivallan kielto tässä ei ole kyse mielivallasta tässä on merkittävä yhteiskunnallinen tavoite edistää sukupolvenvaihdoksia perheyrityksissä eli perheyritysten jatkuvuutta tässä ei myöskään ole kyse toisen momentin mukaisesta syrjinnästä mielestäni asia on täysin selvä

ei ei tämä ongelma kokonaisuudessaan ole poistunut ja tilanne on varmasti sen kaltainen puhemies tässä kun kuuntelen keskustelua että myös hallituspuolueissa löytyisi ymmärrystä siihen että voisi olla viisasta myös heidän näkökulmastaan lähettää tämä esityksemme mukaan perustuslakivaliokuntaan ettei jäisi sellaista kuvaa että täällä ei haluta jonkun tietyn asian perustuslainmukaisuutta tutkia etenkin kun tässä on niin omituinen historia että

on silloin kaksituhattakahdeksan keskeytetty käsittely kun on toden totta pelätty kenties vääränlaisia tulkintoja tai muuta sen kaltaista siksi puhemies minä nyt vetoan siihen että kun tämä esitys on tullut voisimme lähettää perustuslakivaliokuntaan tämän esityksen tämähän

ja siksikin varmasti mahdollista on tämä kokonaisuus käsitellä

arvoisa rouva puhemies tämä nyt käsittelyn pohjana oleva ja se aiempi esitys siltä osin kuin oli tarkoitus yhdeksännen momentin kautta laajentaa tätä huojennusta synnytti joissakin epäilyn että tässä on perustuslaillinen ongelma ja siihen pyydettiin perustuslakiasiantuntijoilta lausunto sen jälkeen on käynyt sitten niin että hallitus on muuttanut esitystä yhdeksäs momentti on poistettu viideskymmenesviides pykälä ei ole auki ei tässä esityksessä ole minkäänlaisia perustuslaillisia ongelmia sen tähden toistan sen mitä totesin nyt on syytä antaa valiokunnan jatkaa käsittelyä ja valiokunta päättää mitenkä tässä sitten menetellään en missään nimessä kannata että tätä nyt käsittelyssä olevaa esitystä lähdetään

tässähän on kuitenkin teknisesti kysymys sellaisesta asiasta että vaikka tämä on täydentävä hallituksen esitys niin tähän sisältyy muun muassa teknisesti ja muodollisesti esitys jossa puhutaan kuolemanvaravakuutuksesta ja sen seitsemännen a pykälän kaksi ja kolme momenttia esitetään kumottavaksi se on muodollisesti ja teknisesti sisällä tässä lakiesityksessä ja myös tästä on esitetty kysymyksiä jotka saattavat saattavat tarkoittaa sitä että myös tämän osalta perustuslainmukaisuuskysymys olisi esillä ja sitä tulisi arvioida tämän me kaikki tiedämme ja kun tässä on kysymys tästä kokonaisuudesta niin siinä valossa ei voi todeta että tämä asia olisi ongelmaton ja sitä ei tulisi tulisi lähettää katsoisin että meillä on kyllä hyvät perustelut siihen miksi kannattaisi kaiken kaikkiaan yleisemminkin tämä kokonaisuus käydä käydä siellä läpi jos mennään ihan tähän tekniikkaan niin myös teknisesti tämä perustuslakivaliokuntaan lähettäminen on mahdollista tulkintani mukaan kyseessä on myös se että minä vetoan siihen että kun tämä keskustelu on nyt herännyt ja on herännyt epäilyksiä halutaanko tässä nyt nimenomaisesti pitää yllä näitä

arvoisa puhemies on siis käynyt ilmi että riippumatta siitä onko tämä perintö ja lahjaverolain viideskymmenesviides pykälä mukana lopullisessa täydentävässä lakiesityksessä vai ei hallituksen esitys kaksisataaneljäkymmentäviisi sisältää perintö ja

pykälän muutoksen josta kahteen kertaan verojaoston kuulema asiantuntija sanoo että se edellyttäisi perustuslain tulkintaa perustuslakivaliokunnassa joten toistan sen että esitän sen lähettämistä ja asian käsittelyn keskeyttämistä

puhujalistallakin olisi vielä edustaja harakka

rouva puhemies en ole saanut vastausta nyt keneltäkään joka tietää siihen miksi juuri jossa siis alaikäisen perintö tulee samaan tilanteeseen kuin täysi ikäisen perintö sukupolvenvaihdostilanteessa ja alaikäisen osallistumiseksi katsotaan se että hänen laillinen edustajansa tai vanhempansa osallistuu hänen puolestaan hallituksen työskentelyyn on nähty perustuslaillisia kysymyksiä ihan vaikkapa juridisesta mielenkiinnosta toivoisin että joku teistä valottaisi tätä asiaa no toisena asiana haluan sanoa että jos tämä asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan kaikkinensa niin tietysti olen sitä mieltä että silloin myös josta nyt on kyse jota hallitus esittää poistettavaksi perustuslainmukaisuus selvitettäisiin koska mielestäni se se on täysin perustuslain mukainen mielestäni on hyvä että alaikäisille tehtäisiin oikeutta siten hallituksen alkuperäinen esitys teki toisena asiana totean että nyt täällä on perustuslakikysymyksenä noussut esiin se että jos joku on ottanut henkivakuutuksen olettaen että myös aikanaan se on verovapaa kuten otettaessa ja eduskunta sitten menee tässä vuosien saatossa muuttamaan ettei se olekaan verovapaa niin tämäkin on nyt sitten perustuslakikysymys no olen iloinen siitä että sosialidemokraatit nostavat omaisuudensuojan näin vahvaan rooliin ja haluavat laajentaa omaisuudensuojan tulkintaa tällaisiin odotuksiin mutta kun itse olen johdonmukainen siinä että vastustan kaikkinaisia liian tiukkoja perustuslain tulkintoja niin ei tietystikään ole niin vaan jos joku ottaa vakuutuksen tämän päivän

saa muuttaa niin että ei olekaan verovapaa se vakuutuskorvaus tämä on normaalia politiikkaa ja ja tämä kuuluu

minäpä yritän selittää edustaja zyskowiczille sukupolvenvaihdosten verohuojennusten ehdot määritellään perintö ja lahjaverolain viidennessäkymmenennessäviidennessä pykälässä alaikäisen oikeuksien lisääminen laajentaisi tämän pykälän alaa koska samalla sitten koko verohuojennuksen ehdosto tulisi kokonaisuudessaan tarkasteluun mitä hallitus ei halunnut niin tämä pykälä poistettiin tästä täydentävästä esityksestä kuten sanoin kannatan lämpimästi sitä että tämän pykälän alaa laajennettaisiin alun perin ehdotetulla tavalla ja olen lämpimästi jälleen kerran samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa että jos haluamme saada varmistettua sen että yritykset siirtyvät polvelta toiselle niin tämä viideskymmenesviides pykälä pitäisi avata ja parantaa mutta ikävä kyllä hallitus on ollut tähän
arvoisa puhemies kyllä tässä surullisinta tietenkin on se että alaikäiset eivät pääse tämän perintöveron huojennuksen piiriin tällä käsiteltävänä olevalla esityksellä koska tätä laajennusta ei haluta tehdä peläten että nykyinen huojennusjärjestelmä olisi jollakin tavalla vaakalaudalla minä olen syvästi pahoillani siitä että me olemme tulleet tällaiseen tilanteeseen jossa nimenomaan yhdenvertaisuutta parantamalla ollaan päätymässä tilanteeseen jossa sitä ei tule tapahtumaan koska jokainen meistä varmaan on sitä mieltä että myös viisitoista kuusitoista ja seitsemäntoista vuotiaalla

alkuperäinen tavoitehan oli nimenomaan yritystoiminnan jatkaminen mutta tosiasiassa tämä alkuperäinen lakiluonnos johti siihen ja muuttui siihen että nyt kysymyksessä ovatkin kaikki perinnöt siis monenlaiset perinnöt esimerkiksi kun perinnönsaaja on perinyt yrityksen ohella vaikka myös asunnon niin tämä asuntokin katsotaan yritystoiminnan piiriin jolloin katsotaan että sitä koskee sama huojennus tästä kuitenkin vuodelta kaksituhattakahdeksan on ennakkotapaus jossa perustuslakivaliokunta on silloisen laajennuksen kohdalla keskustellut siitä voidaanko yritysvarallisuutena pitää tämäntyyppisiä muita eriä ja silloin nimenomaan sukupolvenvaihdoksen kohteena oleva yrityksen aito tuotannollinen toiminta oli huojennuksen piirissä mutta ei mikään muu nyt pelätään hallituspuolueiden taholta että tässä menisi niin sanotusti lapsi pesuveden mukana minä pidän tätä kohtuuttomana jos tämä toimintalinja menee läpi että tällä tavalla kikkaillen suomen eduskunta ei saata tätä asiaa perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi

periyttäminen voisi olla perustuslaillinen asia sillä itsekin me vanhempina tiedämme sen että lapsella pitää olla oikeus olla täysi ikäinen ennen kuin hän joutuu ottamaan vastuulleen yritystoiminnan tai maatilatoiminnan ne ovat niin isoja päätösasioita ettei alaikäisellä missään nimessä ole mahdollisuutta eikä heille pidä antaa rasitteeksi semmoista asiaa että heille laitettaisiin yritystoimintaa minusta tämä hallituksen esitys on erittäin vastuullinen kun näitä asioita helpotetaan vain täysi ikäisten osalta jotka itse voivat päättää siitä aloittavatko he yritystoiminnan yritystoiminta on iso tärkeä ja merkittävä asia

puhemies voin vain vielä todeta että kun me suomessa käymme hyvin paljon keskustelua siitä millä tavalla yritysvarallisuutta tai omaakin varallisuutta voi verosuunnitella ja meillä on paljon laillisia tapoja verosuunnitteluun silloin tietysti iso kysymys on se miksi me emme salli sitä että me tarkastelemme millä tavalla ja ja mitkä erät voisivat olla tämän tyyppisen huojennusjärjestelmän piirissä minusta on ikävää jos kalskahtaa siltä että nykyinen hallitus ei halua arvioida sitä milloin ihminen periessään omaisuutta on jo näiden huojennusten piirissä ja milloin ei ole jos on semmoinen ajatus että

ihminen olisi aina kun hänellä on yritys perittävänä tai aina kun hänellä on maatila perittävänä syntynyt tilanteeseen jossa kaikki muukin perittävä omaisuus olisi yhtäkkiä huojennusten piirissä niin silloin kyllä herää aika iso kysymys siitä miksi ei haluta arvioida eduskunnan perustuslakivaliokunnassa onko tällainen oikeus olemassa toisaalta arvoisa puhemies haluaisin vielä korostaa tähän loppuun sitä

pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta niin näin nimenomaan ei ole tehty vaikka tässä kuulemisessa käsittääkseni ovat myös perustuslakiasiantuntijat viitanneet tähän sen sijaan valiokunnan jaosto on itse päättänyt korjata tätä nimenomaista pohjaesitystä ja sen perustuslaillisia puutteita sillä että on luovuttu tästä laajennusosasta jotta ei syntyisi tilannetta että perustuslaillisesti tätä pitäisi arvioida mutta nimenomaan samassa äänenpainossa on esitetty myös se että tämäkin on perustuslaillinen asia jolloin perustuslakivaliokunnan pitäisi päättää mikä näkemys tästä esityksestä voidaan jättää tuomatta eduskuntaan ja mikä ei eli miten sitä perustuslaillisuutta korjata ja sen valiokunta itse päätti tehdä toisin kuin täällä me olemme sitoutuneet siihen että perustuslakivaliokunta arvioi miten esityksiä

arvoisa rouva puhemies kaikki olennainen on tässä keskustelussa tuotu jo esiin mutta tahdon omalta osaltani vielä todeta yhden kiteyttävän asian toivon että lainsäädäntövaltaa käyttävä eduskunta pitää huolen siitä että niin voimassa olevan lainsäädännön kuin siihen tehtävien muutosten tulee aina kestää perustuslaillisuusarvioinnit eikä osa eduskunnan jäsenistä pyri kaikin keinoin estämään tätä

arvoisa rouva puhemies haluan todeta että sitä mitä pöntöstä sanoin todella tarkoitin mutta kun kuuntelen puheenvuoroja niin totta kai ymmärrän että suuressa salissa missä me nyt olemme nämä puheenvuorot ovat poliittisesti hyvin latautuneita itse siihen asiaan nähden mutta sitä tietysti meidän järjestelmämme auktoriteetti uskottavuus edellyttää että perustuslakivaliokunnan kannat eivät muotoudu muotoudu sen mukaan pidetäänkö jotain hallituksen esitystä sinänsä hyvänä tai huonona minä olen kauhuissani siitä että ja nyt en puhu mistään hallitus oppositio asioista toisin kuin äsken

niin monessa asiassa niin tiukan tulkintalinjan ja totta kai se perustuu valiokunnan kuulemiin asiantuntijoihin eihän muuten voisi olla on ihan luonnollista että heitä kuullaan mutta minä ainakin haluaisin että tätä asiantuntijakaartia vähän uudelleen katsottaisiin ja muitakin kuin näitä perusoikeusfundamentalisteja kuunneltaisiin

on yhdenvertaisuuden mukaista että ne saa vähentää mutta muita ei saa vähentää miksi on on oikein että maatalousyrittäjäeläkkeitä verorahoilla tuetaan kun muiden yrittäjien eläkkeitä ei verorahoilla tueta ja niin edelleen ja niin edelleen yritän siis sanoa että politiikka lainsäädäntö yhteiskunnallisten uudistusten toteuttaminen arvioiminen eri intressien yhteensovittaminen ovat normaalia politiikkaa jota tekevät kaikkien demokraattisten maiden normaalit parlamentit

arvoisa puhemies jatkan muutamalla sanalla vielä täältä puhujapöntöstä on haluammeko me että

ay jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia vaikka muiden yhdistysten ei ole haluammeko me tukea maatalousyrittäjien eläkkeitä yli sadalla miljoonalla eurolla vuodessa vaikka muiden yrittäjien eläkkeitä ei haluta tukea ja niin edelleen ja niin edelleen tämä on normaalia yhteiskunnallista harkintaa kaikkeen mitä me teemme verolainsäädäntöä sosiaalilainsäädäntöä aluelainsäädäntöä innovatiivisuuslainsäädäntöä sisältyy sellaista harkintaa jossa aina voidaan sanoa että jotkut tulevat paremmin kohdelluiksi koska he ovat sen rajan oikealla puolella ja jotkut tulevat huonommin kohdelluiksi kun he ovat sen rajan väärällä puolella yritän siis sanoa että eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulisi palata siihen rooliin että on hyvin poikkeuksellista poikkeuksellista että hallituksen esityksessä on perustuslain kannalta arveluttavia kohtia ja että vielä poikkeuksellisempaa on se että normaalin demokratian vallitessa ja rauhan vallitessa maassamme hallitus jatkuvasti tekee perustuslain vastaisia lakiesityksiä

tehtäisiin perustuslakikysymys siitä että suomen perustuslaki estää säätämästä lain jossa avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto minusta se on kauhistuttavaa ja kuitenkin vakavasti perustuslakiasiantuntijat tänä päivänä tällaista esittävät ja se käy ilmi muun muassa edustaja kärnän blogissa jonka hän julkisti summa summarum hyvät ystävät ja varsinkin perustuslakivaliokunnan jäsenet näen täällä edustaja kantolan ja edustaja meren ja eräitä muita yritetään palata siihen että normaali lainsäädäntötyö on normaalia lainsäädäntötyötä ja joka asia ei ole perustuslakiongelma jos puhutaan yhdenvertaisuussäädöksestä niin sen voi tulkita hyvin tiukasti ja silloin me olemme vähän joka asiassa yhdenvertaisuuden kanssa naimisissa tai sen voi tulkita mielivallan kielloksi joksika se on aikoinaan säädetty mielivallan kielto tarkoittaa sitä että me emme voi huojentaa sen mukaan onko siniset silmät vai ruskeat silmät ja niin edelleen siis mielivaltaisilla argumenteilla

edistetään perheyritysten jatkuvuutta

se on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä argumentti ja on aivan luonnollista että tämmöisestä voidaan eduskunnassa säätää eli yhdenvertaisuussäädös on mielivallan kielto ja sitten toinen momentti on syrjinnän kielto jos pyritään nimenomaisesti syrjimään niin tietysti se on vastoin perustuslakia kun tähän palattaisiin koko tämä keskustelu ja voi sanoa näytelmä mihin eduskunnassa on nyt jouduttu olisi aivan tarpeeton

haluaisin kommentoida avioliittolakia sen verran että viime kaudellahan perustuslakivaliokunta kuulemani mukaan oli ottanut kantaa että nykyinen avioliittolaki on perustuslain mukainen elikkä elikkä tämä tuleva kansalaisaloitehan pyrkii säilyttämään nykyisin vallalla olevan

tähän pykälään liittyen perustuslakivaliokunnan työhön liittyvää keskustelua koska tosiasiahan on ihan muihin asioihin liittyvä kuin mihinkään avioliittolakiin meillä on suomessa vallalla olevia lakeja ja käytäntöjä jotka oikeasti ovat perustuslain vastaisia useammankin pykälän suhteen sen sen suhteen minusta tämä ajatuskanta ajatuskanta että nostetaan mitkä asiat ovat perustuslain mukaisia mitkä pitäisi arvioida

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelun aikana avautui kun tosiaan on hyvin vaikea ollut ottaa kantaa asiaan joka on valiokunnassa kesken ja katsoinkin muuten tuosta hallituksen esityksestä että ei se nyt näköjään mikään salaisuus ole ollut että hallitus on täällä hallituksen esityksessä myöntänyt avoimesti tämän asian että

tämä yhdeksäs momentti nimenomaan koska on tullut tässä esille että se ei ole ongelmaton yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ja jotta tämä laki saataisiin eteenpäin

eivät vaarantuisi niin hallitus on vetänyt tämän momentin pois niin että ei tämä nyt mikään siis sillä lailla uutinen ollut katsoin että hallitus on tämän itsekin myöntänyt että tämä on näin ja mielestäni hallituksella on oikeus peruuttaa esityksiä emme me voi täällä hallitusta myöskään pakottaa tuomaan esityksiä tai emme voi myöskään hallitusta velvoittaa heillä on oikeus myös peruuttaa ja muuttaa lakiesityksiä näin se vain menee että nyt me voimme sitten muuttaa sitä meidän perustuslakia jos me haluamme toisella tavalla tätä perustuslakitulkintaa on käytetty hyvin usein silloin kun tulin eduskuntaan niin hallitusohjelmastakin löydettiin jo perustuslain

juuri näin että tulkinta ei saa olla liian tiukkaa muuten meillä menee kaikki normaali harkintavalta ja me voimme suurin piirtein lakkauttaa koko eduskunnan niin muutama asiantuntija voi sitten kertoa miten nämä päätetään

ensinnä pahoittelen että puhelin jäi äsken päälle tein virheen pahoittelen tekemääni virhettä toiseksi toiseksi mitä tulee perustuslakivaliokunnan tulkintalinjoihin yleensä niin nehän perustuvat linjaan joka on ollut perustuslakivaliokunnalla aina asioiden hoidossa onko joku lakiesitys perustuslain vastainen vai ei sehän käsitellään valiokunnassa kuunnellaan asiantuntijoita katsotaan mikä on perustuslakivaliokunnan linja ollut asiassa ja sen mukaan tehdään päätös kysymys ei ole mistään mielivaltaisesta tilanteesta vaan olemassa olevan linjan jatkumosta ja niin että

voi tehdä pieniä poikkeuksia perusoikeuksiin mutta ehtona on tietenkin se että poikkeus voidaan katsoa hyväksytyksi jos syntyvä syntyvä haitta on pieni siihen verrattuna mikä on saavutettu hyöty jokainen tilanne katsotaan erikseen kysymys ei ole mielivallasta vaan suomalaisesta tavasta katsoa mitkä ovat ihmisten perusoikeudet linja on mielestäni hyvä eikä siinä ole huomautettavaa se on totta että nykyisin kielikuvissa näkee mediassa aina sen että on perustuslain vastainen se asia tai tämä asia se on vapaata mielipiteen muodostusta en minä halua sitä kahlita mutta toivoisin kuitenkin että edustajat olisivat asiassa hieman huolellisempia

sen suurempaa ongelmaa

taas se puheenvuoro jossa kiinnitän huomiota siihen että minun mielestäni kansanedustajien tehtävänä on myös ennemminkin ylläpitää kuin kuin murentaa eduskunnan arvovaltaa ja puhua kunnioittavasti eduskunnan erilaisista instrumenteista joiden avulla me yhdessä teemme täällä tärkeätä lainsäädäntötyötä koko isänmaan ja suomalaisten hyväksi jotkin sävyt tässä keskustelussa ovat herättäneet sen kysymyksen olemmeko me murentamassa sitä arvovaltaa jota eduskunnalla tulisi olla edustaja zyskowicz ihailin ja ja kuuntelin kiinnostuneena teidän tarkkaa puhettanne siitä mistä on kysymys tässä varsinaisessa asiassa joka nyt on käsittelyssä kun päädyitte siihen että skandaalihan se on jos ruvetaan lakia vetämään pois sen takia että siinä mahdollisesti on jokin perustuslakiongelma kun se on jo valiokunnassa mutta sen sijaan ajattelin että ehkä hieman liioittelitte kuvatessanne perustuslakivaliokunnan toimintaa olen istunut perustuslakivaliokunnassa viime ja nyt myös ja minulla se yleiskuva siitä on että meillä käy hyvin monenlaisia asiantuntijoita siellä ja asiantuntijat ovat aika monessa asiassa keskenään eri mieltä siellä ei ole mitään yksiäänistä papistoa joka lausuisi sen totuuden jota sitten valiokunta yksinkertaisesti vain toimeenpanisi vaan vaan kyllä me joudumme valitsemaan eri tulkintalinjojen väliltä ja kummassakin päässä ne äärimmäiset lausunnot joita valiokunta käsittelee yleensä jäävät sitten sivuun ja sitä jonkinlaista keskitietä pyritään kulkemaan täällä on keskusteltu paljon aiheeseen liittyen verolainsäädännöstä perustuslakivaliokunta niin kuin edustaja meri täällä jo viittasi ja taisitte zyskowicz itsekin viitata siihen on käsitellyt muun muassa niin sanottua eläkeläisten raippaveroasiaa ja metsälahjaverotusta kummankin asian käsittelyssä tiedostin hyvin vahvasti sen että verolainsäädäntö on omaa lajiansa ja kummassakaan kohdassa ei tullut perustuslain näkökulmasta rajoituksia niiden lakien säätämiseen eli kyllä me hyvin paljon enimmäkseen päästämme asioita sieltä läpi eteenpäin sellaisinaan ja aika harvoin siellä asioita ponnen taakse pannaan tilanne ei ole niin synkkä kuin te kuvasitte

puhemies varmasti voisin jatkolauseena sanoa tähän että on kummallista jos tässä valossa halutaan väen vängällä estää se etteikö tätä perustuslainmukaisuutta voitaisi tulkita nyt kun siitä kuitenkin on esitetty vakavia huomioita ja tuotu esiin tarve että tämä pitäisi katsoa jos mennään ihan siihen asiasisältöön mitä tämä huojennuspykälä tällä hetkellä oikeasti tarkoittaa sehän oli ihan kuten täällä todettiin aiemminkin myönteinen asia mitä olisimme kannattaneet että tämä

absurdia ja surullista ja ja hullunkurista ja ja minun mielestäni jopa vastenmielistä että tuli se kuva tästä että sen takia tätä nyt vältetään eikä tätä huojennusta voida alaikäiselle säätää koska pelätään sitä että perustuslakivaliokunta tulkitsisi koko

tosiasiassa efektiivinen veroaste on keskimäärin yksi pilkku kuusi tai yritysvarallisuudessa todellinen veroprosentti on keskimäärin noin kolme pilkku viisi ja sitten samaan aikaan kuitenkin se toinen perijä joka ei ole tässä asemassa ja joka on sisko veli tai muu maksaa ihan normaalin asteikon mukaisen perintöveron joka voi olla vaikka kaksikymmentä prosenttia tai minkä asteikon mukaan hänelle kuuluukaan varmasti on aika perusteltua herättää kysymys onko tässä yhdenvertaisuusongelmia sitten myös ihan asiallisesti jos puhutaan nyt sitä kieltä mitä esimerkiksi me sosialidemokraatit puhumme

arvoisa herra puhemies ihan selvyyden vuoksi sanon edustaja kantolan puheenvuoron johdosta ensinnäkin että se ei ole skandaali että hallitus vetää jonkun pykälän pois niin kuin tässä muutosehdotuksessaan on tekemässä vaan se on mielestäni skandaali jos eduskunnassa nousee kysymys ja epäilys jonkun lainsäädännön perustuslainmukaisuudesta ja lakia sitten yhden pykälän osalta muutetaan sen vuoksi että sitä itse perustuslaillisen arvioinnin kohteeksi haluttua siis asiantuntijalausunnoissa haluttua kokonaisuutta ei uskallettaisi lähettää perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi siis se on skandaali jos ollaan tilanteessa jossa herätetään aiheellisesti epäilys aiheellisesti siis asiantuntevilta tahoilta jonkun laajemman säädöksen tai säädöstön perustuslainmukaisuudesta ja sitten sitä muutetaan jottei tähän perustuslailliseen kysymykseen jouduttaisi perustuslakivaliokunnassa ottamaan kantaa tai tässä pitänee käyttää sanaa jottei siihen kysymykseen päästäisi eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ottamaan kantaa siis sehän on skandaali koska sehän tarkoittaa sitä että tiedostetaan että tässä on ehkä perustuslaillisia ongelmia mutta koska emme uskalla kysyä perustuslakivaliokunnalta niin me teemme näin skandaali minun mielestäni ei johdu siitä että yritysten sukupolvenvaihdoshuojennus olisi perustuslain vastainen skandaali mielestäni johtuu siitä että tässä talossa on näin laaja ja mielestäni perusteltu epävarmuus siitä että mitäköhän se perustuslakivaliokunta tällä kertaa tästä asiasta meinaa lausua eli skandaali on mielestäni se siis totta kai tämä menettely oli skandaali mutta

edustaja zyskowicz ei ole ollenkaan skandaali tulla käyttämään puheenvuoro täältä

kiitos herra puhemies tämä oli ystävällisesti todettu siis yritin selvittää mitä tarkoitin skandaalilla eli kyllä jos tässä talossa herää perusteltu siis asiantuntijoiden esittämä epäilys siitä että jokin lainsäädäntöhanke on perustuslain vastainen ja jos sitten sitä lainsäädäntöhanketta korjataan jollakin pienellä muutoksella joka on siinä uusi vaikka se ongelma piilisi tai tai väitettäisiin että se piilee siinä koko konstruktiossa niin jos sitten tehdään tämä pieni korjaus jotta vältettäisiin se että perustuslakivaliokunta ottaisi tähän koko konstruktioon kantaa koska pelätään perustuslakivaliokunnan mahdollisesti toteavan että tämä koko

kyseenalainen menettely no mistä tämä sitten johtuu minä väitän että se johtuu siitä että viimeisten vuosien aikana perustuslakivaliokunnan lausunnot ovat tiukentuneet ja jos nyt otetaan tämä yhdenvertaisuussäädös meillä on nyt kaksi tuoretta perustuslakivaliokunnan lausuntoa

on voimassa monia sellaisia lakeja ja niiden yksittäisiä pykäliä jotka ovat vastoin perustuslakia eli julkisessa poliittisessa keskustelussa on luonnollista todeta että tämä on vastoin perustuslakia vastoin perustuslakia tämä on vastoin perustuslakia minusta se on luonnollista mutta silloin kun mennään perustuslakivaliokuntaan ja ja rajoitetaan suomen kansan valitseman eduskunnan oikeutta säätää sellaisia lakeja joita pidetään perusteltuina niin silloin se kynnys pitää asettaa paljon korkeammalle kuin tämmöisessä tavallisessa poliittisessa debatissa jossa sanotaan että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen on perustuslain vastaista tai tämä tai tuo raippavero on perustuslain vastaista

en nyt mene näihin tulkintoihin niitä on paljon mutta minä väitän edustaja kantola että jopa perustuslakivaliokunnan työtilanne tällä hetkellä ja itse asiassa vähän aikaisemminkin kertoo siitä että nykytilanne ei ole ihan terve liian usein törmäämme kysymykseen että näin rauhanaikana laajan enemmistöhallituksen vallitessa hallitus esittää perustuslain vastaisia lakeja tai lakeja joita perustellusti saatetaan pitää perustuslain vastaisina ei se ole terve tilanne minun mielestäni tämä yhdenvertaisuus kuten jo sanoin on mielivallan kielto se on syrjinnän kielto mutta ei se kiellä eduskuntaa säätämästä että ay jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia vaikka puolueyhdistysten eivät ole ja ei se kiellä eduskuntaa säätämästä että tuetaan merkittävästi verorahoilla vaikka muitten yrittäjien ei tueta ja niin edelleen koska kaikille näille säädöksille on jokin järkevä yhteiskunnallinen peruste eivätkä nämä säädökset esimerkiksi nyt mainitut esimerkit perustu mielivaltaan niin kuin ei perustu myöskään tämä niin sanottu eläkeläisten raippavero kuten perustuslakivaliokunta on

siis ilman perustuslakia päätetään eduskunnassa tai perustuslakivaliokunnan avulla ja se on mielestäni luontevampi paikka kuin korkein oikeus eli puolustan meidän nykyjärjestelmäämme mutta sitä en puolusta että viimeisten vuosien aikana tämä tulkinta tämä doktriini on mennyt yhä tiukemmaksi jos halutaan oikein kärjistää niin voi sanoa että kun tällä tiellä jatketaan niin me emme todella tarvitse täällä muuta eduskuntaa kuin ja kun vielä jatketaan ei tarvita sitäkään vaan riittää että meillä on kolme viiva neljä professoria jotka kertovat mitä täällä suomessa saa säätää

olematta jäsen sen paremmin perustuslakivaliokunnassa kuin valtiovarainvaliokunnassa täytyy kyllä ihmetellä tätä syntynyttä tilannetta kyllä tässä oikeastaan se kysymys kiteytyy siihen mitä valtiovarainvaliokunta on oikein pelännyt kun ei ole uskaltanut sitten lähteä kysymään perustuslakivaliokunnan näkökulmaa tähän koska niin kuin täällä nyt on monessa puheenvuorossa todettu hallituksen tahtotila on ollut se että halutaan helpottaa yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdostilanteita se on varmasti aivan

mahdollisesti tässä yritysvarallisuuden sisällä jotain sellaista jonka antaminen yritysvarallisuuden sisällä saattaisikin sitten olla epäoikeudenmukaista toisten perinnönsaajien suhteen niin minun mielestäni tullaan sitten siihen kysymykseen onko tämä yritysvarallisuuden määritelmä esimerkiksi se minkälaisia osakkeita on käyttöomaisuudessa minkälaisia osakkeita on vaihto omaisuuden sisällä elikkä onko siis näitten yritysten

sitten jotakin sellaista jota pitäisi perustuslaillisuuden näkökulmasta lähteä arvioimaan koska muutenhan tämä on aika kummallinen tilanne että kai nyt suomessa kuitenkin yritysvarallisuus on on aina erillään muusta varallisuudesta ja se on kirjanpitolaissa ja tilintarkastuslaissa määritelty ja sinällänsä jos sanotaan että halutaan antaa huojennus sille yritysomaisuudelle ja sille maatilaomaisuudelle niin se on kuitenkin olemassa oleva erillinen instanssi nyt oikeastaan kysymys kuuluu niille jotka valtiovarainvaliokunnassa ovat tätä asiaa käsitelleet

kohdalta kysyä sieltä perustuslakivaliokunnasta

arvoisa herra puhemies tulin tänne eteen kun tuntuu aina kun tuossa on tuo pari minuuttia että jotenkin hätäilee niin nopeasti että meinaa puolet unohtaa sanoa kuuntelin tuossa edustaja zyskowiczin puhetta ja ja nyt myös ymmärsin mitä hän tarkoitti sillä skandaalilla kun luin tuota hallituksen esitystä niin hallituksen esityksessä lukee että että tämä yhdeksäs momentti peruutetaan jotta tämä

enkä nyt ole huomannut että sitä olisi spekuloitu missään julkisuudessa ei ole sattunut silmään niin että minä en tiedä mikä siinä nyt on sitten se yhdenvertaisuusongelma ollut ja tässä puhutaan että ei vaarantuisi onko hallitus ajatellut aikataulua tai mitä minä en nyt yritä mennä kenenkään aivojen sisään minä en tiedä mitä siinä on ajateltu mutta kyllähän se on merkittävää jos joudutaan lähtemään sille tielle ylipäätään lainsäädännössä että mieluummin peruutetaan sitten lakiesityksiä ennemmin kuin viedään ne perustuslakivaliokuntaan vaikka minäkin tiedän että me haemme siellä keskitietä ja muuta siellä nyt jonkun aikaa olleena niin siitä huolimatta se on myös signaali ja merkki meille että hetkinen nyt jotain on kuitenkin me niin kuin se ei ole perustuslakivaliokunnankaan että ne ovat just ne ihmiset ketkä siellä istuvat no voi olla että olen tässä vähän subjektiivinen mutta siis se ajatusmalli että että ajatellaan että sinne ei uskalleta tuoda asioita onhan tämä nyt aika kummallista se kertoo jo aika paljon että silloin ei luoteta tai ajatellaan että se on liian tiukka tai että se ei anna sitä tarkoituksenmukaisuusharkintaa riittävästi koska se on aivan totta niin kuin edustaja zyskowicz sanoi että on aivan selvää että kuka tahansa meistä ymmärtää että silloin lähdetään ihan mielivaltaisilla perusteilla säätämään lakia kaljuille ihmisille tai yksikätisille tai autolla ajaville jotka puhuvat ranskaa ihan tämmöisiä hatusta vedettyjä tosiaan hyväksyttävät perusteet että sillä edistetään jotain hyväksyttävää tavoitetta tai muuta minäkään minäkään en nyt lähde luettelemaan sellaisia asioita joista minä olen omassa mielessäni ajatellut että minulla ei kyllä ole nyt muuta kuin tämä maalaisjärki ja juristin koulutus ja on ollut useita asiantuntijoita vaikka kuusi asiantuntijaa ja kaikki ovat siitä yhdestä kohdasta samaa mieltä ja minä sitten ajattelen että minä olen varmaan niin tyhmä kun olen vain tämmöinen peruslakimies enkä mitään väitöskirjaa valtiosääntöoikeudesta tehnyt että kai minun on sitten tämä vain kaaliini taottava että minä olen tämän jotenkin ymmärtänyt väärin meillä on meillä on tietysti se että emme me emme me lähde siellä perustuslakivaliokunnassa puhtaalta pöydältä että me nyt tässä miettisimme vain tätä tilannetta vaan meitä sitoo myös se aikaisempi käytäntö

prejudikaatit ja niitä noudatetaan jos me haluamme siihen muutoksen niin lainsäädäntöä pitää muuttaa koska korkeimman oikeuden ratkaisuihin on jo muutkin sidottu elikkä me olemme sidottuja niihin meidän ratkaisuihin ja kyllä minun mielestäni meiltä on tullut ihan hyviäkin ratkaisuja esimerkiksi nyt nämä perustuslakivaliokunnan ratkaisut näitä kahta verotusta koskevaan ne olivat minun mielestäni semmoiset ihan hyvät ratkaisut siinä ymmärrettiin se se että verolainsäädäntö on toisenlaisessa asemassa minustakin on ihan hyvä kysyä minkä takia niitä nykyään tuodaan sitten sinne ja halutaan kaikki tuoda sinne no tavallaan sitä tässä kysynkin minä en en päätä niistä lähtökohtaisesti juuri missään työ ja tasa arvovaliokunnassa voin sanoa sanasen mutta siellä ei nyt ole tämmöistä tullut vielä eteen mutta enpä nyt muissa valiokunnissa pääse sanomaan enkä ole puhemiesneuvostossakaan mutta se on ihan hyvä kysymys ja sitä on ihan hyvä miettiä mitä sillä sitten tavoitellaan

haluan muutaman sanan sanoa kun edustaja zyskowicz sanoi että se on vähän eri asia keskustella

toreilla ja turuilla tai täällä tai perustuslakivaliokunnassa no toreilla ja turuilla se on minusta ihan selvä mutta kyllä sen kynnyksen täytyy nousta jo täällä jos minä mietin sitä että sanotaan että tämä on perustuslain vastainen niin ainakin silloin vuosi sitten kun oli tämä hallitusohjelman subjektiivinen päivähoito oikeus minä muistan sen vain sen takia kun minä olin juuri tullut eduskuntaan minä olin että herranjestas onko nämä niin kuin päätetty jo ennen kuin täällä on

arvoisa puhemies kun tämän asian käsittelyn yhteydessä on tehty esitys asian lähettämisestä perustuslakivaliokuntaan niin vielä muutama perustuslakivaliokuntaan liittyvä pohdiskelu eräs syy siihen miksi niin paljon asioita tulee perustuslakivaliokuntaan ja miksi niin paljon joudutaan sitten siellä ikään kuin tarkentamaan niitä lakiesityksiä kehittämään edelleen ehkä liittyy siihen mistä on paljon todettu yhteisestikin että lainvalmistelun taso ei ole sitä luokkaa mitä sen tulisi olla tähän on myös eduskunnan oikeuskansleri kiinnittänyt huomiota että meillä on siellä puutteita jotka sitten aiheuttavat sen että asiat joiltakin osin tulevat vähän keskeneräisinä joiltakin pikku fiilauksilta ja perustuslakivaliokunta sitten niiden pohjalta tekee joitakin huomautuksia

niitä asiantuntijoita tulevaisuudessa osa näistä asiantuntijoista on hyvin iäkkäitä ja eläkkeellä olevaa väkeä eli eli pitäisi saada uutta väkeä kolmas ongelma joka ehkä vähän liittyy siihen mistä edustaja meri äsken puhui on se että että joskus näyttää vähän huonolta se että meidän perustuslakiasiantuntijoista joku antaa julkisuuteen haastattelun ja kommentoi jonkin lain valmistelun tilannetta perustuslainkin näkökulmasta ja hän sitten jossakin seuraavassa vaiheessa tulee valiokuntaan asiantuntijana tämä ohjaa sitä keskustelua ehkä vähän tarpeettomasti ja siitä missä roolissa hän milloinkin esiintyy mutta totta kai jokaisella on sananvapaus sitten sitten vielä neljäntenä asiana luulen ymmärtäväni mitä edustaja zyskowicz tarkoitti sillä skandaalilla se liittyy nimenomaan siihen että meillä pelätään jossakin sitä että asia ei ole perustuslain mukainen ja ei uskalleta lähettää ajattelin että kun tuolla turussa telakalla hitsataan laivaa niin niin tietääkseni siellä varmistetaan se hitsaussauma vielä laadunvarmistuksella se joko röntgenkuvataan tai ultraäänellä katsotaan että se sauma on kunnossa vaikka se päällisin puolin näyttäisikin olevan kunnossa jostakin tällaisesta laadunvarmistusinstituutiosta on meillä perustuslakivaliokunnassa kyse

puhemies edustaja zyskowicz puolusti väkevästi eduskunnan itsenäistä päätösvaltaa mutta nythän eduskunnalta on estetty itsenäinen päätösvalta tämän perintö ja lahjaverolain viidennenkymmenennenviidennen pykälän osalta josta vallitsee näin voi sanoa epäselvä oikeustila korkein hallinto oikeus on ratkaissut kaksituhatta luvun alussa koska eduskunnan tahto on ollut epäselvä että peräti sadan miljoonan euron arvopaperiomaisuus on voinut siirtyä yritysvarallisuuden huojennetuin ehdoin mutta viimeisen vuosikymmenen aikana kho on taas puolestaan tiukentanut kantaansa eikä ole automaattisesti tällaista hyväksynyt joten kyllä edustaja essayah asia voitaisiin ja se pitäisi selventää jos tuo viideskymmenesviides pykälä avattaisiin mutta hallitus ei uskalla sitä tehdä jotta nämä huomattavat edut eivät vaarantuisi merkittävä etu on se ilmaus jota hallituksen esitys itse käyttää kuvaillessaan tätä huojennusta eli tämä pykälä on jäädytetty ikävintä tässä jäädytyksessä on se että aitoja parannuksia ei voida tehdä kuten nyt esimerkiksi juuri tämä alaikäisten perinnön huojennus tai emme voi vastata siihen hallituksen esityksen alkuperäiseen haasteeseen siihen mitä tavoiteltiin eli että yritysten jatkaminen samassa perheessä olisi helpompaa siihen siihen paras ratkaisu olisi se että perheen sisäisen perimisen ehtoja esimerkiksi luopumisen ehtoja voitaisiin tämän sisällä muuttaa mutta näin emme voi tehdä koska viideskymmenesviides pykälä on jäädytetty siis eduskunta ei saa nyt päättää asiasta joka kuuluu eduskunnalle ja ratkaista ongelmaa joka on kipeä

arvoisa herra puhemies minusta on hyvä todeta se että oikeudellinen ratkaisutoiminta oli se sitten korkeimmassa oikeudessa tai euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa jossa juuri tuli uusi tulkinta ne bis in idem säännöstä jota suomessa on veivattu aikanaan vuosikausia on luonnollista tulkintaa sitä se on myös perustuslakivaliokunnassa ja sitä se on myös silloin kun perustuslakivaliokunnan asiantuntijat esittävät omia näkemyksiään eikä siinä tarvitse perustuslakivaliokunnan jäsenen olla sitä mieltä että että jos hän on eri mieltä niin se tarkoittaa sitä että hän ei ole ymmärtänyt asiaa vaan perustuslaki ei tietystikään vaikkei se napoleonin suosittamalla tavalla ole lyhyt ja epäselvä anna yksityiskohtaista vastausta juuri mihinkään kysymykseen vaan kyse on perustuslain säännösten tulkinnasta jotta tämä tulisi uskottavasti sanottua niin voin sanoa että olen itsekin vuosikymmeniä sitten esimerkiksi yhdenvertaisuussäännöstä tulkinnut tiukemmin kuin mitä tänä päivänä tulkitsen eli sanon sen nyt varmaan viidennen kerran minun mielestäni kuten jacob söderman arvostettu kollega jo silloin seitsemänkymmentä luvulla sanoi on mielivallan kielto lainsäätäjä ei saa olla mielivaltainen ja sitten siellä on toinen momentti joka on syrjinnän kielto mutta se että ruvetaan tutkimaan verolakien kohdalla että onko se nyt oikein tämä progressiivinen verotus onko se yhdenvertaisuuden mukaista tai pääomatulojen ja ansiotulojen erilainen kohtelu ja niin edelleen ja niin edelleen tai jopa tämä eläkkeensaajien lisävero joka tosin on ollut siis jo korkeimmassa hallinto oikeudessa ja eu tuomioistuimessakin mielestäni lähtökohtaisesti ei ole perusteltua hallitus lähtökohtaisesti ei tee perustuslain vastaisia lakiesityksiä eikä niitä kaikkia tarvitse perustuslakivaliokuntaan lähettää lopuksi kun aika loppuu sanon että kun vedotaan usein siihen että että vain toistetaan vanhoja kantoja niin kyllä esimerkiksi tässä niin sanotussa raippaverolausunnossa otetaan uusia kantoja siitä että jos merkittävällä tavalla eri tavoin kuin palkkatuloa niin se voi olla yhdenvertaisuuden loukkaus niinkö mitäs jos lainsäätäjä haluaa tukea nimenomaan työntekoa antamalla palkansaajille kevyemmän verotuksen kuin eläkkeensaajille olemmeko me silloin vastoin yhdenvertaisuutta

kun päästään iltaa eteenpäin niin tässä siis tosiasiallisesti tullaan siihen lopputulemaan että tämä yritysvarallisuuden määrittely on tämän ongelman ytimessä niin kuin täällä edustaja harakka totesi elikkä sadan miljoonan euron osakesalkun siirtymisestä on syntynyt tämä ongelma täytyy huomioida että täällä hallituksen alkuperäisessä esityksessähän on todettu että huojennus edellyttää että verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla maatalouden tai maa ja metsätalouden harjoittamista taikka muuta yritystoimintaa perintönä tai lahjana saadulla maatilalla tai näin saadussa yrityksessä

huojemmalla verotuksella siirtää sukupolvelta toiselle jotta sitten seuraava sukupolvi pääsee sen niin sanotusti lihoiksi laittamaan eikö tämäntyyppisillä asioilla pitäisi sitten puuttua tähän yritysvarallisuuden ikään kuin väärinkäytökseen siinä mielessä minun mielestäni olisi todellakin valtiovarainvaliokunnan tämän alkuperäisen hallituksen esityksen kohdalla pitänyt lähteä tutkimaan sitä subs tanssikysymystä elikkä tätä yritysvarallisuuden määrittelyä eikä siinä tapauksessa pelätä niitä tulkintoja mitä mahdollisesti on on tulossa jos nyt oikein tulkitsen tätä keskustelua mitä tässä on käyty olen olen saanut siitä sen kuvan että tässä olisi ollut jotain ongelmaa lähteä tutkimaan sitä miten tämä yritysvarallisuus

arvoisa puhemies tässä on saanut jo muutaman kerran asiasta käyttää puheenvuoron mutta on hyvä ehkä korostaa sitä että kyllä tämä

jos otetaan sellainen käytäntö että viidettäkymmenettäviidettä pykälää ei voi avata missään olosuhteissa niin me emme voi silloin puuttua niihin mahdollisiin parannuksiin joita on esitetty kyllä kai jokainen meistä ajattelee että ei viisitoista kuusitoista tai seitsemäntoista vuotiaalla pitäisi olla sen vähempää oikeutta huojennuksen piiriin pääsyyn kuin kahdeksantoista vuotiaalla tai sitä vanhemmalla yritys tai maatilaomaisuuden perijällä kyllä me kaikki varmaan ajattelemme että tässä tapauksessa myös olisi tärkeätä että tämmöinen sukuyritys tai sukutila voisi säilyä myös tämän hyvin nuoren mutta kuitenkin varttuvan ihmisen käsissä tältä osin hallituksen pyrkimys tätä huojennusta tasapuolistaa oli järkevä mutta tämä uusi huojennus olisi johtanut siihen

jolloin ei pystytä tekemään suomessa mitään muitakaan muutoksia yksi esitetty kysymys on se että kun tätä yrityshuojennusta ja sen ehtoja pitäisi tosiasiassa pystyä myös näissä perheen sisäisissä järjestelyissä muuttamaan niin sitäkään ei voi tehdä

jos oikeudenmukaisesti haluamme yrityksiä saada perittyä sukupolvelta toiselle jotta nämä hyvät yritykset jatkaisivat niin tätäkään ei voi tehdä koska tämä viideskymmenesviides pykälä on nyt laulettu suohon käytännössä siihen ei voi koskea sen takia että pelätään tätä perustuslaillista arviointia minä pidän tätä erittäin suurena eduskunnan alennustilana minusta tämä on järkyttävää että lehdissäkin on kirjoitettu tästä ongelmasta joka valtiovarojen verojaostossa on tuotettu itse aiheutettu ongelma joka tarkoittaa siis käytännössä sitä että

ei voi myöskään tukkia siinä mielessä olen samaa mieltä myös edustaja essayahin kanssa että tämä on uskomaton juttu jos yritysvarallisuuden piirissä voi periä mitä tahansa eikö silloin pitäisi arvioida tätä yritystä mikä se voi olla mitä voi kaiken kaikkiaan periä

kuunnella tätä keskustelua ja muistan aikaa vuosi sitten keväällä uutena kansanedustajana kun tulin tähän saliin ja ja mietin mihinkä suuntaan mikäkin asia menee mutta tämän kyseessä olevan pykälän tai tai hallituksen esityksen kohdalla varmaan kaiken tämän debatin jälkeen on todellakin hyvä että sitä katsotaan tarkemmin siellä perustuslakivaliokunnassa mutta kaiken kaikkiaan minkä vuoksi pyysin puheenvuoroa edustaja zyskowicz esittänyt ja monet toisetkin mutta mutta edustaja zyskowicz varsinkin monia hyviä puheenvuoroja tässä viimeisessä hän mainitsi että asiantuntijat esittävät omia näkemyksiään omia tulkintojaan minusta siinä on on lause mikä on oikein totuuden ytimessä

meidän pitäisi muistaa että näin asia todellakin on se mikä on pelottavaa ja ja toisaalta erittäin surullista on että aika ajoin tuntuu että asiantuntijoilla on ollut ikään kuin oma agenda siellä siellä ytimessä mitä on haluttu ajaa eteenpäin ja ikään kuin että asiantuntijat ovat päättäneet lopputuloksen jo etukäteen ja sen lopputuloksen mukaisesti sitten kerätään perusteluja mitkä vahvistavat ja tukevat sitä jo ennalta päätettyä lopputulemaa tämä on minusta erittäin vaarallista ja surullista mutta toisaalta meidän kansanedustajien jotka lopulta teemme ne päätökset pitäisi muistaa pitää myös tämä näkökanta mielessä ja suhtautua kriittisesti myös meidän asiantuntijoihin jotka voivat esittää hyvinkin toisilleen vastakkaisia näkökulmia

puhemies palaisin vielä tähän yritysvarallisuuden määrittelyn sisältöön kyllähän meillä kuitenkin jos ajatellaan että meillä on olemassa yritys joka on erillinen juridinen yksikkö on ihan selkeästi määritelty millä tavalla sinne kirjataan kirjanpidossa käyttöomaisuusosakkeet millä periaatteella voi kirjata vaihto omaisuusosakkeita jos mietitään että tämä yritys siirtyy sitten seuraavalle sukupolvelle niin tuossa juuri edustaja zyskowicz valisti että esimerkiksi siellä on rajoitus tämän myynnin suhteen jos myydään yritys nopeammin oliko se parin vuoden sisällä kenties joku voi tarkistaa sen niin perintöverotuksen huojennukset raukeavat elikkä siinä mielessä meillä on olemassa tämäntyyppiseen tilanteeseen jo rajoitus voisiko ajatella että valtiovarainvaliokunnassa mietittäisiin että tällaisia purkautumistilanteitakin jotka voisivat olla toinen mahdollisuus tällaiseen väärinkäytökseen varten olisi jotakin sääntelyä muutoin tuntuu vähän kummalliselta tämä eihän se että siirtyy sukupolvelta toiselle se yritysomaisuus tarkoita sitä että se siirtyy silloin sen perijän omaksi omaisuudeksi vaan nimenomaan tällä lainsäädännöllähän pyritään siihen että se yritys pysyy yrityksenä maatilayritys pysyy maatilayrityksenä ja sen toimintaa pyritään jatkamaan kun puhutaan nyt tästä väärinkäytösongelmasta niin pitäisi tavallaan siihen väärinkäytösongelmaan tässä lähteä pureutumaan ja niihin mahdollisuuksiin mitä mahdollisesti tämä lainsäädäntö sisältää siltä osin silloin tullaan tähän yritysvarallisuuden määrittelyyn tässä mielessä minun mielestäni tämä keskustelu on osittain vähän ohi koko tästä tästä asiastakin jopa tai siis sanotaan nyt tämän täydentävän esityksen osalta koska tässä ei kyllä sinällänsä sitä perustuslaillista ongelmaa ole vaan se on ollut siinä alkuperäisessä esityksessä kun ei ole uskallettu lähteä tutkimaan sen esityksen sisällä olevaa yritysvarallisuuden määrittelyä ja mahdollisesti siihen sisältyviä väärinkäytöksien

arvoisa herra puhemies vielä kerran oikeastaan tähän loppuun haluan osaltani todeta että kun tämä pitkä keskustelu on käyty ja on seikkaperäisestikin täällä arvioitu monia asioita jotka liittyvät tähän perustuslainmukaisuuteen niin minä kyllä nyt vetoan siihen että nyt kun tässä on tullut kannatettu esitys sen suhteen että tämä lähetettäisiin perustuslakivaliokuntaan niin voisimme myös niin toimia mielestäni on

mitä täällä on ollut ja juuri siksi mielestäni on kaikkien etu että me nyt yhdessä voimme päättää sen että tämä lähetettäisiin perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi mielestäni siinä ei tulisi olla olla kauheasti ikään kuin vastaansanomista sen sen vuoksi että tässä on aika hyvät perustelut esitetty sille miksi me tämän esityksen olemme tehneet niistä syistä että on viisasta ettemme ottaisi sitä riskiä että tällaisen olemassa olevan asiantilan jossa selvästi on kysymysmerkkejä perustuslainmukaisuus jäisi

pyysin tätä vastauspuheenvuoroa tähän edustaja essayahin puheenparteen koska minusta siinä oli yksi hyvä näkökulma ja se on juuri tämä että millä tavalla se yritysomaisuus määritellään silloin vuonna kaksituhattakahdeksan jolloin silloinen hallitus teki hallituksen esityksen numero viisikymmentäkolme ja sitä esitystä viiteenkymmeneenkolmeen käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa perustuslakivaliokunta arvosteli sitä että yritysvarallisuutena voidaan luovuttaa huomattavastikin sellaista sijoitusvarallisuutta joka ei liity sukupolvenvaihdoksen kohteena olevan yrityksen aitoon tuotannolliseen toimintaan eli tämän yhdenvertaisuusongelman näkökulmasta perustuslakivaliokunta edellytti että tätä sääntelyä silloista laajentamista pitäisi muuttaa muotoon joka kuului näin sellaiseen muotoon jossa yritysten taseisiin sisältyvä tuotannollista toimintaa palvelematon sijoitusvarallisuus rajataan kokonaan sukupolvenvaihdoksia koskevan verohuojennuksen ulkopuolelle tältä osin ollaan aivan oikealla äärellä siinä että kun sukupolvenvaihdoksia tehdään se on oikein ja perusteltua että huojennuksia pitää saada jotta tämä sukupolvenvaihdos onnistuisi

pykälästä minkä vuoksi hallituspuolueet ovat päättäneet että tätä asiaa ei arvioida kysyn vain kuinka kauan me menemme tällä linjalla ja tämä oli siis luonnos tietenkin koska se ei koskaan saapunut mihinkään käsittelyyn koska

porvarihallituksen käsittely tyssäsi siihen että tämä esitys vedettiin pois

arvoisa herra puhemies olen puhunut jo niin monta kertaa ja ennen kaikkea niin pitkään että pyysin tämän puheenvuoroni vain sanoakseni sen minkä edustaja kiuru puheenvuoronsa lopussa korjasi eli kyseessä ei ollut perustuslakivaliokunnan silloinen lausunto vaan kyseessä oli luonnos perustuslakivaliokunnan lausunnoksi joka minulla on tässä edessäni ja joka ei ole se itse luonnos mutta jossa sitä referoidaan sanotaan että pidettiin luonnoksessa valtiosääntöoikeudellisista syistä hyvin

muotoilua että pidetään valtiosääntöoikeudellisista syistä tärkeänä käytetään yleensä silloin kun pidetään hyvin tärkeänä kiinnittää johonkin huomiota mutta ei katsota että se olisi vastoin perustuslakia

herra puhemies nämä eivät ole helppoja kysymyksiä nämä ovat vaikeita ja nämä ovat tulkintakysymyksiä mutta pidän kantani siinä että se ei saa tulla osaksi tämän talon perustuslainmukaisuuden arviointia että perustuslakivaliokuntaan ei enää uskallettaisi lähettää lausunnolle asioita joiden kohdalla perusteltu kysymys herää koska pelätään sitä mitä sieltä minun ratkaisuni tähän on siis se että perustuslakivaliokunta näissä tulkinnoissa ottaisi muutaman askeleen väljempään suuntaan siten että tunnustettaisiin lainsäätäjän oikeus kansan valitseman eduskunnan oikeus säätää monenlaisia lakeja esimerkiksi verotuksessa antaa erilaisia vähennyksiä ja kohdella eri tulolajeja eri tavoin ilman että heti nähtäisiin siinä yhdenvertaisuusongelma yhdenvertaisuussäännös jos nyt siitä säädöksestä puhutaan voin puhua muistakin

zyskowicziä näistä hyvistä täydennyksistä tähän keskusteluun ja vielä juuri tätä mitä mitä on silloin aikanaan käyty perustuslakivaliokunnan luonnoksessa läpi elikkä tätä valtiosääntöoikeudellisesti tärkeää jossa sitten on lähdetty pohtimaan sitä että kaikki tuotannolliseen toimintaan kuulumattomat osake erät esimerkiksi eivät olisi tällaisen perintöverohuojennuksen alaisia tai siihen kuuluvia siinä mielessä olisi todellakin tärkeää sitten lähteä ja paljon isompi kysymys lähteä pohtimaan sitä yrityksillä oikeus hankkia sellaista osakeomistusta joka ei ole tuotannolliseen toimintaan kuuluvaa no varmasti on mutta sitten on toinen kysymys onko sitä oikeus siirtää sen yrityksen sisässä sitten eteenpäin seuraavalle sukupolvelle vai pitääkö ajatella että siinä vaiheessa yrityksen tasetta pitäisi lähteä jollakin tavalla purkamaan tämä on tämä on todellakin sellainen

on mielenkiintoista että on pohdittu sitä että että tuotannolliseen toimintaan kuulumattomia eriä voitaisiin sieltä taseesta eritellä ja sitten lähteä miettimään että niillä olisi erilainen perintöverokohtelu mutta jos tällaista porsaanreikää on niin edelleenkin toistan sen että tässä alkuperäisessä esityksessä ei olisi pitänyt lähteä pelkäämään sitä etteikö tätä asiaa oltaisi voitu sieltä perustuslakivaliokunnan kautta pyöräyttää mutta tämän nykyisen esityksen kohdalla tuntuu taas sitten vähän erikoiselta viedä sitä

nyt käsittelyssä oleva hallituksen portugalin kanssa neuvottelema verosopimus on moraalisesti varsin tärkeä ja kansalaisten oikeudentunnon mukainen jo tähän asti suomi on voinut verottaa julkisesta palveluksesta saatua eläkettä mutta jatkossa myös yksityisiä portugaliin maksettavia eläkkeitä verotetaan siltä osin kuin niitä ei veroteta portugalissa tulevaisuudessa veroa maksetaan siis myös suomeen mikäli portugalin perimä vero on pienempi kuin vastaava vero suomessa portugali on ensisijainen verotusmaa mutta mahdollisen veroerotuksen saa suomen verottaja verosopimusten saralla saavutettu edistys on monella tavoin tärkeää kaksinkertaisen verotuksen estämistä ja valtion verotulojen kasvua huomattavasti merkittävämpi seikka on verosopimusten kansalaisten ja veronmaksajien yhdenvertaisuudesta kertoma viesti tämän osalta tuskin nähdään edes perustuslaillista ongelmaa kuten edellisessä pykälässä jotkut asiaa katsoivat arvoisa puhemies solmittu verosopimus parantaa osaltaan verojärjestelmämme uskottavuutta ja on hyvä ratkaisu oikeudenmukaisuuden näkökulmasta valtiontalouden kannalta summat eivät ole suuria yhteensä muutaman miljoonan euron suuruusluokkaa verosopimukset edistävät silti suomalaisten tasa arvoista kohtelua tuloista ja varallisuudesta riippumatta tämä on omiaan parantamaan veronmaksumoraalia näinä taloudellisesti hyvin vaikeina arvoisa puhemies suomi on tällä hallituskaudella jo saattanut voimaan vastaavan verosopimuksen muun muassa espanjan kanssa ranskan kanssa neuvotellaan parhaillaan uudesta sopimuksesta toivottavasti myös se näkee piakkoin päivänvalon valitettavasti edellinen hallitus ei saanut aikaan näitä verosopimuksia mutta on hyvä että viimein tällä hallituskaudella niitä on edistetty ripeästi kiitän lopuksi hallitusta nopeasta ja johdonmukaisesta toiminnasta verosopimusten voimaansaattamiseksi

herra puhemies tämä on eittämättä hyvä laki tätä olemme myös sosialidemokraatteina kiirehtineet ja tämän edeltäjä oli myös eli espanjan kanssa tehty sopimus ja työtä vielä riittää kaiken kaikkiaan edellisen hallituksen aikana käynnistettiin nämä ja silloin käynnistettiin myös monia merkittäviä toimia kaiken kaikkiaan esimerkiksi veronkierron estämiseksi veroparatiisien suitsimiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi on mielestäni hyvin tärkeää nähdä että tätä linjaa täytyy jatkaa meillä on ollut pieniä karikkoja puhemies siinä että hallitus on välillä esimerkiksi tähän aihepiiriin kuuluvia harmaan talouden määrärahoja meinannut leikata ja vähän niitä palautellut ei tosin täysimääräisesti mutta kaiken kaikkiaan mielestäni tämä kokonaisuus liittyen kaikenlaiseen sanotaanko aggressiivisen verosuunnittelun mahdollisuuksien kitkemiseen puhumattakaan sitten ihan puhtaasta veronkierrosta veroparatiiseista ja näistä asioista on sinänsä hyvin tarpeellinen siinä suhteessa tietenkin tämäkin esitys mistä nyt puhutaan on hyvin tärkeä koska koettiin kovin epäoikeudenmukaisena että oli tämänkaltaisia tilanteita olemassa ja tämä on nyt saatu sitten

saadaan eteenpäin mutta vaatia myös tietynlaista

arvoisa herra puhemies mielestäni tämä on hyvin perusteltu esitys hyvä että tällainen uusi sopimus on tehty me olemme kaikki yhdessä toimineet veroparatiiseja vastaan joissa yritykset voivat piilottaa voittojaan tai verosuunnitella voittojaan johonkin nollaverokantaan tai lähelle sitä tässä portugalin esimerkkitapauksessahan on kyse eräänlaisesta henkilöverotuksen veroparatiisista ja mielestäni ei ole mitään perusteita sellaistakaan hyväksyä

että nykyinen hallitus toimii aktiivisesti verotuksen epäkohtien korjaamiseksi myös näissä tämänkaltaisissa tilanteissa jotenkin pieni pieni ajatus tuli mieleen johtuen tuosta edellisestä keskustelusta edustaja viitanen älkää ihan vielä poistuko siinä näitte että on syytä perustuslakivaliokuntaan jo yhdenvertaisuuden kannalta ja ennen kaikkea omaisuudensuojan kannalta lähettää se edellinen esitys myös sen takia että siinä tällaiset odotukset eivät täyty joku on ottanut henkivakuutuksen odottaen että kun on myydessä sanottu että se tulo on ja kun hän ei sitten sitä tuloa saadessaan enää saakaan sitä verovapaasti niin omaisuudensuojan kannalta kyseenalaistitte tällaisen järjestelyn no minä nyt kysyn teiltä onko myös tämä omaisuudensuojan kannalta kyseenalainen tässähän on tämmöinen noin kolmen vuoden siirtymäsäännös jos minä nyt oikein olen ymmärtänyt niin suomalainen varakas ja isotuloinen henkilö eläkeläinen muuttaa portugaliin niine odotuksineen että kun hän saa kymmenen vuoden verovapauden portugalilta ja suomi ei verota hänen eläkkeitään niin verovapaana se iso muhkea eläke tulee ja nyt me säädämmekin lain ja sopimuksen jonka mukaan ei se tulekaan muhkeana verovapaana vaan tämän siirtymäkauden jälkeen joka on on ilmeisesti kolme vuotta verottaja pääsee siitä kiinni jos nyt tätä omaisuudensuojaa tulkitaan niin tarkasti että myös tällaiset odotukset ovat omaisuudensuojan piirissä niin edustaja viitanen tai edustaja kantola joka on perustuslakivaliokunnan jäsen näettekö myös tässä perustuslaillisia ongelmia arvoisa

äskeisen pykäläkestomaratonin jälkeen en olisi uskonut että joudun tässä seuraavassa pykälässä palaamaan tähän edelliseen aiheeseen mutta tässä kyseli ja tätä nosti niin minun mielestäni kyllä taisi edustaja harakka tuoda omassa puheenvuorossaan esiin sen että sinänsä tämä ei ole sosialidemokraattien kannalta poliittinen kysymys vaan esitimme sen tosiasian että tämänkin asian osalta viittaa on esitetty näkemyksiä siitä että tulisi tutkia onko se perustuslain mukainen tähän viittasimme se mistä olimme poliittisesti samaa mieltä kuin hallitus oli aikaisemmin nythän hallitus on siis toista mieltä itsensä kanssa oli tämä että alaikäisille tämä tämä pykälä olisi ollut aivan olisi ollut aivan oikeudenmukainen ja harmittelemme että se nyt ei tässä etene mutta tämä toinen me perustimme puheenvuoromme siihen vakavaan tosiasiaan että valitettavasti myös sen osalta oli esitetty kysymyksiä sen pykälän perustuslainmukaisuudesta uskon edustaja zyskowicz että pystytte tämän näkemään että totta kai se huoli silloin on yhtäläinen jos niitä molempia on kritisoitu ja siksi toimme esiin myös tämän huolen mikä siellä valiokunnassa kaiken kaikkiaan on ollut

pidän tärkeänä sitä että meillä todellakin myös henkilöverotuksen puolella pidetään huolta siitä että ihmistä verotetaan jossakin jäsenmaassa ei kuitenkaan kaksinkertaisesti veroteta vaan nimenomaan näillä verosopimuksilla pidetään huolta siitä että estetään toisaalta se kahdenkertainen verotus mutta pidetään huolta että edes se yhdenkertainen verotus toteutuu siinä mielessä on kyllä ihan tärkeää että on saatu aikaiseksi tämä verosopimus portugalin kanssa tämä tilanne joka hetken aikaa on vallinnut on varmasti ollut monille ihmisille oikeustajun vastainen ja ja erityisesti vielä niin että meillä on ollut suurituloisia muun muassa yritysjohtajia jotka ovat erityisesti kehuskelleet sillä ja se on tuntunut pahalta sellaisina aikoina kun tiedetään että niin monia erilaisia leikkauksia hallitus on tehnyt pienituloisten etuuksiin ja on paljon niitä ihmisiä suomessa jotka eivät voi vaikka haluaisivat

myöskään myöskään eivät kunnolla riitä riitä siihen elämiseen siinä mielessä se oikeutettu närkästys mitä julkisuudessakin on ollut ollut esillä on on hyvin siitä näkökulmasta voin sanoa että on erittäin tärkeätä että tämäntyyppiset sopimukset tulevat voimaan ja ja tietyllä tavalla vahvistavat yhteiskunnassa sitä henkeä että haluamme toimia oikeudenmukaisesti riippumatta ihmisen lompakon paksuudesta siitä onko hänellä mahdollisuus muuttaa suomesta jonnekin muualle hänen eläkkeensä ovat samalla tavoin verotuksen kohteena ja pidetään huolta etteivät ne ole minkään kaksinkertaisen verotuksen kohteena mutta kuitenkin että ne jossakin maassa on verotettu tämä on erittäin erittäin hyvä esitys ja tätä voi kannattaa

puhemies kun nimeni mainittiin keskusteltaessa perusteltujen odotusten suojasta ja suhteesta perustuslakiin niin niin tulee mieleen hiljattain perustuslakivaliokunnassa käsittelyssä ollut lainsäädäntö jossa lievennetään haja asutusalueen jätevesikäsittelyn vaatimuksia tämä asia on vuosien ajan ollut eri lainsäädäntömuodoissaan eduskunnan käsittelyssä ja kun jätevesiasetuksia tiukennettiin aikoinaan niin niin innokkaat kansalaiset lähtivät investoimaan jopa kymmeniätuhansia euroja laitteisiin joilla sitten jätevedet voidaan käsitellä puhdistaa niin kuin tuleva asetus edellytti siinä oli tietty määräaika sen jälkeen on lievennetty näitä vaatimuksia tämä merkitsee sitä että niille jotka aikoinaan lähtivät hyvässä uskossa ja vilpittömin mielin investoimaan näihin laitteisiin nämä investoinnit ovat olleet tarpeettomia tai eivät ainakaan välttämättömiä ja heillä oli varmasti silloin syytä uskoa ja heidän perustellut odotuksensa olivat että tämä on pakollista ja välttämätöntä on keskusteltu siitä onko tämä nyt sitten oikein ja reilua heitä kohtaan kun näitä lievennetään mutta perustuslakivaliokunta kun se käsitteli tätä viimeisintä lainsäädäntöuudistusta ei puuttunut tähän

arvoisa puhemies tässä esityksessähän ehdotetaan muutettavaksi valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annettua lakia ja ortodoksisesta kirkosta annettua lakia

indeksiin sidottuun määrärahaan hallitus toteaa siellä selvitysosassa missä annetaan eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvä esitys että tämä sisältyy valtiontalouden sopeutustoimiin me kristillisdemokraatit näemme että tämä on väärä ratkaisu ja omassa vaihtoehtobudjetissamme esitämme sitä että indeksikorotus tehdään täysimääräisesti ja pidetään voimassa lain mukaisesti evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteenahan ovat sellaiset asiat kuin hautaustoimen väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät

ensin tämän indeksipienennyksen niin tämä tarkoittaa sitä että itse asiassa osa näistä kustannuksista jää silloin kirkollisverojen tuotolla maksettavaksi jos hallitus ja valtio arvostaa kirkon itsenäisyyttä niin se korvaa nämä lakisääteisistä tehtävistä koituvat kulut täysimääräisesti koska voidaan katsoa niin kuin kirkolliskokouksessa oli asiasta lausuttu että esitys jopa loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta koska kirkon yhteiskunnalliset tehtävät eivät palvele yksinomaan ja ainoastaan kirkon vaan ne kohdistuvat kaikkiin kansalaisiin myöskin kirkolliskokous on todennut että esitys loukkaa positiivisen uskonnonvapauden harjoittamista kun kirkon jäsenet joutuvat eriarvoiseen asemaan muiden kansalaisten kanssa siinä mielessä olisi tärkeää että tämä indeksileikkauksesta johtuva johtuva leikkaus peruttaisiin ja kuluttajahintaindeksin mukaisesti tämä summa palautettaisiin evankelisluterilaiselle kirkolle on arvioitu että kuluttajahintaindeksin muutos vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista on yksi prosenttia jolloinka tämä rahoitus mikä tulisi tämän indeksin mukaisesti olisi yhteensä

euroa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on omassa vaihtoehtobudjetissaan ja talousar vioesityksenä esittänyt että tämä summa kokonaisuudessaan palautettaisiin katsomme että tämä olisi tässä taloudellisessa tilanteessa kirkolle ja myöskin ottaen huomioon sen millä tavalla kirkko tänä aikana kantaa huolta ei pelkästään näistä yhteiskunnallisista tehtävistä vaan on myöskin esimerkiksi osallistunut maahanmuuttajien tilanteen ja tällä hetkellä voisi sanoa hädänalaisen tilanteen auttamiseen siinäkin mielessä olisi järkevää että tässä tilanteessa indeksileikkausta ei toteutettaisi vaan vaan se jätettäisiin toteuttamatta aivan vastaavalla tavalla kuin hallitus tuli järkiinsä siinä että rintamamieslisään kohdistuvaa leikkausta ei toteutettu myöskin tämä kohta olisi tärkeä purkaa sieltä indeksileikkausten joukosta

arvoisa puhemies

luvulla toteutettiin iso kirkkolainsäädännön uudistus jossa suuri osa säännöksistä siirrettiin kirkolliskokouksen omaan päätösvaltaan kirkkojärjestykseen vastaavasti eduskunnassa käsiteltävän kirkkolain pykälien määrää pienennettiin ennen vuosituhannen vaihdetta tehtiin muitakin isoja muutoksia hiippakuntien tuomiokapitulit muuttuivat valtion virastoista kirkon toimielimiksi piispatkin siirtyivät kirkon palkansaajiksi kiinteistöt kirkon vastuulle tasavallan presidentin virkatoimista poistettiin piispan nimitystehtävä kirkko itsenäistyi tältäkin osin kaksituhatta luvun alussa uskonnonvapauslain uudistamisen yhteydessä laadittiin sen peruslinjauksiin perustuva hautaustoimilaki joka tuli voimaan kaksituhattakolme hautaustoimilain säätämisessä otettiin askel päinvastaiseen suuntaan kuin mihin oli edellisinä vuosina totuttu kirkon ja valtion välille rakentui uusi suhde lain nojalla valmistelussa päädyttiin siihen että kun luterilaiset seurakunnat ovat perinteisesti vastanneet yleisistä hautausmaista ovat alan asiantuntijoita ja kunnilla ei ole kiinnostusta ryhtyä hautaustoimen hoitamiseen niin

seurakuntien velvollisuudesta pitää hautausmaita myös lain tasolla hallituksen esityksessä

todetaan että hautausmaiden ylläpito ja vainajien hautaamisesta huolehtiminen ovat terveydensuojelullisesta näkökulmasta välttämättömiä yhteiskunnallisia tehtäviä siis hautausmaita pitää joka tapauksessa hoitaa hautaaminen pitää yhteiskunnassa aina jollakin tavalla järjestää se lähtökohtaisesti eikä välttämättä uskonnollinen tehtävä se on käytännöllinen asia hautausmaiden ylläpidosta vastaaminen kuuluu siis viime kädessä yhteiskunnalle kun tällainen välttämätön yhteiskunnallinen tehtävä annettiin evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien tehtäväksi tuossa hautaustoimilaissa on perusteltua että valtio huolehtii myös seurakuntien taloudellisista edellytyksistä tehtävän hoitamiseen

kuin uskonnonvapauslain hengessä riippumatta siitä oliko vainaja kirkon jäsen vai ei sekä huolehtia erityisten tunnustuksettomien hauta alueiden ylläpidosta niitä vainajia tai omaisia varten jotka eivät ole olleet kirkon jäseniä eivätkä halua tulla haudatuiksi siunattuun maahan luterilaisilla seurakunnilla on on hautaustoimessa velvollisuus toteuttaa valtion säätämän uskonnonvapauslain mukaista syrjimättömyyttä seurakunnat toimivat viranomaistyyppisesti valtion alihankkijoina tämä yhdenvertaisuus on varmistettu uskonnonvapauslain mukaan hinnoittelua koskevin säännöksin sekä vaatimuksella tunnustuksettoman hautausmaa alueen perustamisesta nämä ovat siis osa tätä silloin säädettyä uutta uskonnonvapauslakia hautaustoimilakia säädettäessä kirkon saama rahoitus perustui seurakuntien saamaan osuuteen yhteisöveron tuotosta lakiesityksen perusteluissa tuolloin siis ennakoitiin muutosta joka tuli voimaan tämän vuoden alusta laki tuolloin kirjoitettiin tavalla joka mahdollistaa siirtymisen yhteisöveroon perustuvasta tuesta lailla säädettyyn valtionapuun me emme käytä nimitystä valtionapu vaan tällaista monimutkaista nimikettä siis tämän vuoden alusta on rahoituksen välineenä ollut valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annettu laki helpompi olisi sanoa valtionapu hallitus esittää nyt muutettavaksi tätä rahoituslakia lainmuutoksella kumottaisiin juuri voimaan tullut laki kirkkojen valtionavun sitomisesta kuluttajahintaindeksiin niin kuin edustaja sari essayah täällä juuri kertoi indeksin jäädyttäminen merkitsisi luterilaiselle kirkolle ensi vuodelle miljoonan euron leikkausta parille seuraavalle vuodelle noin yhden pilkku viiden miljoonan euron leikkausta indeksikorotuksen jäädyttämisen vaikutus vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen olisi arviolta miljoonaa euroa vuodessa hallituksen otteet ainakin muistuttavat vahvasti sitä kuin ylen rahoitusjärjestelmän muuttamisessa ylen rahoitusjärjestelmän muuttamisessa pitkän valmistelun tuloksena tehty iso uudistus yle rahoitus tai nyt tämä kirkon ja valtion lainsäädäntö murennetaan alkumetreillä uudistamiseen tarvittiin paljon kärsivällisyyttä viisaita pohdintoja ja keskusteluja runsaasti luottamusta puolin ja toisin nyt tuolla ei olekaan mitään arvoa rakennettu järjestelmä voidaan toisen osapuolen toimesta yksipuolisesti purkaa kysymys on arvoisa puhemies ennen muuta periaatteesta voidaanko tehdä onko viisasta tehdä näin uskonnonvapauslain näkökulmasta ja tämä on vähän toinen näkökulma uskonnonvapauslakiin on erikoista että hallituksen esityksessä pidetään ongelmattomana sitä että seurakuntien jäsenet joutuvat maksamaan kirkon lakisääteisten siis valtion lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta enemmän kuin kirkkoon kuulumattomat nimittäin kirkollisverolla ja sitten valtionverolla hallituksen esityksessä myönnetään että valtion rahoitus kirkolle ei riitä kattamaan kirkon lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kuluja sen päälle todetaan seurakunnat voisivat kattaa erotuksen joko käyttämällä lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kustannuksiin seurakunnan jäsenten tai korottamalla hautaustoimen maksuja minä kysyn eikö tässä ole kyse uskonnolliseen vakaumukseen perustuvasta syrjinnästä siis ainoa peruste jonka takia toiset joutuvat maksamaan enemmän yhteiskunnallisesta tehtävästä valtion rahoittamasta hautaustoimesta on se että he ovat kirkon jäseniä seurakunnan jäseniä ne jotka eivät ole seurakunnan jäseniä eivät kirkollisveroja he osallistuvat kustannuksiin vähän pienemmällä summalla ja ainoa peruste tälle on seurakunnan jäsenyys syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti valtiolla mielestäni on ehdottomasti yhtä suuri vastuu kirkon jäsenten ja kirkkoon kuulumattomien hautaustoimen rahoituksesta ei voi olla niin että jos kuulut seurakuntaan niin valtiolla ei ole sinusta vastuuta kyllä meillä valtio vastaa yhtäläisesti kaikkien kansalaisten

joka rahallisesti ei ole merkittävä käsittelyssä paneutuu tähän periaatteelliseen kysymykseen seurakunnan jäsenten yhdenvertaisesta kohtelusta lakisääteisen hautaustoimen rahoituksessa seurakuntien hautaustoimen kulut tulevat kasvamaan lähivuosina ikärakenteen takia ja ehkä myös sen takia että seurakuntien jäsenmäärä on laskusuunnassa valtion on syytä varautua tähän ja huolehtia riittävällä taloudellisella tuella kansalaisten yhdenvertaisuudesta myös viimeisellä matkalla arvoisa puhemies hallituksen esityksessä viitataan siihen että että hautaustoimilaki aikanaan säädettiin tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä niin tapahtui ja taustalla on myös perustuslakivaliokunnan silloinen lausunto jossa ei kyseenalaistettu tätä lainsäädäntöä katsoin sen perustuslakivaliokunnan siinä ei sanallakaan viitattu tähän rahoitusjärjestelmään perustuslakivaliokunta ei ole ainakaan tekstin perusteella lainkaan käsitellyt sitä millä tavalla rahoitus kirkolle järjestyy siinä tilanteessa kun tämä hautaustoimilaki tulee voimaan kiitoksia

arvoisa

minun raamatussani lukee näin että vapaaehtoista iloista antajaa jumala rakastaa ja jokainen antakoon sydämestään en muista ihan tarkkaan mutta näin se menee ihmettelen sitä että meillä on yrityksessä esimerkiksi minkäänlaiseen kuitenkin kirkollisvero äiti ei kuulu kirkkoon isä kyllä kuuluu mutta kuitenkin yrityksellä on tämä vero no se ei sillä tavalla kuulu mutta kun kantola tässä esitteli sitä kirkollisveroa niin millä perusteella jos sinne ei kuulu sitten joutuu kuitenkin maksamaan sitä ja vielä aika reilusti tässä hallituksen esityksessä evankelisluterilaisen kirkon valtionrahoituksen ja ortodoksisen kirkon valtionavustusmäärärahan indeksikorotukset jäädytetään vuosien kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista osalta rahoituksen määrä noina vuosina olisi siis sama kuin tänä vuonna eli sataneljätoista miljoonaa euroa kuitenkin kirkosta eroaa jatkuvasti porukkaa elikkä prosenttia kansalaisista kuuluu kirkkoon ja vuonna kahdeksankymmentä se vielä oli yhdeksänkymmentä prosenttia tietysti se taakka kasvaa siellä mutta siitä kirkon toiminnasta mikä sille ei kuulu mitenkä nyt kun kirkko on alkanut piilottelemaan näitä paperittomia esimerkiksi millä tavalla kirkko ottaa vastuun siitä että tänne saattaa tulla vaikka minkälainen terroristi on saanut hylkäävän turvapaikkapäätöksen kirkko ottaa nämä hoiviinsa mitäs sitten jos tapahtuu jotain valtiovaltaa vastaan kirkko toimii ikään kuin valtio valtiossa ottamatta vastuuta tästä tilanteesta siihen asemaan kirkkoa tuskin on asetettu siksi minä sanonkin näin että

rahoituslaissa sitoutunut korvaamaan seurakunnille lailla säädetyistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvat kustannukset laissa säädetään nimenomaan kirkolle hautaustoimeen kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten rakennusten ylläpitoon liittyvistä tehtävistä ja on huomattava että tälläkään hetkellä korvaus ei kata näistä tehtävistä aiheutuvia kustannuksia jos ajatellaan niin kirkon yhteiskunnalliset tehtävät eivät palvele ainoastaan kirkon omia jäseniä vaan kohdistuvat monin osin kaikkiin kansalaisiin ja jos ajattelemme että jos valtio ei korvaa lakisääteisistä tehtävistä koituvia kuluja se kyllä aivan selkeästi asettaa perusteella kuuluuko kirkkoon vai ei eli kirkkoon kuuluvat joutuvat maksamaan myös kirkkoon kuulumattomien kuluja esimerkiksi väestötietojärjestelmästä ja hautaan hoidosta ja niin edelleen kristillisdemokraateilla on vaihtoehtobudjetissa tämä huomioitu ja kannatan edustaja essayahn jo täällä aiemmin esille tuomaa esitystä että nämä indeksikorotukset jäädytetään nämä on tosissaan huomioitu ja on huomioitava että kirkolliskokous myös vastustaa tätä

jotakin muuta kannatan nimenomaan sitä että näitä indeksikorotuksia ei jäädytetä vaan että että ne menevät jatkossakin niin kuin oikeudenmukaista on sekä kirkon jäseniä että muita kansalaisia ajatellen
arvoisa puhemies edustaja hakkaraisen puheenvuorossa oli nyt muutama sellainen kohta joihin haluaisin puuttua hän ensinnäkin väitti että hänen yrityksensä maksaa yhteisövero osuutta kirkolle ja siitähän tässä esityksessä tavallaan on nimenomaan kysymys että yhteisövero osuuden maksaminen evankelisluterilaiselle kirkolle on loppunut tämä oli ikään kuin se sopimus jonka perusteella tehtiin tällainen erityinen voisiko sanoa korvaus tai niin kuin edustaja kantola täällä sanoi käyttää tätä avustus sanaa joka liittyy näihin kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin elikkä siihen että pidetään yllä hautausmaita pidetään yllä kulttuurihistoriallisia rakennuksia ja myöskin väestökirjanpitoa näistä palveluksista nauttivat myöskin muut kuin ne jotka ovat kirkon jäseniä meillä ei tänä päivänä

kirkon jäsenille jotka maksavat sitä kirkollisveroa tulee korvattavaksi enemmän näistä yhteiskunnallisiin tehtäviin liittyvistä liittyvistä kuluista kuin mitä alun perin oli suunniteltu mistä oli tavallaan sovittu niin tämä on iso periaatteellinen kysymys siinä mielessä tämä on tärkeää käydä läpi kun tätä täällä eduskunnassa käsitellään miksi tämä sopimus on nyt sitten täältä voisiko sanoa valtiovallan puolelta tämän hallituksen toimesta haluttu lähteä purkamaan toinen asia mistä totesitte näistä piilotteluista tämähän on todettu jo

pari kommenttia yritykset ovat aikanaan maksaneet kirkollisveroa mutta mutta vuoden yrityksiltä on poistettu yritysten kirkollisvero sen jälkeen yritykset ovat maksaneet yhteisöveroa joka menee valtion kassaan sitten me täällä eduskunnassa olemme päättäneet siitä mikä on se yhteisövero osuus joka maksetaan kunnille siitä yhteisöveron tuotosta ja mikä on se osuus joka maksetaan seurakunnille nyt todellakin tämän vuoden alusta niin edustaja essayah sanoi järjestelmää muutettiin niin että enää tätä yhteisövero osuutta ei makseta seurakunnille vaan on tällainen erillinen niin sanottu valtionapujärjestelmä jolla pyritään korvaamaan niitä yhteiskunnallisia tehtäviä joita seurakunnat ovat velvollisia hoitamaan suurimpana tämä hautaustoimi ja sitten väestökirjanpidon erilaiset tehtävät ja sitten nämä historiallisesti arvokkaat rakennukset

ja on kohtuullista että yhteiskunta tukee tätä toimintaa sen sijaan valtio ei tällä tuella rahoita sentin senttiä seurakuntien hengellistä toimintaa hautajaisista tulevat mieleen aina pappi ja kanttori saattokellot ja kappelit mutta näitä toimintoja tällä rahoituksella ei ei tueta vaan ainoastaan sitä hautausmaan pitämistä hautapaikan järjestämistä ja tämäntyyppisiä asioita jotka ovat osa sitä tavallaan maallista yhteiskunnallista hautaustointa

arvoisa puhemies tuo yritysverotusasia on ihan selvä mutta kysyisin nyt kantolalta hoitaako kirkko jäsenrekisteriä muista kuin omista jäsenistään minulla on semmoinen käsitys että ainoastaan omista jäsenistään eikä

mutta tämä nyt on ihan pikkuasia mutta siitä vielä olisin kysynyt tietysti kirkko ei riko lakia jos se näin menee että sinne menee kirkon tiloihin laittomia siirtolaisia evättyjä turvapaikkaturisteja mitä liekään sieltä ovatko nämä todella hädänalaisia ihmisiä niitä tarinankertojia kyllä

miten kirkko voi tuommoisen roolin ottaa ja sitten vielä esittäytyä semmoisena hurskaana tekijänä täällä

arvoisa puhemies silloinkin kun henkilö itse ei kuulu kirkkoon ja hänen ja hänen väestötietojaan pidetään yllä maistraatissa niin tulee kenties tilanteita ajatellaan vaikka peruskirjoitustilannetta kyllä todennäköisesti hänen sukulaisistaan saattaa valtaosa hyvinkin kuulua sitten sinne sinne kirkon pitämään väestökirjanpitoon jolloinka tällainenkin henkilö hyötyy siitä että jostakin löytyvät ne tiedot jotka hänen sukulaisiinsa liittyvät elikkä meillähän suomessa näitä väestökirjanpitoja löytyy paitsi evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon puolelta myöskin sitten todellakin maistraatista ja suurimmalla osalla suomalaisista varmaan näitä tietoja löytyy ristiin näistä eri rekistereistä mutta olisin todellakin vielä halunnut teroittaa sitä ja edustaja kantola sen oikeastaan jo tuossa nosti esille että että tällä tuella ei tueta uskonnollista toimintaa meillä on myöskin olemassa sitten uskonnollisille yhdyskunnille tällainen oma vähän niin kuin vastaavantyyppinen järjestelmä joka perustuu näitten uskonnollisten yhdyskuntien

yhteiskunnalliseen tehtävään liittyvää roolia on näillä tuilla pyritty tunnustamaan ja myöskin tukemaan ja siinä mielessä tämä suomen järjestelmä on perusperiaatteiltaan ihan toimiva toki näiden määrärahojen määrästä ja siitä miten nämä indeksit toteutuvat voidaan keskustella ja kd ryhmä on lähtenyt siitä että me emme halua että näitä indeksejä nyt

arvoisa puhemies edustaja hakkaraisen kysymykseen vain lyhyesti lyhyesti vastaan hallituksen esityksessä kerrotaan että kirkonkirjojen pidon nettomenot vuonna kaksituhattaviisitoista olivat kahdeksantoista pilkku kolme miljoonaa euroa väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien kustannuksien osuudeksi tästä summasta on on arvioitu kolme pilkku seitsemän miljoonaa euroa eli ei se koko kirkonkirjojen pito seurakunnissa ole tätä valtion tukemaa vaan vaan osa siitä on sellaista viranomaistoimintaa josta valtio sitten maksaa korvauksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu päättynyt asian käsittely keskeytetään

arvoisat edustajat otan takaisin kohdan yhdennentoista menin sen läpi kirjoitetun nuotiston mukaan mutta keskustelu ei mennyt sen mukaan sen takia tämä kohta vielä uudestaan

nyt on

arvoisa herra puhemies hallitus aikoo nyt leikata lapsilisiä nolla pilkku yhdeksälläkymmenelläyhdellä prosentilla saavuttaakseen säästöjä julkiseen talouteen leikkauksella on lyhyellä aikavälillä keskimäärin vähäinen vaikutus käytettävissä oleviin tuloihin pidemmällä aikavälillä hintojen noustessa ehdotettu lapsilisän tason alentaminen yhdessä vuoden kaksituhattakuusitoista alussa voimaan tulleen lapsilisäindeksisidonnaisuuden poistamisen kanssa kuitenkin

tulokehitystäkään olisi tarpeen arvioida miten lapsilisää tulisi kehittää mutta sen pitää olla oikeudenmukainen ja ja nimenomaan lapsiperheitä tukeva arvoisa puhemies emme voi hyväksyä lapsiperheisiin kohdistuvia eriarvoistavia päätöksiä hallituksen eri leikkausten seurauksena pienituloisten lasten elämäntilanne tulee nyt entisestään vaikeutumaan lapsiperheköyhyys on kasvanut

edellä olevan perusteella ehdotan että lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies niin kuin edellä jo totesin nimenomaan nämä inhimillisyysvajeet kohdistuvat myös tähän ryhmään elikkä tietysti tuntuu todella kummalliselta kun muistelee viime hallituskauden aikaa kun keskusta oli oppositiossa minkälaista arvostelua kohdistui silloin tähän vuoden kaksituhattaviisitoista lapsilisäleikkaukseen jota kuitenkin kompensoitiin tällä verotuksen lapsivähennyksellä jolla pidettiin huolta että nimenomaan pienituloisiin ja keskituloisiin tämä leikkaus ei kohdistu nyt sitten keskusta hallituksessa ollessaan on viemässä läpi nämä ensin lapsilisien indeksikorotukset lakkautettiin tämän väliaikaisen jäädyttämisen sijasta kokonaan tämän vuoden alusta siinä mielessä täytyy todeta että ei voi muuta kuin tässä tilanteessa kannattaa edustaja tanuksen vastalauseen kolme mukaista hylkäysesitystä

on päättynyt jaha katsotaanpa nyt niin että edustaja kantola kerkesi
arvoisa puhemies jokin aika sitten painoin tuota nappia yritin olla vikkelä asiani on se arvoisa puhemies että kannatan edustaja kiljusen esitystä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

arvoisa herra puhemies hallituksen pyritään leikkaamaan eläkkeensaajien asumistukea tämä on myös sellainen esitys mitä en voi hyväksyä ja sen vuoksi ehdotan että vastalauseen kaksi mukaisesti tämä lakiehdotus hylätään eläkkeensaajien asumistuellahan pyritään täydentämään pientä eläkettä saavan henkilön perustoimeentulon turvaa ja alennetaan pienituloisten eläkkeensaajien asumiskustannuksia tavoitteena on että eläkkeellä oleva henkilö voisi jatkaa asumista kotona mahdollisimman pitkään asumistukeahan myönnetään sekä vuokra että omistusasunnossa asuville

eläkeläisten käytettävissä olevaan tuloon vaikuttavat keskeisesti asumiskustannukset ja erityisesti vuokrien taso joka on viime aikoina noussut suhteellisen nopeasti ja erittäin nopeasti yleiseen hintakehitykseen verrattuna vuoden kaksituhattaviisitoista lopussa lähes kaksisataatuhatta eläkkeensaajaa sai asumistukea ja hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärä ylittyi lähes joka neljännellä tuensaajalla samaan aikaan kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehdään nolla pilkku kahdeksankymmenenviiden prosentin vähennykset vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja lisäksi niin kuin tuossa jo tuli esille hallitus ehdottaa että kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien rahamäärien indeksitarkastusta ei toteutettaisi seuraavina vuosina nämä kaikki ja monet muut samoihin kansanryhmiin kohdistuvat leikkaukset ja omavastuuosuuksien nousut aiheuttavat yhdessä sellaisen tilanteen mikä on meidän yhteiskuntaamme rakentaneiden eläkeläisten elämää ajatellen kohtuuton taakka tämän vuoksi tämä lakiehdotus on hylättävä
arvoisa herra puhemies hallitus aikoo heikentää jälleen kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien eläkkeensaajien tilannetta pitämällä eläkkeensaajan asumistuessa enimmäisasumismenot keskimääräiset asumismenot sekä lämmitys vesi ja kunnossapitokustannuksia koskevat euromäärät ennallaan

asumistukea saavat ihmiset ovat eläkeläisistä heikoimmassa asemassa arjen toimeentuloa ajatellen heidän toimeentuloaan heikentävät merkittävästi myös muut hallituksen jo aiemmin tekemät ja ensi vuodelle suunnittelemat etuuksien leikkaukset pahimmillaan eläkkeensaajan taloudellisen tilanteen vaikeutuminen ja asumistilanteen epävarmuus heikentävät hyvinvointia ja toimintakykyä ja lisäävät kustannuksia sosiaali ja ja terveyspalveluissa asumistuen keskeisin ongelma on tukea myönnettäessä hyväksyttävän vuokratason alhaisuus verrattuna markkinavuokriin monet asumistuen saajat joutuvat paikkaamaan matalaa asumistukeaan turvautumalla pitkäaikaiseen toimeentulotukeen vaikka sen pitäisi toimia viimesijaisena apuna emme voi hyväksyä sitä että markkinoilla nousevia asumiskustannuksia yritetään hillitä leikkaamalla asumistuen saajien etuutta arvoisa puhemies edellä olevan perusteella esitän että

lakiehdotus hylätään vastalauseemme yksi mukaisesti
arvoisa puhemies tässä on nyt jälleen yksi ihmisryhmä eli pienituloiset eläkeläiset joihinka tämä eläkeläisten asumistuen indeksileikkaus nyt kohdistuu siinä mielessä kun ottaa huomioon miten asumiskustannukset koko ajan kasvavat erityisesti lämmitys vesi

ja myöskin tänä päivänä kun hallitus on tehnyt esityksen siitä että kiinteistöveron alarajaa halutaan olla korottamassa ja monet kunnat sen varmasti käyttävät mahdollisuutena niin se vaikuttaa välillisesti sitten vuokriin tai jos on omistusasunto niin myöskin sitä kautta lisää näitä asumiskustannuksia näitä tällaisia kulujen lisäyksiä tulee suunnasta sun toisesta ja siinä mielessä tämä inhimillisyysvaje minkä täällä olen maininnut tämän ihmisryhmän kohdalla edelleenkin syvenee tässä tapauksessa kannatan edustaja tanuksen tekemää vastalauseen kaksi mukaista hylkäysesitystä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön kaksikymmentä pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesviides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidettävään täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että kolmannen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona kahdeskymmeneskolmas yhdettätoista kaksituhattakuusitoista kello neljätoista